päiväjärjestyksen kolmantena asiana on eurooppa päivän kunniaksi ajankohtaiskeskustelu eun rahoituskehyksestä valtioneuvoston kymmenen minuutin puheenvuoron jälkeen myönnän puhemiesneuvoston ehdottamassa laajuudessa eduskuntaryhmien edustajille kahden minuutin vastauspuheenvuorot tämän jälkeen myönnän harkitsemassani järjestyksessä yhden minuutin vastauspuheenvuoroja vastauspuheenvuorot varataan täysistunnossa viidennellä painikkeella keskusteluun varataan aikaa korkeintaan tuntia aloitetaan valtioneuvoston esittelypuheenvuorolla pääministeri sipilä olkaa hyvä kymmenen minuuttia
arvoisa puhemies samalla kun toivotan kaikille hyvää eurooppa päivää kiitän eduskuntaa luottamuksesta euroopan unionin jäsenyys on suomelle poliittinen valinta joka kytkee meidät läntiseen arvoyhteisöön eurooppa päivänä onkin hyvä pohtia unionin yhteisiä arvoja ja mitä unionin jäsenyys meille tarkoittaa euroopan unioni on yhteisö johon kuuluvien maiden kanssa jaamme yhteiset arvot demokratian tasa arvon ihmisoikeuksien sananvapauden oikeusvaltion sekä vähemmistöjen oikeuksien kunnioittamisessa yhteisenä tavoitteenamme on eurooppalaisten ihmisten hyvinvoinnin vahvistaminen tämä kokonaisuus turvaa euroopan vakaan kehityksen ja rauhan säilymisen eurooppa päivänä on hyvä muistaa että rauha ei ole koskaan itsestäänselvyys euroopan yhteisö perustettiin sodan runtelemien yhteiskuntien keskellä vielä tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä luvulla toimiva demokratia oli monille tämän päivän eu kansalaisille hauras tulevaisuuden toive jopa utopiaa utopiaa demokratiamme on vielä monissa maissa nuorta ja siksi myös haurasta eurooppalainen päätöksentekokyky ei ratkea huutoäänestyksillä gallup tai twitterdemokratialla vaan kyvyllämme tehdä päätöksiä ja kehittää eurooppalaista päätöksentekojärjestelmää se perustuu edustuksellisuuteen jota meidän on jaksettava puolustaa on myös jaksettava kertoa mitä unioni tekee ja miksi unioni on kansalaisten kannalta tärkeä yhteisö euroopan unionin johtajien tehtävänä on katsoa pitkälle tulevaisuuteen ja kansalaisten tuki niin euroopan unionissa kuin jäsenmaissa uudistusten läpivientiin euroopan unionin on oltava suuri suurissa asioissa ja pieni pienissä asioissa yksi eun tärkeimmistä instrumenteista on eun budjetti rahoituskehykset jonka avulla linjaamme unionin toimintaa ja tavoitteita budjetti on pahimmillaan surkea kompromissi pienin yhteinen nimittäjä parhaimmillaan se toteuttaa yhteisiä eurooppalaisia päämääriä nyt unionin on aika olla suuri on luonnollista että jokainen eu maa tarkastelee rahoituskehyksiä myös omasta kansallisesta mitä budjetti tuo meille suomelle mutta eun budjettia on myös katsottava euroopan näkökulmasta miksi koska olen varma että vahva ja menestyvä eurooppa on meille kaikille parasta arvoisa puhemies rahoituskehysneuvottelut ovat pitkät ja perusteelliset komission viime viikolla julkaisema esitys on vasta alkua olemme hallituksena tähän valmistautuneet olemme tehneet pohjatyön perusteellisesti ja linjanneet sektoreittain selkeät budjettikannat kyse on ennen kaikkea kokonaisuudesta jolla voimme saavuttaa suomen ja myös euroopan kannalta parhaan mahdollisen tuloksen kantojamme on työstetty pitkään ja huolella prosessi on ollut samalla tavalla perusteellinen kuin loimme emu kantamme tai muuttoliikelinjauksemme yhdessä ranskan kanssa rakensimme eun puolustusyhteistyön pohjaa malli on sama rahoituskehysneuvotteluissa perehdymme asiaan pohdimme kannat huolellisesti ja sen jälkeen haemme liittolaisia eri euroopan maista ison britannian lähtö euroopan unionista jättää merkittävän aukon eun budjettiin lähtökohtamme on että britannian jättämää aukkoa ei täytetä ja nettomaksuosuutemme säilyy kohtuullisena emme ole kuitenkaan asemoineet itseämme tiukimpaan nettomaksajien prosenttiryhmään suomi on valmis investoimaan eun kautta jos politiikan painopisteet ovat tasapainoisia ja hyväksyttäviä sekä päätöksillä ja toiminnalla saadaan lisäarvoa ja vaikuttavuutta keskusteluissa maksuista on hyvä erottaa puhdas jäsenmaksuosuus ja toisaalta nettomaksu jäsenmaksumme kasvaa hyvin todennäköisesti todennäköisesti koska bruttokansantuotteemme onneksi nyt kasvaa se mitä nettomaksumme on tulevaisuudessa ratkeaa vasta kun kaikki neuvottelut asetusten ja rahanjaon kriteerien osalta on käyty päätavoitteemme kansallisista lähtökohdista on selvä haluamme maksimoida eun suomelle palautuvat varat samalla haluamme pitää nettomaksumme kohtuullisena budjetin avulla tavoittelemme myös euroopalle johtajuutta monissa asioissa rauhanrakentaja ilmastopolitiikan edelläkävijä tieteen ja innovaatioiden edistäjä ja hyödyntäjä sekä kestävän puhtaan ruuan tuottaja komission viime viikon esityksessä kokonaistaso asettuu suhteessa kantoihimme vielä liian korkealle tasolle positiivista komission esityksessä ovat panostukset turvallisuuteen puolustukseen muuttoliikkeeseen tutkimukseen ja kehitykseen sekä opiskelijoiden vaihto ohjelmaan hallintoa kevennetään ohjelmia vähennetään sekä eräiden maiden

maksuhelpotuksista luovutaan asteittain tätä suomikin on vahvasti ajanut oikeusvaltioperiaatteeseen sidottu ehdollisuus on niin ikään erittäin tärkeä esitys eurooppalaisen arvopohjan puolustaminen konkreettisin toimin on jokaisen eurooppalaisen tehtävä menestyvää euroopan unionia voidaan rakentaa ainoastaan vahvojen oikeusval tioperiaatteiden pohjalle eurooppalaista hyvinvointia ja kilpailukykyä rakennetaan satsaamalla osaamiseen innovaatioihin ja tutkimukseen komission esityksessä tähän on tartuttu yksi mielenkiintoinen esimerkki on komission esittämä investeu rahasto tämä uudenlainen rahoitusväline voisi mahdollistaa tehokkaan investointien tukemisen vähäisemmällä eu rahoituksella kun tuki olisi avustusmuotoisen rahoituksen sijaan laina ja takausmuotoinen panostukset strategisiin hankkeisiin kuten tekoäly kyberturvallisuus sekä digitaaliset tiedot ja taidot tukevat eun kasvua ja kilpailukykyä suomen näkökulmasta maatalous ja aluepolitiikka ovat perinteisesti olleet keskeisessä asemassa budjettineuvotteluissa kun katsomme meidän saamisiamme eu budjetista niin nytkin maatalouden osalta myönteistä komission esityksessä oli nykyisen kahden pilarin rakenteen säilyttäminen tämän pohjalle voimme rakentaa toimenpiteitä joilla tuemme suoraan viljelijöiden tuloa ja toisaalta voimme huomioida erityisolosuhteemme sekä ympäristöystävälliset toimenpiteet komissio haluaa myös lisätä kansallista päätösvaltaa toimenpiteiden suunnittelussa ja niistä päättämisessä komission esittämä rahoituksen taso kokonaisuudessaan osoittaa että ruuantuotanto on tärkeä osa yhteistä politiikkaa rahoituksen tasoon sisältyy kuitenkin suomen kannalta hankaliakin painotuksia komissio esittää maatalousbudjettiin leikkauksia näitä meidän on erittäin vaikea hyväksyä tarvitsemme tiivistä yhteistyötä ja neuvotteluja komission jäsenvaltioiden ja parlamentin teemme lujasti töitä jotta pystymme saavuttamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen suomalaisen kestävän ja puhtaan ruuantuotannon sekä maaseudun kannalta aluepolitiikkaan esitetään niin ikään noin viiden prosentin leikkausta osittain tämä on selitettävissä sillä että absoluuttinen rahantarve on pienentynyt köyhimpien alueiden vaurastuessa komissio esittää myös rahoituksen jakomekanismien uudistamista perinteisestä bruttokansantuotteeseen perustuvasta jaosta siirryttäisiin laajemmin muihin jakoperusteisiin suomi on ajanut tätä muutosta näiden lisäksi meille on keskeistä että pohjoisen harvan asutuksen kriteeri huomioidaan myös tulevalla kaudella lisäksi suomi pitää tärkeänä että koheesiorahoitusta hyödynnetään jatkossa entistä enemmän kilpailukykyä ja osaamista tukevaksi kuten puheeni alussa totesin työ tulevien eu rahoituskehysten linjaamiseksi vasta alkumetreillä hallitus on käärinyt hihat ja valmis neuvottelemaan suomelle oikeudenmukaista budjettia oma näkemykseni on että rahoituskehys valmistuu aikaisintaan suomen puheenjohtajuuskaudella arvoisa puhemies ideologisista näkemyseroistamme huolimatta uskon että meidän kaikkien päämääränä on huolehtia eurooppalaisten yhteiskuntien tasapainoisesta kehityksestä sekä sosiaalisesta tasa arvosta toimimme näin jotta välttäisimme vastakkainasettelun niin jäsenmaiden sisällä kuin niiden kesken toimimme näin jotta eurooppa olisi mahdollisimman yhtenäinen ja vahva vastaamaan muun maailman meille asettamaan haasteeseen

arvoisa puhemies tulee olla oikeassa suhteessa unionin ja suomen asettamiin tavoitteisiin panostukset tutkimukseen muuttoliikkeen hallintaan rajavalvontaan ja puolustukseen ovat alueita joihin panostamalla saadaan jäsenmaille lisäarvoa yhteisenä tavoitteena on talousarvio joka suojelee puolustaa ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia kaikille eurooppalaisille ilmastonmuutos haastaa globaalin ruuantuotannon oma ruoka on kuluttajan tärkein henkivakuutus kriisien maailmassa siksi yhteisen maatalouspolitiikan ja koheesiopolitiikan sekä tutkimuksen riittävä rahoitus onkin turvattava leikkauksiin ei ole varaa sillä ne vaarantavat maatalouden kannattavuutta ympäristönsuojelun laatua ilmastonmuutoksen torjuntaa ja terveellisten ja turvallisten elintarvikkeiden tuottamista kaikille eurooppalaisille eun rahoitus maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen on pidettävä asetettujen tavoitteiden edellyttämällä tasolla yhteisen maatalouspolitiikan toisen pilarin rahoituksella on huomattava merkitys maaseutualueiden tasapainoiselle kehittämiselle suomessa maaseudun kehittämisrahoituksella on ollut suuri merkitys suomen nettomaksuasemalle saantomme ylittäessä selvästi maksuosuutemme neuvotteluissa onkin vahvasti vaikutettava maaseudun kehittämisrahoituksen turvaamiseksi arvoisa puhemies koheesiopolitiikalla on keskeinen rooli työpaikkojen luomisen kestävän kasvun ja innovaatioiden edistäjänä unionin eri alueilla harvan asutuksen erityisrahoituksella turvataan itä ja pohjois suomen erityisolosuhteiden pysyvät tarpeet myös muut erityispiirteet kuten itämeri arktisuus ja venäjän raja alue tulee huomioida koheesiopolitiikassa

arvoisa puhemies eurooppalainen yhteistyö on luonut vaurautta rauhaa ja vapautta alueelle joka on sotinut keskenään vuosisatoja vielä seitsemänkymmentä vuotta sitten rauha näytti kaukaiselta haaveelta nykyisin ihmiset palvelut ja kasvavan talouden vaatima pääoma liikkuvat vapaasti alueella se ei ole koskaan itsestäänselvyys suomi on saanut olla mukana euroopan unionin kehityksessä vajaan sukupolven ajan pienellä reunavaltiolla ei ole varaa huonoihin ideoihin nationalismi protektionismi ja autoritarismi voivat olla puheen tasolla koukuttavia mutta käytännön elämässä ne ovat ihmisille vahingollisia eurooppalainen yhteistyö takaa itsenäisyyden ja kyvyn kukoistaa maailmassa arvojamme ja vapautta puolustaen tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia suomi on pieni reunavaltio joka elää kansainvälisestä vuorovaikutuksesta elintasomme olisi puolet alhaisempi jos emme osallistuisi vaihdantaan eun sisämarkkinat ovat jatkuvassa kehityksessä meidän on on oltava luomassa pelisääntöjä joilla tuodaan kuluttajalle lisää vaihtoehtoja suomi on perinteisesti ollut suljettujen toimialojen ja rajallisten mahdollisuuksien maa eu antaa tilaa tuoda sitä valtaa ihmiselle joka ihmiselle kuuluu tarvitsemme lisää vaihtoehtoja emme vähemmän arvoisa puhemies euroopan komission rahoitusesityksessä tärkeitä ovat panostukset turvallisuuteen puolustukseen ja muuttoliikkeeseen painotus innovaatioihin ja kehitykseen on oikea suunta eun rahoituksessa ei tule keskittyä siihen miten yksittäiselle kansallisvaltiolle ulosmitataan mahdollisimman paljon ulosmitataan hyöty ihmisille hyvä esimerkki on erasmus ohjelma jonka kautta jo yli suomalaista on osallistunut erilaisiin vaihto ohjelmiin tarvitsemme yhä enemmän rajat ylittävää kanssakäymistä hyvää eurooppa päivää

arvoisa puhemies eurooppa päivän hengessä sosiaalidemokraatit haluavat kehittää ja uudistaa unionia ja tehdä siitä entistä paremman eun on oltava vahva toimija ja sitä tarvitaan etenkin epävarmassa kansainvälisessä tilanteessa turvaamaan avointa maailmantaloutta ja suojelemaan ihmisoikeuksia ilmastonmuutoksen torjumiseen eun ulkorajojen hallintaan puolustusyhteistyön kehittämiseen kehitysyhteistyöhön esimerkiksi afrikka yhteistyöhön ja tutkimukseen tarvitaan panostuksia eulla tulee siten olla tarkoituksenmukainen budjetti jolla voidaan viedä eteenpäin ja toteuttaa yhteisesti sovittuja tavoitteita sekä vastata yhteisiin haasteisiin meille on tärkeää että vakautta eun lähialueilla varjellaan ja että kansalaisten perusoikeuksia suojellaan eun sosiaalista ulottuvuutta on vahvistettava ja toimien keskiössä on oltava kansalaisten hyvinvoinnin edistäminen pohjoisen sijaintimme vuoksi investoinnit liikenneyhteyksien kehittämiseen ovat suomelle keskeisiä esimerkiksi jäämeren rata on hanke jota on vietävä eteenpäin eu varoja tulee siis käyttää toimiin joilla voidaan aidosti tuottaa eurooppalaista lisäarvoa se on myös suomen etu puhemies on myös siitä että budjetin keinoin voimme muotoilla yhteistä unionia kannatamme ajatusta kytkeä rakennerahastovarojen käyttöä oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen viralliset rahoituskehysneuvottelut ovat ovat vasta käynnistymässä mutta haluan muistuttaa komission ehdotuksista omiksi varoiksi yhteinen yhteisöveropohja jolla voidaan samanaikaisesti torjua veronkiertoa tai esimerkiksi muovivero ovat mielenkiintoisia avauksia tietenkään ei neuvotteluissa voida mennä eteenpäin takki auki vaan eun varojen käytön on oltava läpinäkyvää ja sen valvonnan korkeatasoista mutta puhemies ennen kaikkea on kysymys siitä mitä haluamme yhteisesti saavuttaa ja kuinka paljon haluamme siihen rahaa laittaa on niin että yhtä aikaa ei voi kakkua syödä ja säästää niin kuin suomen hallituksesta valitettavasti joidenkin ministereiden ristiriitaisten kannanottojen perusteella voisi päätellä

arvoisa puhemies komission tekemä karmaiseva budjettiesitys tarkoittaisi suomen maksuosuuksiin jopa neljän pilkku viiden miljardin euron nousua kasvattamispuheita on valitettavasti pidetty täällä eduskunnassakin niiden taustalla on sinänsä oikeutettuakin huolta esimerkiksi suomen maataloustukien leikkaamisesta mutta sinisten mielestä maataloustuista pitäisi pitää huolta kansallisella tuella hyvittää mahdollinen leikkaus satojen miljoonien maataloustukien saamiseksi ei kannata maksaa eulle jopa neljää pilkku viittä miljardia euroa

pitäneet ehdotusta eun verotusoikeuden laajentamisesta mielenkiintoisena ja harkitsemisen arvoisena niin se on vastuuton näkemys olette antaneet tukenne myös suhdannetasausmekanismille joka käytännössä olisi varainsiirtoa varakkailta eu mailta köyhemmille eu maille sitä siniset eivät voi hyväksyä

uskon että siihen hallitukselta löytyy yhteinen näkemys että nämä tulokset myös

arvoisa puhemies eu ei ole suomelle mikään itseisarvo suomi on liittynyt unioniin voidakseen olla mukana vapaassa kaupankäynnissä ei maksaakseen muiden velkoja tai joutuakseen muiden määräysvallan alle tämä komission ehdotus budjetiksi on meille täysin mahdoton eu ei edes yritä antaa potkuja brexitin myötä vastaavalle määrälle byrokraatteja vaan päinvastoin haluaa paisuttaa toimintaansa maahanmuuton hallinta ja rajojen vartiointi ovat tärkeitä asioita mutta nehän kuuluvat jokaiselle kansallisvaltiolle jo täysin lähtökohtaisesti eivät ne ole mikään tekosyy unionin budjetin paisuttamiselle eu on nykyään sellainen pajatso jossa suomalainen häviää aina me maksamme suuren jäsenmaksun ja saamme vain osan takaisin ja jokainen takaisin saatu eurokin on omaa rahaamme tämä voi tulevaisuudessa muuttua vain huonompaan suuntaan se johtuu siitä että on tulossa entistä köyhempiä maita joille maksuosuuksia tullaan tasaamaan nettomaksuosuutemme ei ole laskemassa erityisen karua kertomaa meille ovat arviot maatalouden tukien suurista leikkauksista ne kun uhkaavat maatalouttamme ne uhkaavat myös huoltovarmuuttamme suomen hallituksen tehtävä tässä asiassa tuntuu ministereille itselleenkin olevan epäselvä ei suomen kuulu miettiä miten eu selviää suomen pitää maksaa mahdollisimman vähän ja vaatia takaisin mahdollisimman paljon alku ei ole lupaava pääministeri sipilä on julkisuudessa ottanut kantaa että komission ehdotuksessa huomioitaisiin suomen näkökantoja samalla kun kaikkien muiden nettomaksajamaiden johtajat ovat tyrmänneet esityksen arvoisa pääministeri emme me voi mennä eurooppaan hällä väliä asenteella ei mitään neuvottelemista että heti alkuun sanotaan kokonaisuuden käyvän se tarkoittaa että olemme hyväksyneet korotuksen ilman mitään takeita edes armopaloista yksityiskohdissa arvoisa puhemies perussuomalaiset haluavat suomen eu linjaan selvän muutoksen myöntyväisyys ja mallioppilaspolitiikka ei kerta kaikkiaan toimi tässä ja muissa asioissa on mentävä tiukasti kansallinen etu edellä tarvitsemme vahvojen kansallisvaltioiden euroopan jossa jokainen maa hoitaa omat asiansa kauppaa voi ja pitää käydä muuta ylikansallista määräysvaltaa tai taloudellista vastuuta emme tarvitse emmekä halua

puhemies on hyvä miettiä miltä eun budjetti näyttäisi jos se tehtäisiin puhtaalta pöydältä ilman aikaisempien vuosikymmenien tottumusten painolastia maataloustukia tuskin kierrätettäisiin eun kautta vaan kukin maa maksaisi maataloustuet omalle maataloudelleen itse ja eussa sovittaisiin yhteiset pelisäännöt pääpaino eun budjetissa olisi niissä asioissa missä eu oikeasti pystyy olemaan enemmän kuin jäsenmaidensa summa eu käyttäisi enemmän rahaa tutkimukseen tulevaisuushaasteiden ratkaisemiseen ja puhtaiden teknologioiden kehittämiseen suurin potti yhteisiä rahoja käytettäisiin ilmastonmuutoksen hillintään ilmastoratkaisuihin tulevaisuutemme varmistamiseen jossain määrin tähän suuntaan komission ehdotus viekin tutkimusrahoja kasvatetaan joskin ne ovat edelleen vain pieni osa koko eu alueen tutkimusrahoituksesta nykyisellä budjettikaudella joka viides eu euro pitää käyttää ilmastonsuojelua edistävällä tavalla komissio esittää tämän osuuden nostamista siten että jatkossa joka neljäs euro edistäisi ilmastonsuojelua onkin hyvä vaatia että eu rahoilla lyödään kaksi kärpästä yhdellä iskulla esimerkiksi niin että syrjäisten ja köyhimpien alueiden kehittämisrahoilla samalla autetaan hillitsemään ilmastonmuutosta mutta lisäksi tulee kerta kaikkiaan kieltää eu rahojen käyttö hankkeissa jotka edistävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä maatalous säilyy komission ehdotuksessa edelleen kolmasosana budjetista on tärkeää että maatalouden tukiehtoja muutetaan siten että myös maatalouden pitää edistää ilmastonsuojelua ja myös luonnon monimuotoisuutta ja erityisesti toivoisin että suomi ajaisi itämeren suojelua onhan itämeren valuma alueella joka on melkein kokonaan eu alueella maatalous

niin sekä nykyiset perussuomalaiset että entiset perussuomalaiset jotka sinisten nimellä toimivat hyväksyivät kreikan kolmospaketin no nyt samat kaksi puoluetta sanovat suhtautuvansa euhun kriittisesti ja vastustavansa liittovaltiokehitystä ja samaan aikaan hyväksyvät eun militarisoinnin mikä on sen enempää liittovaltiokehitystä kuin eun militarisointi samaan aikaan vaaditte budjetin pienentämistä ja yhtä aikaa lisärahojen kaatamista saksalaiselle ja ranskalaiselle aseteollisuudelle

pitää pystyä toimimaan näillä me saamme lisää varoja ja te vastustatte sitäkin

arvoisa puhemies on hyvä että täällä keskustellaan perusteellisesti eun rahoituskehyksestä brexitin myötä meillä on oivallinen tilaisuus katsoa uusin silmin miten budjetti palvelee unionia me kaikki tiedämme että näistä budjettikehyksistä tulee olemaan vielä kova vääntö brexitin seurauksena tuloja ja menoja täytyy arvioida uudestaan samalla on kannatettavaa että pääministeri sipilä ja valtiovarainministeri orpo ovat ovat ilmaisseet valmiutensa korottaa eun budjettia kun on kyse hyvistä hyvistä yhteisistä tehtävistä jotka hyödyntävät koko eurooppaa ja suomea

eun budjetti ei saa olla mikään pankkiautomaatti mistä vain otetaan rahaa eikä piitata ollenkaan unionin arvopohjasta ja oikeusvaltioperiaatteesta näiden yhteisten periaatteiden rikkomisella pitää olla selvät seuraukset ruotsalainen eduskuntaryhmä näkee tämä asian kohtalonkysymyksenä jäsenmaiden on sitouduttava eurooppalaiseen länsimaiseen arvopohjaan

arvoisa rouva puhemies suomen saanto eu budjetista on perinteisesti ollut hyvä osasta maatalous ja aluekehitysrahoja mutta näistä komissio on nyt kuitenkin valmis selkeästi leikkaamaan eniten vaikka ihan lopullisia painopisteitä ei ollakaan vielä saatu mutta suomelle tämä nykyesitys tarkoittaa väistämättä nettomaksuosuuden kasvamista niin tuon bkt pohjaisen jäsenmaksun kasvun kautta kuin myöskin sitten aluepolitiikassa meille tärkeiden harvan asutuksen ja pitkien etäisyyksien kriteerien mahdollisen pienentymisen myötä sekä tietenkin maataloustukien leikkausten myötä

nykyisten varojen käyttöä tehostetaan tähän saakka erilaiset sosiaalipolitiikkaan ja koulutukseen liittyvät politiikka alueet on selkeästi perussopimusten mukaisesti haluttu pitää jäsenmaitten kompetenssissa nyt kuitenkin tuo komission esitys tekee uusia avauksia muun muassa kahdenkymmenenviiden miljardin erityistukiohjelman jossa lähdetään erityistarpeitten kuten kilpailukyvyn nuorisotyöttömyyden ja pankkiunionin varautumisjärjestelyiden tukemisesta yhteisestä budjetista on selvä että jokaisella jäsenmaalla on varmasti vaikeita ja kalliita ja poliittisesti hankalia rakenteellisia uudistuksia edessään mutta tämähän tarkoittaa sitä että näitä osittain haluttaisiin lähteä sitten yhteisestä budjetista maksamaan ja on myös aika erikoista että oltaisiin yhteisestä budjetista tukemassa euroalueeseen halajavaa jäsenvaltiota jotta se täyttäisi kriteerit

tämä tuntuu minusta kyllä varsin nurinkuriselta ja ei mielestäni kyllä tue sitä että jäsenvaltio olisi valmis omin avuin yhteiseen valuutta alueeseen jos alueeseen jos se pitää ensin yhteisellä rahalla sinne jollakin tavalla ponnistaa
kiitoksia otetaan tähän väliin nyt sitten ministeri terhon vastauspuheenvuoro enintään viisi minuuttia ja te voitte arvoisat edustajat

arvoisa puhemies kiitos eduskunnalle tästä ensimmäisestä kierroksesta tämä valaisee juuri sitä budjettikeskustelun laajuutta ja rahoituskehyskeskustelun laajuutta kuulimme jo yhdeksäntoista aika lailla poikkeavaa visiota siitä miten rahat pitäisi a kerätä ja b käyttää tämä tietysti näin eurooppaministerin näkökulmasta joka tulen istumaan siellä yleisten asioiden neuvostossa on tuttu tilanne paitsi että joka jäsenmaasta sen oman kansallisen edun määrittely uskon että kaikki lähtevät nimenomaan siitä kuitenkin liikkeelle on työn alla ja työn takana niin myös alkaa sitten sen jälkeen se pitkä prosessi siitä kuinka nyt vasta käsillä oleva komission esitys sitten muokkaantuu vähitellen kohti sellaista lopputulosta jonka jäsenmaat voivat hyväksyä suomen tavoitteista on jo käyty paljon keskustelua ja tässä on kuultu muita esityksiä siitä mitä niiden tulisi sisältää kertaan ne keskeisimmät kohdat suomen yksiselitteinen näkemys on se että nyt tehty komission esitys on liian korkea kokonaistasoltaan eli suomi tulee pyrkimään siihen että tämä rahoituskehyksen kokonaistaso tulee alaspäin ja olen täysin luottavainen tulee alaspäin koska kaikki nettomaksajan asemassa olevat jäsenmaat oletettavasti ovat tästä samaa mieltä prosessille on siis hyvin tyypillistä ollut myös menneinä rahoituskehyksen kierroksina se että ne maat jotka ovat saajan asemassa sekä parlamentti ja komissio myös jotka sitten ovat eu instituutioina tässä mukana toivovat melko korkeaa kehystä ne jäsenmaat taas jotka ovat maksajan asemassa toivovat matalampaa tämä tulee toistumaan ja tässä suhteessa ennakoin että prosessista tulee pitkä näitä keskusteluja käytäneen koko tämä loppueurovaalikausi komissiohan tavoittelee että prosessi loppuisi tällä eurovaalikaudella mutta pidän realistisempana arviona että se loppuu vasta seuraavalla eurovaalikaudella mikä tarkoittaa samalla myös suomen seuraavaa eduskuntavaalikautta eli seuraava hallitus todennäköisesti viimeistelee suomen osalta tämän prosessin kuitenkin on tärkeää että vaikutamme alusta saakka suomen kansallisen edun mukaisella tavalla myönteisenä puolena tässä komission esityksessä mainittakoon painotukset näihin uusiin asioihin ne painotukset ovat pieniä verrattuna perinteisiin menoihin mutta esimerkiksi puolustusyhteistyö ja sen kehittäminen on suomen pitkäaikainen tavoite muuttoliikkeen hallinta on ehdottoman tärkeää kuten olemme kaikki oppineet maahanmuuttokriisin aikana ja muutamia muita kohtia kun kysytään monissa puheenvuoroissa sitä että miten on sitten mahdollista toivoa kohtuullista tai ainakin brexitin huomioivaa täysimääräisesti vielä kehystä ja samaan aikaan pitää huolta näistä omista tuloista niin tietenkin oleellista on vaikuttaa siihen että leikkaukset kohdistuvat suomen kannalta oikeisiin kohteisiin ja siis suomen näkökulmasta keskeiset tekijät tulevat saamaan rahoituksensa myös jatkossa kuten pohjoiset olosuhteet ja harva asutus jotta meilläkin maatalous ja maaseudun kehittäminen edelleen voivat jatkua täysipainoisesti vielä ehkä yleisemmällä tasolla tästä prosessin mielekkyydestä ja siitä mitä tarkoittaa esimerkiksi se kuinka suomi on hallitusohjelmassaan sanonut keskittyvänsä rakentavan kriittisellä tavalla kansallisen edun yhdistämiseen tätä juuri rahoituskehysneuvottelut ovat olen vakaumuksellisesti sitä mieltä että kohtuullinen kehys on välttämätön myös voiko sanoa euhun hyvinkin myönteisesti suhtautuvissa piireissä on yhteinen etu että veronmaksajat ympäri euroopan uskovat siihen että rahoille saa vastinetta että ketään ei laskuteta kohtuuttomasti että tulonsiirrot mitä unionissa tapahtuu ovat oikeudenmukaisia ja jos näin ei tapahdu niin myös brexit neuvotteluja seuraavana ministerinä tein sen huomion että tämä oli juuri keskeisimpiä kysymyksiä mikä vaikutti brexitin äänestystulokseen että iso britannia oli jatkuvassa maksumiehen asemassa ja tämä korostui brexitistä käydyssä keskustelussa hyvin voimakkaasti joten on hyvin tärkeää että meillä on unioni joka koetaan oikeudenmukaiseksi sekä niille jotka ovat nettomaksajia että niille jotka ovat saajia tämähän on myös hallitusohjelmamme ohjenuoria nimenomaan että suomen maksuosuuden tulee säilyä oikeudenmukaisena ja kohtuullisena sen eteen alkaa nyt vuoden työ ja seuraavalla hallituksella on vielä ehkä puolen vuoden työ ja sitten mahdollisesti nimenomaan suomen puheenjohtajakaudella tämä lopulta saadaan viimeisteltyä kuten totesin uskon että lopputulos tulee olemaan kohtuullinen ja oikeudenmukainen mutta se tulee vaatimaan erittäin aktiivista asiantuntevaa vaikuttamista mitä suomi tulee tekemään jatkuvasti niin virkamiestasolla kuin poliittisella tasolla me olemme tässä jo kokeneita tekijöitä kuitenkin yli kahdenkymmenen eu vuoden jälkeen uskon että saamme paremman kehyksen kuin koskaan aikaisemmin myös suomen kannalta
kiitoksia sitten mennään rivakkaan debattikeskusteluun ja sen aloittaa edustaja satonen suuren valiokunnan puheenjohtaja

puhemies kaipaisin tähän keskusteluun vähän myös uusia näkökulmia ettei tämä heti mene tuttuun vanhaan uomaan jossa luetellaan paljon hyviä menokohteita ja sitten lopuksi sanotaan että tämä ei kuitenkaan meille saisi maksaa mitään mitä tulee tähän miten eu saa omat rahansa niin jotenkin maallikko päätyy siihen että eikö selkeintä olisi kuitenkin että nojataan kansantuoteosuuteen

tulleista tulevat rahat sen sijaan että käytetään hirveä määrä aikaa ja energiaa erilaisten vaihtoehtoisten veromuotoisten ratkaisujen ja muiden keksimiseen kansantuote kertoo mikä on hyvinvoinnin taso kuinka paljon on talouden toimeliaisuutta ja se on ihan hyvä mittari mielestäni toinen asia koskee rahankierrätystä epäilen ettei se raha jalostu sillä että se lähetetään brysseliin ja sitten hetken kuluttua siitä osa palautetaan takaisin ja keskitytään sen osan maksimointiin parempi olisi että hoidamme kaiken sen mitä voimme hoitaa jokainen jäsenvaltio itse tekee täällä ja lähetämme niin vähän kuin mahdollista jalostumaan

rouva puhemies tässä on käyty läpi problematiikkaa mikä liittyy ison britannian lähtemiseen eusta ja miten eu rahoituskehykselle käy ja kyllä minun mielestäni täytyy olla realistinen sen suhteen että suomelle tärkeitä asioita ovat olleet pohjoinen pohjoinen sijainti ja siihen liittyvä aluekehitys ja kyllä meille on tärkeätä myös se että tässä pohjoisessa maassa on jatkossakin maataloutta ja kun järjestelmä kerran on sellainen että rahat kiertävät eun kautta niin totta kai me tavoittelemme sieltä mahdollisimman suurta saantoa tälle maalle me ymmärrämme hyvin sen että kun suomen bruttokansantuote on nyt kääntynyt kasvuun niin tottahan toki meidän maksuosuutemmekin kasvaa silloin samassa suhteessa mutta silloin priorisoimme sitä missä myös sen meidän saannon pitäisi kasvaa minusta se on aivan oikea linja minkä hallitus on tehnyt uusista avauksista haluaisin kysyä vielä liittyen suomen puheenjohtajuuteen arktisessa neuvostossa on tärkeää että liikenneministeri sai ruotsalaisten kanssa ajettua pohjoiset rautatiet ten t verkkoon mutta minkälaisia mahdollisuuksia arktisuudesta voisi tulla myös rahoituskehyksen kautta suomelle ja tuleville hankkeille

puhemies jokainen joka on käynyt postkommunistisissa nykyisissä eu valtioissa huomaa että infrastruktuuri on siellä rakennettu eun rahoilla suomi ja ruotsi eivät ole tällä tavoin hyötyneet koska jäseniksi tultuamme olimme tältä osin jo kehittyneet siksi on äärimmäisen tärkeää että panostetaan siihen mitä suomi yhteiskuntana tässä ja nyt tarvitsee mihin tarvitsee eu rahoitusta juuri koheesiopolitiikkaan innovaatiotoimintaan ja niin edelleen kun tänään on eurooppa päivä on hyvä pitää pieni ajatusleikki millainen eu olisi jos se perustettaisiin tänään ja toisinpäin millainen eurooppa olisi jos euta ei olisi nämä
vaikka tämä on ajatusleikkiä ihan fundamentaaleja kysymyksiä lopuksi sanon edustaja arhinmäelle että sinisten pelko on viisauden alku

arvoisa puhemies itävalta hollanti ja ruotsi sanoivat ei ja suomi sanoo kyllä mikä suomen hallitusta vaivaa onko eulle rahan antaminen niin mukavaa eu haluaa budjettinsa riippumattomaksi jäsenmaiden tahdosta siten että bruttokansantulon mukaan jäsenmaakohtaisten maksujen sijasta siirryttäisiin kohti eun omien varojen järjestelmää jossa jäsenvaltiot tulouttaisivat muun muassa eu alueen yhteisen ympäristöveron tai yhteisöveron tuoton suoraan brysselin kirstuihin totta kai eu haluaa että jäsenmaat mahdollisimman vähän vaikuttavat siihen miten eu käyttää rahojaan erittäin huolestuttavaa on myös se että koheesiorahat ja arvot sidotaan yhteen koska tietenkään siinä ei pidä olla naiivi suomen hallitus ei pidä olla naiivi siinä todellakin tullaan käyttämään poliittista harkintaa tässä olemme jo huomanneet että eu itse on klubi joka ei noudata omia sääntöjään ja aloittaa rikkomusmenettelyn asioista mutta ei ole johdonmukainen siinä esimerkiksi aloitti unkaria kohtaan mutta antaa espanjan poliittisten vankien olla rauhassa

toimivampi euroopan unioni on myös suomen etu jotta eu voisi toimia paremmin sille täytyy antaa riittävät työvälineet myös rahoituskehyksen osalta komission esitys pitää sisällään paljon hyviä asioita toivon että suomi tukee ponnekkaasti komission ehdotuksia tutkimus ja kehitystyön

ja pariisin ilmastosopimuksen täytyy ohjata kaikkia päätöksiä pidän myös hyvänä ajatusta että rahoituskehitysneuvotteluihin kytketään oikeusvaltiokehys ja kehitys koska yhteisillä rahoilla täytyy tukea yhteisiä arvoja ja eun arvojen tulee näkyä ja tuntua kaikissa eun jäsenvaltiossa annan tukeni myös komission ehdotukseen siitä että omien varojen määrää lisätään lisäsin tähän listaan mitä on käytetty että eun päästökauppa ja yhteisöveron ja muoviveron lisäksi voitaisiin hyödyntää lentoveroa ja hiilidioksidiveroa ennen kaikkea veronkierron kitkeminen on yksi keskeisimpiä keinoja pitää kiinni jäsenvaltioiden omista euroista

arvoisa puhemies täällä on todettu että eu perustettiin rauhanprojektina ja rauhanprojektina sen pitäisi edelleen olla sitä taustaa vasten vähän hämmentää kuinka laajasti täällä tuntuu kannatettavan eun militarisointia eun puolustuksen vahvistamista lisää aseisiin rahan laittamista vuonna kaksituhattakaksitoista

tuhatseitsemänsataaviisikymmentäkuusi miljardia usan dollaria asemenoihin siis ei kymmeniä ei satoja vaan lähes kaksituhatta miljardia tämä rahareikä pitäisi globaalilla tasolla saada tukittua ja ne rahat laittaa globaalisten yhteisten haasteiden torjumiseen ilmastonmuutoksen torjuntaan ykn tavoitteiden toteuttamiseen ja niin edelleen turvallisuuttakin pystyttäisiin varmasti enemmän kuin aseisiin satsaamalla rakentamaan ja vahvistamaan siviilikriisinhallinnalla kehitysyhteistyöllä ja näihin globaaleihin yhteisiin haasteisiin globaalilla tasolla vastaamalla

monivuotinen rahoituskehys sisältää muutaman todella hyvän linjanvedon panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ja innovaatioihin ovat todella tärkeitä ja tulevat kantamaan pitkälle mikäli ehdotus toteutuu ainoastaan panostamalla tki toimintaan voimme luoda kokonaisvaltaista pitkäjänteistä kestävää ja tasa arvoa tukevaa hyvinvointia eussa toivon todellakin että tämä määrärahan taso säilyy

siellä oli kaikkein taisi olla ministeri tiilikaisella joten myönnän hänelle minuutin mittaisen puheenvuoron ja sen jälkeen sitten otetaan tuosta kaikki jotka ovat pyytäneet

on pääasiassa käynyt sen ympärillä kuinka paljon suomi maksaa mitä saamme mutta toki on erittäin mielenkiintoista miten niitä rahoja jotka jäävät tuonne eun yhteiseen kassaan käytetään olen tyytyväinen siihen että tuo ilmastopolitiikan painotus on parantunut eli jatkossa neljännes komission ehdotuksen mukaan yhteisistä varoista käytettäisiin ilmastotoimiin se on korkeampi taso kuin nykyisin ja sitä suomi on ollut muitten aktiivisten ilmastomaitten mukana kannattamassa on myös mielenkiintoinen ehdotus liittyen tuohon eu jäsenmaksuun suhteessa muovien kierrätykseen eli edistämällä muovien kierrätystä jäsenmaa voi välttää eu jäsenmaksuja tässä on positiivinen kannuste ja jotain tämänkaltaisia keinoja ympäristötavoitteiden edistämiseksi varmasti tarvitaan
otetaan tässä vaiheessa kaksi ministeripuheenvuoroa vielä sen jälkeen jatketaan debattia puheenvuoron saavat kyllä kaikki ministerit ketkä haluavat

meillä on tämän budjetin rahoituskehyksen myötä mahdollisuus todellakin kehittää euroopan unionia ja ja suomen kannalta ja kaikkien eurooppalaisten kannalta miettiä miten me saamme kaikkein eniten lisäarvoa sillä että euroopan unioni toimii miten budjetti parhaalla tavalla ohjaa sen suurimman yhteisen eurooppalaisen lisäarvon tuottamiseen mutta koska on vähän aikaa niin kolme kokonaisuutta tässä on meillä on uudet hankkeet jotka ovat täällä hyvin esille jotka ovat meille tärkeitä ja joista me olemme aika laajalla rintamalla tunnistaneet että ne tuottavat meille eurooppalaista lisäarvoa ja niitä meidän kannattaa kannattaa jatkoprosessissa tukea eli puolustusta turvallisuutta tutkimusta maahanmuuttoa tai vaikkapa erasmus opiskelijavaihtoa toinen kokonaisuus on vanhat tarpeemme perustarpeemme joissa meidän pitää pitää puolemme ja mitä tulee maatalouteen niin siihen minä totean sen että aivan oleellista sen kokonaistason lisäksi on se millaisin kriteerein maataloustukea aikanaan myönnetään ja siinä meidän pitää tehdä sen itse rahan lisäksi paljon

kolmas asia on vastuullinen rahankäyttö mikä on suomalaisille pohjoismaisille ja pohjoiseurooppalaisille tärkeää se on asia joka meidän pitää pitää voimakkaasti esillä arvoisa puhemies vielä viimeisenä sanon näihin omiin varoihin että hallitus lähtee oikeastaan edustaja heinäluoman tässä viitoittamalla linjalla että se on ennen kaikkea tulliliitto josta tulee tuloja ja sen lisäksi bktlään perustuvat jäsenmaksutulot ja sen pitää olla perusrahoituskanava sinänsä olisi hyvä että eu budjetissa olisi joustoa eli niin sanottuja omia varoja irrotettuina koska seitsemän vuoden ajanjaksolla voi tapahtua paljon ja viimeisenä asiana vielä olen tyytyväinen siitä että täältä esityksestä löytyy nyt ajatukset ja suunnitellut varat innovaatioiden ja rakenneuudistusten tukemiseen koska minä koen että tämä on nyt komission vastaus siihen että tasausmekanismia euroalueelle ei olla rakentamassa eli tulonsiirtounionia ja siksi nämä kaksi ovat meidän kannaltamme oleellisia
pääministeri enintään kaksi minuuttia
arvoisa rouva puhemies edustaja lepomäki nosti esille sisämarkkinat ja kauppapolitiikan ja tämä korostuu erityisesti nyt kun iso britannia lähtee unionista ja meidän täytyy hakea siihen siihen sitten ihan erilainen rooli sekä suomena että hakea siihen siihen hyvät kumppanit olen samoiten tyytyväinen siihen että erasmus ohjelma tämän esityksen mukaan nyt tuplaantuu jolloin jolloin sinne saadaan suomalaisillekin nuorille paljon uusia mahdollisuuksia liikenneyhteyksistä olen samaa mieltä edustaja tuppuraisen kanssa siitä että meillä pitää olla suuria visioita esimerkiksi tallinnasta tunnelin kautta helsinkiin ja siitä jäämerelle ja osaksi ten ten t verkostoa ja siihen sitten myöskin euta mukaan omista varoista olisin kyllä myöskin hyvin varovainen siinä että eulle siirrettäisiin verotusoikeutta esimerkiksi transaktiomaksua jonka edustaja arhinmäki nosti esille pidän kyllä vaarallisena sillä tavalla että se rajoittuu eun alueelle ja nyt kun iso britannia jää ulkopuolelle nämä yritykset kyllä siirtyvät sitten eun ulkopuolelle ehdollisuudesta olen samaa mieltä kuin oltiin useassa puheenvuorossa täällä muun muassa edustaja tuppurainen nosti sen esille se oli suomen vaatimus ja olen tyytyväinen että se on myöskin komission ehdotuksessa mukana mutta sitten tämä suhdannetasausmekanismi en kyllä euroalueelle rakentaisi sellaista elementtiä jossa jossa siitä syntyisi helposti tulonjako ja tulonsiirtomekanismi mutta sen sijaan eu budjetista voidaan kyllä auttaa jäsenmaita rakenneuudistuksissa ilmastoasioihin ministeri tiilikainen jo vastasi edustaja arhinmäelle kyllä turvallisuusyhteisönä on meille suomessa ollut pitkän ajan tavoite ja ja puolustusyhteistyön syventäminen osana sitä edustaja essayah koheesiorahojen osalta koheesiorahojen tarve jo nykysäännösten mukaan pienenee kaksitoista miljardia euroa sen vuoksi että tuloerot ovat tasoittuneet sitten vielä lopuksi esir rahasta siitä on hyviä kokemuksia suomella ministeri tiilikainen varmasti voi niistä kertoa lisää mutta esimerkiksi yritysten niin sanotut välirahoitusinstrumentit mahdollistuivat nyt suomessa ihan eri tavalla kun tämä niin sanottu junckerin kataisen rahasto otettiin käyttöön

oikeusvaltioperiaate on itsessään mutta se on myös kestävä varojensaannin edellytys siksi että jos jonkun maan oikeuslaitosta voi painostaa ja korruptoida niin ei eun kannata sinne varojaan haaskata ei siis tarvitse moralisoida vaan vain käytännön syillä puolustaa veronmaksajien rahoja

arvoisa puhemies tuo oikeusvaltioperiaate on mielenkiintoinen ja kun katsoo sen taustaa oikeusteorian puolelta se pitää sisällään myös yhteiskunnan oikeussäännöt pääministeri kerroitte että hallitus kannattaa tätä ajatusta varmaan siinä on paljon hyviäkin puolia mutta oletteko te hallituksessa ajatelleet kun tässähän puhutaan pitkästä aikavälistä että komissio joka mahdollisesti käynnistäisi tämän menettelyn on poliittinen instituutio joka ajaa euroopan omia sisämarkkina arvoja ja taloutta ja tulevina vuosina voi olla semmoisiakin asioita mitä me emme osaa nyt aavistaa voiko tämä kääntyä joskus suomea vastaan niin että me luomme täällä jonkinlaista lainsäädäntöä ja poliittisen komission tulkitsema oikeusvaltioperiaatteiden vastainen menettely ja käynnistäisi meitä vastaan vastaan rahallisia sanktioita eun arvoihin kuuluu myös kansanvalta kuten perussopimuksessa lukee ja kansanvalta tarkoittaa että kansanvaltaa toteutetaan kysyn oletteko te ajatelleet tätä tältä kannalta että suomi on joskus kohteena vaikka meillä olisi kaikki hyvin jos eu on eri mieltä

puhemies se on kai kahdeksankymmentäkuusi senttiä mitä tämä eu budjetti on keskimäärin kansalaista kohden päivässä sillä ei saa oikein kahvikuppia mutta rauhasta se ei ole liikaa moni tuntuu lähestyvän täällä eu budjettia kuten miesten taskumattia tai naisten kenkää että pitää olla kovin siro päältä mutta sisälle pitää mahtua paljon tavaraa ei se ihan niin toimi mitä tulee maatalouteen on huomattava että tällä vaalikaudella oletettiin että markkinat toimivat ja hoitavat maatalouden rahoitusta ne eivät ole toimineet venäjän pakotteiden takia ja sen takia koko eurooppalainen maatalous ja suomen maatalous ovat kannattavuuskriisissä tämä pitää nyt ottaa huomioon ja suomessa ja eu tasolla hoitaa niin että maatalouden rahoitusta ei leikata pääministeri on hoitanut erinomaisesti eu politiikkaa macron on hänen parhaita kavereitaan ja tätä pitää jatkaa ja on tärkein periaate nyt kun tehdään eun

arvoisa rouva puhemies pääministeri täällä otti esille myöskin brexitin jolla on suuria rahoitusvaikutuksia eun budjettiin on kuitenkin otettava huomioon pari uutta näkökohtaa tähän minkälaisia haasteita me kohtaamme lähiaikoina ensinnäkin se että yhdysvallat on lähtenyt eräänlaiseen kauppasotaan ja meillä ovat taloussuhteet yhdysvaltoihin hyvin avonaisia emme tiedä mihin me päädymme ennen pitkää tässä kauppapolitiikan sekasorrossa sen lisäksi nyt olemme tilanteessa jossa eulla on sekä ulkopolitiikassa että kauppapolitiikassa eri näkemykset yhdysvaltojen kanssa me olemme aivan uudenlaisessa vakavassa tilanteessa jossa muun muassa viimeaikaiset tapahtumat iranin suhteen vaikuttavat myöskin meillä nyt yritykset sanovat jo että ne eivät voi käydä kauppaa ja voi tulla sanktioita jos käy kauppaa eli eli myöskin tällaisia haasteita on otettava vakavasti lähiaikoina sitten viimeisenä asiana sanon vain että ellei tätä pakolaiskysymystä saada hoidetuksi kunnolla niin silloin hukka perii kyllä siihen on satsattava paljon enemmän kuin tähän asti on

arvoisa puhemies olemme paitsi suomalaisia myös eurooppalaisia ja kun täällä puhutaan kansallisesta edusta niin minusta joskus katsotaan liian kapeasti on asioita joita saamme aikaan vain eurooppalaisella tasolla ympäristöhankkeita ne voivat olla koulutukseen tutkimukseen tuotekehittelyyn liittyviä asioita ja ne voivat olla rauhanprojekteja balkanin vakauttaminen välimeren eteläpuolen vakauttaminen vaikka me suomena miten pinnistäisimme yksin emme saa niitä yksin aikaan ja

puhemies eun budjetin kasvattaminen tai sen supistaminen ei tietenkään voi olla mikään itseisarvo vaan kyllähän budjetin kokokin riippuu siitä mitä rahoilla tehdään esimerkiksi ilmastonmuutokseen työttömyyden torjuntaan sekä tutkimuksen ja innovaatioiden edistämiseen on syytä lisätä panostuksia sen sijaan emme näe tarkoituksenmukaisena käyttää eun yhteisiä varoja aseteollisuuden tarpeisiin

ärade talman on hienoa että tämä oikeusvaltioperiaate demokratian kehitys tullaan ottamaan tulevaisuudessa huomioon eun budjetissa ja siinä miten miten rahoja jaellaan ympäri eurooppaa tässä suhteessahan puola ja unkari ovat olleet erityisen huolestuttavia tapauksia pis puolassa ja fidesz unkarissa fideszhän on tietenkin myöskin kokoomuksen liittolainen euroopan tasolla joten pitää tietenkin toivoa että kokoomus pitää tästä asiasta ääntä siellä euroopan tasolla on yritetty järjestää maahanmuuttoa järkevästi yhteisvastuullisesti niin nämä samat maat ovat myöskin olleet siinä suhteessa ongelmallisia mutta valitettavasti myöskin suomi joka ei tällaiseen taakanjakoon ole halunnut suostua sehän on tietenkin äärimmäisen lyhytnäköistä tällä hetkellä etelässä raja vuotaa mutta huomenna se saattaa olla meidän oma itärajamme jos me nyt menemme sellaiseen yhteiseen eurooppaan jossa vastuita pitää kantaa laajemmin ja jossa vapaamatkustajia ei tässä suhteessa sallita niin olisiko suomen hallituksen syytä pohtia omaa kantaansa tässä asiassa
tässä vaiheessa yksi vastauspuheenvuoro edustaja myller sen jälkeen otetaan sekä lintilän että lepän lyhyet vastaukset

puhemies kun suomen edusta puhutaan niin mielestäni suomen etu on olla mahdollisimman aktiivinen euroopan unionin jäsen ja että euroopan unioni toimii mahdollisimman hyvin kansalaistensa hyväksi tällöin me puhumme myöskin siitä että euroopan unioni on edelleen rauhanprojekti ja toimii nimenomaan edistäen kansojen yhteistyötä vakautta ja turvallisuutta tämä edellyttää myös sitä että euroopan unionin varoja käytetään niiden suurimpien ongelmien ratkaisemiseksi mitä meidän nimenomaan yhdessä pitää tehdä niitä ovat ilmastonmuutos se on tullut täällä esille ja teollinen

sosiaalinen eurooppa ajattelua että edesauttaa kehitystä joka paikassa euroopassa ja kaikkien ihmisten kohdalla
ja tässä vaiheessa kaksi lyhyttä ministeripuheenvuoroa ministerit lintilä ja leppä lintilä minuutti
arvoisa rouva puhemies hallituksen työnjaossa koheesiopolitiikka kuuluu kuuluu minulle ja voi sanoa että koheesiorahoitus on tietysti suomelle hyvin merkittävä näyttää että se tippuu noin seitsemän viiva kymmenen prosenttia myönteisiä asioita siinä on se että koheesiorahoitus tulee jatkumaan kaikilla alueilla on tietysti merkittävää tein verrattain kattavan kierroksen ennen ennen tätä komission esitystä tapasin viisi eri komissaaria ja toin suomen kantoja tästä esille nythän painopiste pitää kääntää sinne kriteereihin mitkä ovat ne kriteerit joilla tullaan jatkossa koheesiorahoitus jakamaan siellä tietysti on myös se että koheesiorahoituksen pitää olla entistä enemmän eun kilpailukykyä nostava moderni työkalu me tarvitsemme koheesiorahoituksen reformia täällä tullut byrokratia esille yleisen hyväksyttävyyden vuoksi me tarvitsemme koheesiorahoitukseen reformia mutta tässä vaiheessa on täysin mahdotonta sanoa mikä se suomen saanto tulee loppupelissä olemaan koska nämä kriteerit ja niitten sisältö tulevat sen saannon vasta ratkaisemaan
ministeri leppä minuutti
arvoisa rouva puhemies maatalous ja maaseudun kehittäminen ovat euroopan unionissa yhdet kaikkein tiukimmin integroidut osiot siksi on oleellisen tärkeää että suomen prioriteetti on näissä asioissa ja niiden saannon varmistamisessa myöskin se on aivan päivänselvä asia ei ole vanhanaikaista syödä eikä ole vanhanaikaista edistää biotaloutta ja kiertotaloutta päinvastoin ne

välittää näistä asioista ja haluaa edistää asiaa samalla torjua ilmastonmuutosta puuttua ympäristökysymyksiin ja niin edelleen pitää huolen eurooppalaisesta kilpailukykyisestä elintarviketuotannosta se on äärimmäisen tärkeää siksi pidän erittäin hankalana ja valitettavana asiana että erityisesti maaseudun kehittämisrahoitukseen siellä esitetään niin voimakasta alentumista kuin mitä siinä on

puhemies vahva ja toimiva eu on tärkeä ja siksi vihreät ovat suhtautuneet hallitusta joustavammin myös brexitin jättämän vajeen kompensoimiseen budjetissa rahoitusta ei voi laskea nollasummapelinä eli maksujemme suhteessa saantoon suomi hyötyy eusta esimerkiksi toimivien sisämarkkinoiden kautta ei vain suorien tukien kautta eu tekee myös paljon asioita joita ei voi mitata rahassa rahassa mutta joiden arvo on suuri mitä maksaa esimerkiksi tunti rauhaa euroopassa on hyvä muistaa myös mittaluokka eun budjettirahoitus on noin yksi prosentti jäsenmaiden bruttokansantuotteesta ja nyt puhutaan siis siitä mitä tulee tuon pilkun päälle vuonna kaksituhattakuusitoista suomi maksoi eulle viisikymmentäneljä euroa asukasta kohden vertailun vuoksi viime vuonna eduskunnan toiminnan ylläpitämiseen kaikkine kuluineen käytettiin kaksikymmentäkolme euroa per asukas yhteensä siis reilusti alle satasella suomalainen saa niin kotimaista kansanvaltaa kuin eurooppalaista yhtenäisyyttä ja vakautta ei aivan ryöstöhinta
arvoisa puhemies minusta on tärkeää että euroopan unionia kehitetään jäsenmaitten yhteistoiminnassa enemmän kuin on tärkeä rakennusperiaate tästä eteenkinpäin näkisin että euroopan unionin yhteistyön pitäisi rakentua globaalista eurooppaan päin ja jäsenvaltioihin päin sillä tavalla että rakennetaan kestävää taloudellista sosiaalista ja ekologista kehitystä euroopan unionin puitteissa jäsenvaltioitten yhteistyöllä yhden asian joka tässä keskustelussa ei ole tullut kovin vahvasti esille haluan nostaa esille tämän ilmastonmuutoksen vaikutuksen pakolaisuuteen ja arvioni on eri asiantuntijoitten pohjalta se että tämä asia tulee nousemaan paljon paljon vakavammaksi asiaksi euroopan unioninkin puitteissa nyt olisi järkevää afrikan suhteen vahvistaa yhteistoimintaa meillä on euroopassa viisikymmentäviisi miljardia yhteistä kehitysyhteistyörahaa siis komissiossa jäsenvaltioitten jäsenvaltioitten rahaa sen käyttöä pitäisi nyt tehostaa pistää liikkeelle pääministeri oletteko tässä valmiit

edustaja arhinmäki mainitsitte sen että perussuomalaiset olivat mukana hyväksymässä kreikka kolmostukipakettia kesällä kaksituhattaviisitoista ja se kyllä pitää ihan paikkansa mutta tosiasiassa se tukipakettirahahan meni evm mekanismin kautta joten eduskunnasta ei myönnetty yhtään mitään lisärahaa mutta siitä huolimatta olet oikeassa kyllä että perussuomalaiset olivat aluksi sitä aluksi sitä vastustamassa meni vain kuukausi vaaleista kun minvassa tai valtioneuvostossa soini ja muut meidän ministerimme menivät sipilän pillin mukaan se sama pilli soi myös sitten syksyllä kun tehtiin budjettia siellä budjetissa hyväksyttiin lääkekorvausten leikkaukset eläkeläisten asumistukien leikkaukset ja opintotuen leikkaukset ja työntekijöiden ehtojen heikennykset muun muassa tämän lisäksi tuli vielä pakolaiskriisi elokuussa niin ettei ole ihme että perussuomalaisten kannatuksesta suli noin puolet pois hyvin lyhyessä ajassa

arvoisa puhemies suomi on koko kaksituhattakymmenen luvun profiloitunut ennen kaikkea digitaalisten sisämarkkinoiden puolestapuhujana ja hyvä niin erityisen hyvää siksi tässä uudessa talousarviossa on tämä digitaalinen eurooppa ohjelma jonka talousarvio on noin yhdeksän pilkku kaksi miljardia euroa ja sen painopiste alueet itse asiassa suomen kannalta ovat äärimmäisen hyviä toisaalta täytyy olla rehellinen siinä että tämä digitaalinen sisämarkkina ei ole edennyt siinä suhteessa missä sen olisi pitänyt pääministeri katainen jo vuonna kaksituhattakaksitoista esitteli ohjelman ja tämä ei ole edennyt ole edennyt oikeastaan sen jälkeen mihinkään jos halutaan oikeat digitaaliset sisämarkkinat meidän täytyy puhua ipr oikeuksien alv käytännöistä digitalouden lainsäädännön harmonisoinnista edes digialvia ei ole saatu saatu määritellä itse joten tässä on paljon tehtävää sen takia ministeriltä oikeastaan kysyisin

puhemies todella tuo digiohjelma on tärkeä pääsisimme myös siihen vauhtiin mikä yhdysvalloissa on kehittynyt mutta toinen asia on se että euroopan unioni on rahoittanut paljon liikennehankkeita erityisesti itäisessä keski euroopassa ja nyt siis olisi kyllä suomenkin aika suomen tulee aktiivisesti vaatia rahoitusta päärataamme niin että me saisimme siitä ten ydinhankkeen joka ulottuisi tornioon saakka lisäraiteineen ruotsi on jo aktiivinen he tulevat hakemaan rahaa nimenomaan tukholma haaparanta väliin ja eun ehtohan on että tämä on cross border hanke jolloin se menee kahden valtakunnan alueella ja tässä täytyisi ehdottomasti suomen olla aktiivinen ja hakemassa tätä rahaa se koko tästä summasta joka on tietenkin valtava summa vuosien varrella en tiedä tuosta tallinnan tunnelista meillä kävi bundestagin liikennevaliokunnan puheenjohtaja ja hän sanoi että eikö se eurotunnelikin ole tehnyt jo kaksi kertaa konkurssia ja siellä on kuitenkin kymmeniä miljoonia ihmisiä rannalla mutta eihän mikään estä meitä sanomasta että i have a dream varsinkin jos joku muu sen maksaa virolaiset ainakaan eivät halua kauheasti maksaa

arvoisa rouva puhemies puhe on vakuuttavaa kun siihen niin moni viittaa kiitän edustaja niikkoa rehellisyydestä hän totesi että asiat ovat juuri niin kuin kerroin tosin hän unohti mainita että yhtä lailla sitä hallituksen nappia on niin edustaja niikko kuin edustaja mäkeläkin ollut kaikkien näiden leikkausten

on euroopan hiili ja teräsyhteisö perustettiin viisikymmentä luvun alussa juuri sen vuoksi että ei enää koskaan sellaista sotaa mitä täällä oli nähty siinä haluttiin nimenomaan talouden ja sosiaalisten suhteiden kautta kytkeä maat toisiinsa ja eu on saanut nobelin rauhanpalkinnonkin tästä haluttiin nimenomaan sitoa taloudellisesti maat yhteen

nyt ensimmäistä kertaa koskaan eun budjetissa aiotaan alkaa rahoittaa sotateollisuutta ja varustelua ja tämä on aivan toisenlaista politiikkaa kuin

fund johonka koottaisiin näitä sosiaalisen infran pk sektorin ja tkn vanhoja eri rahoituselementtejä uudella tavalla en vielä ihan tarkkaan tiedä mitä se on mutta toivon että tehdään vaikuttavuusarviot siitä siitä minkälaisia hankkeita näillä sitten rahoitetaan ja ovatko ne kestävän kehityksen mukaisia työllistävätkö ne oikeasti ja aidosti eri maissa ihmisiä tähän liittyy ten verkko jonka suhteen toivon että suomelle tulisi siihen lisää vahvuutta ja näitten kaikkien tulisi tukea tämän sosiaalisen pilarin kautta nuorten työllisyyttä ja koulutusta
otetaan tässä vielä paikalla olevat ryhmäpuheenvuorojen pitäjät ja sitten ministeri terho ja pääministeri sipilä vielä

arvoisa puhemies mielestäni edustaja heinäluoma sanoi aika hyvin

jos ymmärsin oikein että euroopan unionin tulevaisuuden ja kehityksen tulisi perustua muuhun kuin uusien verojen innovointiin ja toisaalta ei myöskään siihen että yritämme tällaisella sulle mulle politiikalla pumpata budjetista mahdollisimman paljon takaisin siitä mitä sinne on laitettu mielestäni euroopan unionin tulevaisuus rakentuu vahvasti sen varaan että kehitämme niitä yhteisiä hankkeita joista toisaalta hyödymme kaikki me eurooppalaiset ihmisinä ja joista toisaalta hyödymme erityisesti yhteisönä

mahdottoman suuri potentiaali tulevaisuudessa esimerkiksi se että voimme rajojen yli tilata vaikkapa viiniä kotiin ihan siinä missä se kuuluu saksalaisille ja ranskalaisille se kuuluu myös suomalaisille

arvoisa rouva puhemies aivan aluksi haluan kiittää pääministeriä mielestäni erittäin hyvästä maltillisesta puheenvuorosta ja rakentavasta suhtautumisesta yhteisen euroopan rakentamiseen kiitos teille siitä mutta kyllä valtioneuvostolla ääni kellossa muuttui kun ääneen pääsi eurooppaministeri sampo terho te keskityitte puheenvuorossanne täysin siihen että budjetin kokonaistasoa täytyy saada alaspäin kun näitä muita puheenvuoroja on kuunnellut niin jää sellainen vaikutelma että suomen valtioneuvoston tavoite on siis suomen saannot ylös ja suomen maksut alas kuinka tämä yhtälö oikein sovitetaan todellisuuteen mistä oikein ollaan valmiita sitten säästämään on aivan selvää että kaikkia näitä yhteisiä hyviä tavoitteitamme emme voi saavuttaa jos budjetin kokonaistasoa alennetaan eli kun ministeri terho te totesitte että leikkaukset on laitettava suomen kannalta oikeisiin kohteisiin niin voisitteko te nyt kertoa tälle eduskunnalle ja suomen kansalle mistä te olette valmiita säästämään

kuin edustaja heinäluoman linja edustaja tuppurainen edustaja heinäluoma käytti erinomaisen puheenvuoron me olemme joskus olleet eri mieltä asioista mutta tässä annan kyllä teille täyden täyden tunnustuksen ja tuen ja ja pitäisi vähän kotiläksyjäkin lukea ja antaa tukiopetusta teidän ryhmässä mutta sitten tähän maatalouden kannattavuuskriisiin kyllä se on niin että yksistään eu rahoituksella tätä maatalouden kannattavuuskriisiä ei pystytä hoitamaan vaan pitää varautua siihen että myöskin kansallisia varoja käytetään jos me aiomme tämän omavaraisen maatalouden tulevaisuudessa turvata se on päivänselvä asia ja ymmärsin ainakin edustaja heinäluoman puheesta että sanottiin kansallisesti pitää sitten hoitaa niitä asioita joita pidetään tärkeinä hyvä niin sitten pitää tätä tukipolitiikkaa tietysti reivata niin että ne ruuantuottajat saavat tukea eivät ne näennäisviljelijät ja myöskin byrokratiaa pitää merkittävästi kaventaa ja aluepolitiikan osalta sanon sen että on äärettömän tärkeää että liittymissopimuksen yhteydessä saatu harvan asutuksen ja pohjoisen erityispiirteitten olosuhteet huomioidaan

edustaja

niikolle ei ole nyt kovin hedelmällistä vastata mutta vastaanpa kuitenkin perussuomalaiset pesevät kätensä kuin pontius pilatus kaikista päätöksistä näköjään mitä hallituksessa ovat tehneet siniset kantavat ristinsä suoraselkäisesti

me vastaamme niistä päätöksistä jotka olemme tehneet tolppa on sitten seuraavissa eduskuntavaaleissa mitä tulee haavojen nuolemiseen niin suosittelen sen sijaan käyttämään sitä hilloa mikä teille jäi miljoonien puoluetukien kanssa hillot ovat siellä

hieman ihmettelen tässä salissa esiintyneitä puheita että meidän pitäisi miettiä euta ennen kansallista etuamme kuinka arvelette että siinä käy kun muut maat miettivät ensin kansallista etuaan ja vasta sitten euta toinen havainto tästä keskustelusta siinä ei ole mitään uutta että oikeisto haluaa luovuttaa päätösvallan maamme asioista eurooppaan mutta se on uutta että vasemmisto haluaa liittovaltiota vielä oikeistoakin kipeämmin kun katsotaan näitä käytännön avauksia että ihan tulojen tasausta euroopan tasolla harmillista ettei tätä näytetä televisiossa haluaisin että teidän äänestäjänne saisivat ajoissa kuulla erityisesti sosiaalidemokraattien käsityksiä siitä että vielä eunkin pitäisi verottaa suomalaisia tai vasemmistoliiton käsityksiä siitä miten paljon he ovat vastaan suomalaisen puolustusteollisuuden työpaikkoja

ja niiden kansalliselle tasolle siirtoon totta kai se on suomen intressi ei ole mitään hyötyä kierrättää niitä eun kautta kysynkin aikooko hallitus tälle käytännössä jotain tehdä
ja sitten viimeisen vastauspuheenvuoron tässä ajankohtaiskeskustelussa käyttää edustaja hassi ja sen jälkeen sitten ministeri terho ja pääministeri sipilä
arvoisa puhemies useampi edustajakollega ja myös pääministeri ottivat esille tämän rahankäytön sitomisen oikeusvaltion periaatteiden noudattamiseen tämä on mielestäni erittäin tärkeä asia euhan edellyttää oikeusvaltion normien sananvapauden ja demokratian täyttämistä niiltä mailta jotka otetaan jäseniksi näitä jäsenyyskriteerejä laadittaessa ole tultu ajatelleeksi sitä että joku maa voisi liityttyään lipsua näistä kriteereistä eun rahankäytön kriteerien myötä siihen on välttämätöntä puuttua toinen asia on aivan harhakuva että meidän talouteemme ja ylipäätänsä tulevaisuuteemme ja hyvinvointiimme ratkaisevimmin vaikuttaisi eu jäsenmaksu ja se ero jäsenmaksun ja suoraan saatujen rahojen välillä paljon suurempi vaikutus on sillä miten eu vaikuttaa eurooppaan ja maailmaan esimerkiksi ilmastonsuojelusta ei olisi mitään toivoa ilman aktiivista eurooppalaista diplomatiaa vuosikymmenien ajan

arvoisa puhemies vastaan niin moneen kuin ehdin näistä erilaisista näkemyksistä ja kysymyksistä mitä esitetty yksi yleisimpiä teemoja mistä on puhuttu on eun omat varat ja verotusoikeus nythän siis eun omien varojen eli budjetin tulopuolen osalta bkt pohjainen maksu on ja tulee jatkossakin olemaan se keskeisin komissio on ehdottanut uusia omia varoja esimerkiksi päästökauppajärjestelmään tai kierrättämättömän muovipakkausjätteen määrään liittyen näitä yksityiskohtia ja nimenomaan niiden suomen edun mukaisuutta tullaan sitten arvioimaan jatkossa siihen on aivan yksiselitteinen vastaus miten suomen hallitus ja suomi suhtautuvat eun verotusoikeuteen ei verotusoikeutta eulle se ei tapahdu meidän vahtivuorollamme tämä on semmoinen ikuisuuskysymys ja keskustelu mitä on paljon eussa käyty ja se tulee palaamaan aina uudestaan ja uudestaan vasemmisto otti toistuvasti esiin turvallisuusnäkökulmaa vasemmistoliitto ehkä täsmennyksenä ja ennen kaikkea syytti euta militarisoinnista niinkö se oli tähän täytyy todeta että kyllähän turvallisuus ja sen edistäminen ovat olleet aivan keskeisiä tavoitteita suomelle koko eu jäsenyyden ajan ja ne ovat olleet keskeisiä syitä siihen miksi on ylipäänsä liitytty jos taas luotte sitä mielikuvaa että tämä on jotenkin nimenomaan sotilaallistumassa niin siis eu budjetista ei makseta jäsenmaiden puolustushankintoja se on perussopimusten vastaista eli tämä tulkoon nyt aivan yksiselitteisesti kaikille selväksi

siitä tullaan pitämään kiinni neuvottelevana ministerinä siellä tietenkin pidän suomen kannasta kiinni ja suomalaisen veronmaksajan lompakosta kiinni loppuun asti

arvoisa puhemies ensinnäkin edustaja niikko kyllä muistan että olitte suuressa valiokunnassa silloin kun kreikka paketista päätettiin itse asiassa perusjäämä kreikassa vuonna kaksituhattakuusitoista oli neljä pilkku kaksi prosenttia selvästi parempi kuin suomessa toki se velkataakka on siellä korkea edelleenkin edustaja salolainen ja edustaja haavisto nostitte esille uusia haasteita se on totta että arvaamattomuus on globaalissa ympäristössä lisääntynyt kauppapolitiikkaan on tullut uusia haasteita ilmastopolitiikassa haasteita ilmastopolitiikassa usan vetäydyttyä ilman muuta eun pitää ottaa johtajuus samoiten kuin kauppapolitiikassa tämän päivän uutisista iranin ydinsopimuksessa eun täytyy ilman muuta pysyä ja huolehtia myöskin siitä että iran osaltaan siinä pysyy oikeusvaltioperiaatteesta täällä on ollut useampikin kysymys suomi on ehdottomasti sen kannalla että ehdollisuus tulee mukaan siihen ja ja iloitsimme siitä että se on myöskin komission ehdotuksessa nyt mukana rkplle maahanmuutosta totean vain että suomi on kirjaimellisesti noudattanut sitä ehkä yhtenä ainoista eu maista mitä yhdessä sovimme maatalouteen tarvitaan kansallista liikkumavaraa siitä olen samaa mieltä ihan lopuksi haluan kiittää tästä keskustelusta ja ja painottaa sitä että meillä on suomen suomen puheenjohtajuuskausi tulossa reilun vuoden päästä sitä edeltävät meillä omat eduskuntavaalit eu parlamenttivaalit komissio on juuri vaihtumassa ja järjestäytymässä eun parlamentti on järjestäytymässä me teemme ison britannian kanssa silloin uudesta suhteesta sopimusta meillä on rahoituskehys silloin auki nyt on äärimmäisen tärkeää se että me käymme hyvää keskustelua yli oppositio hallitus rajan ja teemme myöskin puheenjohtajuusohjelmaa yhdessä suuren valiokunnan johdolla

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan jolle muiden erikoisvaliokuntien on annettava lausunto viimeistään kahdeskymmenesseitsemäs yhdeksättä kaksituhattakahdeksantoista

käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tämän päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi jos keskustelu asiasta

arvoisa arvoisa rouva puhemies meillä täällä eduskunnassa käydään koko syksy keskustelua budjetista mutta me käymme erittäin vähän keskustelua siitä miten se vuosi todella meni muissa yhteisöissä käytetään huomattavasti enemmän aikaa sen arviointiin mitä oikeasti saatiin aikaiseksi mitä siitä pitäisi oppia ja ja minkä vuoksi tapahtui niitä muutoksia mitä tapahtui kun verrataan sitä tehtyyn budjettiin ihan muutamia havaintoja toimintakertomuksesta ensinnäkin alijäämästä ja velanotosta vuosikertomuksessa tuotuja arvioita julkisen talouden kehityksestä on hyvä peilata niihin arvioihin joita esitettiin viime vuoden budjettia hyväksyttäessä täällä eduskunnassa joulukuussa budjetin alijäämän eli lisävelanoton arvioitiin tuolloin siis vuoden kaksituhattaseitsemäntoista budjettia tehtäessä olevan lähes lähes kuusi miljardia euroa eduskunnan hyväksymä valtion budjetti oli viisi pilkku kuusi miljardia alijäämäinen ja lisäksi lisätalousar viomenoihin varattiin kolmesataa miljoonaa euroa

vuosikertomuksen osana julkaistavan tilinpäätöksen mukaan alijäämä oli noin kolme miljardia euroa siis kuuden sijasta kolme valtion menot ylittivät tulot noin kolmella pilkku seitsemällä miljardilla eurolla vuonna kaksituhattaseitsemäntoista kassavarojen muutoksen ja menojen jaksottumisen huomioimisen jälkeen päädytään kolmen miljardin euron velanoton tarpeeseen

vuonna kaksituhattaseitsemäntoista lisävelkaa siis otettiin noin puolet siitä mitä budjettia hyväksyttäessä joulun alla kaksituhattakuusitoista päätimme tämä johtuu pääosin suomen talouskasvusta ja myönteisestä työllisyyskehityksestä niiden eteen hallitus on tehnyt töitä päivin ja öin olemme myös olleet tarkkoja valtion menoista muutama sana työllisyyskehityksestä työttömyysturvamenoista ja verotuloista työllisyyden paraneminen näkyi lähes kahdellasadalla miljoonalla eurolla vähentyneissä työttömyysturvamenoissa hallituksen satsaukset talouskasvuun näkyvät verotulojen kasvuna vuonna kaksituhattaviisitoista valtion saamat verotulot jäivät vielä alle neljänkymmenen miljardin euron mutta viime vuoden tilinpäätöksen mukaan verotuloja tuli jo yli neljäkymmentäkolme miljardia euroa verotulojen kasvu ei ollut seurausta verotuksen yleisestä kiristämisestä päinvastoin lupasimme hallitusohjelmassa kääntää veroasteen laskuun veroasteemmehan on ollut yksi maailman kovimpia sen kiristäminen viime kaudella oli yksi merkittävimpiä tekijöitä sille että työllisyysasteen tavoite jäi toteutumatta nyt tämä on korjattu veroaste kääntyi viime vuonna laskuun velkasuhteesta velkasuhteen arvioitiin kääntyvän budjettia hyväksyttäessä lievään laskuun vuonna kaksituhattayhdeksäntoista mutta osa valtiovarainvaliokunnan kuulemista asiantuntijoista piti sitäkin liian optimistisena julkisyhteisöjen bruttovelan arvioitiin nousevan vuonna kaksituhattaseitsemäntoista kuuteenkymmeneenkuuteen pilkku seitsemään prosenttiin eun komissio arvioi että riski vakaus ja kasvusopimuksen määräysten rikkomiseen on olemassa toteutuma vuosikertomuksen mukaan on että velkasuhde laski jo toista vuotta peräkkäin vuonna kaksituhattaseitsemäntoista bruttovelka oli kuusikymmentäyksi pilkku yksi prosenttia ja vuonna kaksituhattayhdeksäntoista sen arvioidaan painuvan jo selvästi alle kuudenkymmenen prosentin viiteenkymmeneenkahdeksaan pilkku yhdeksään julkisyhteisöjen rahoitusjäämä viime vuonna oli enää vain nolla pilkku kuusi prosenttia bktstä työllisyysasteesta julkisen talouden tasapainottamistakin kovemman haasteen hallitus asetti itselleen asettamalla työllisyysastetavoitteen seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin haasteen kovuutta kuvaa se että valtiovarainvaliokunta arvioi vuotta kaksituhattaseitsemäntoista koskevassa mietinnössään että hallituksen asettamaa seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyystavoitetta ei todennäköisesti saavuteta sillä valtiovarainministeriön silloisen ennusteen mukaan työllisyysaste kasvaa vain noin seitsemäänkymmeneen prosenttiin vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä

viime vuoden lopussa yhteensä kolmekymmentäkolme miljardia euroa valtion suorien pörssiomistusten arvo on noussut tämän hallituskauden aikana jo lähes seitsemällä miljardilla eurolla tämä arvio on tämän kuun alusta hyvän kehityksen taustalla on suotuisa markkinatilanne hyvin hoidetut yhtiöt ja valtion omistajapäätökset muun muassa vähemmistöomistuksen rajojen laskeminen nesteessä viidestäkymmenestä prosentista kolmeenkymmeneenkolmeen pilkku neljään prosenttiin merkittävänä omistajaohjauspäätöksenä viime vuonna ilmoitettiin myös altian listauksesta jota päätöstä on tämän vuoden aikana laitettu täytäntöön tasetta aktivoitiin perustamalla saaduilla omaisuuden myyntituloilla sotedigi oy valtion kehitysyhtiö vake oyn taseeseen yhtiön tehtävänä on kehittää sosiaali ja terveydenhuollon valtakunnallisia asiakas ja potilastietojärjestelmäratkaisuja joilla on keskeinen rooli sote ratkaisulle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa

arvoisa rouva puhemies sen verran tästä vuosikertomuksesta että pitää muistaa että talouden suunta on kääntynyt minkä hallitus on tehnyt niin niin kuin pääministeri aivan oikein sanoi hallitus on saanut kuraa niskaan muka olisi kaikki tehty väärin ja kaikki olisi mennyt piloille mutta jos näin olisi tapahtunut niin tuskinpa tämä kertomus tällainen olisi kuten pääministeri sanoi noin kuuden miljardin euron velanottoon varauduttiin ja siitä vain puolet toteutui eli suunta on oikea ja pitää muistaa se että esimerkiksi veropolitiikka ja elinkeinopolitiikka ovat meidän omia omien päätöstemme takana olevia asioita hallituksen esityksiä jotka tässä talossa hyväksytään tässä keskustelussa on liian paljon kiinnitetty huomiota siihen että joku muu on meitä auttanut kyllä meidän kansallisen politiikan pitää olla sellaista että kansantalous pysyy kunnossa emmekä velkaannu enää lisää ja niin kuin pääministeri sanoi velkautumisen loppuminen on näköpiirissä ja pystymme pian alkaa maksamaan velkojamme takaisin sitten vielä se asia tämän päälle että kun olemme osana euroopan niin meidän toki on on oltava siellä aktiivisia ja tehtävä sellaista politiikkaa yhteistyökumppaneittemme kanssa että pystymme tavaroitamme tuonne markkinoille myymään totta kai markkinat toimivat markkinalakien alaisuudessa ei niihin politiikalla kovin paljon voi vaikuttaa mutta olemalla mukana aktiivisesti myös kansainvälisessä yhteisössä teemme varmasti itsestämme hyvää hyvää kuvaa toisten silmissä ja mitä tulee vielä eurooppa politiikkaan

arvoisa puhemies fru talman kyllä kaikki iloitsemme suuresti siitä että käänne vihdoin on tapahtunut suomen ja taloudessa olkaamme siitä kiitollisia itse haluan puhua aikamme suuresta uudistuksesta joka vaikuttaa kaikkien suomalaisten elämään ja myös merkittävällä tavalla suomalaiseen yhteiskuntaan eli tästä kappaleesta kaksi piste seitsemän maakunta ja sote uudistus hallitus toteaa tässä vuosikertomuksessaan että uudistuksen tavoitteena on kuroa umpeen iso osa julkisen talouden kestävyysvajeesta siis kuroa umpeen iso osa julkisen talouden kestävyysvajeesta no nyt tässä vaiheessa asian käsittelyä tästä säästötavoitteesta ei juuri kukaan puhu mitään ja asiantuntijoitten keskuudessa vallitsee hyvin laaja konsensus siitä että tämä uudistus ei ole tuomassa mitään tehokkuutta tai säästöä talouteen vaan päinvastoin että tähän uudistukseen tähän uudistukseen sisältyy merkittäviä kustannuksia kasvattavia elementtejä vain kustannusten kasvun mittaluokka on auki me emme tiedä onko se miljardi euroa vuositasolla kaksi miljardia euroa vuositasolla vai vielä enemmän hallitus on valinnut maakunta ja sote uudistukseen mallin joka näyttää kasvattavan kustannuksia merkittävällä tavalla monella sektorilla palvelujen saatavuus lisää kustannuksia tukipalvelut lisäävät kustannuksia ict ratkaisut lisäävät kustannuksia

arvoisa puhemies

hallitus valmistelee nyt tosiaan sellaista mallia jossa on monta sellaista elementtiä jotka aivan fataalilla tavalla tulevat kasvattamaan sosiaali ja terveydenhuollon kustannuksia verrattuna nykyiseen malliimme sen takia onkin syytä tarkastella minkätyyppisen arvosanan nykymallimme saa ja kun katsomme oecdn tutkimuksia pitkiä aikasarjoja niin suomen terveyspalvelut ovat erittäin laadukkaita ja tehokkaita esimerkiksi neljästä keskeisestä mittarista elinajanodotteen vuodesta tuhatyhdeksänsataakuusikymmentä näihin päiviin asti on seurattu oecd maiden kansalaisten elinajanodotteen pidentymistä ja suomessa se on kasvanut tällä aikavälillä kokonaiset kaksitoista pilkku kuusi vuotta

muuhun maahan muihin oecd maihin ja eu maihin kertovat sen että nykyinen sosiaali ja terveydenhuoltojärjestelmämme on laadukas ja tehokkaampi eli teemme parempaa tulosta vähemmällä taloudellisella panostuksella ja sen takia on merkittävä asia käydä keskustelua siitä tosiseikasta että että aikamme suurin uudistus jonka hallitus lanseeraa ja ja jota hallitus laajasti käsittelee tässä vuosikertomuksessa sisältää todella monia elementtejä jotka ovat omiaan kasvattamaan kustannuksia

kevään kaksituhattayhdeksäntoista julkisen talouden suunnitelmaan kirjaa nämä menot arvoisa pääministeri kaikki nämä faktat ovat käytössämme kuntatyönantaja on julkisuuteen kertonut että palkkaharmonisointi kasvattaa kustannuksia merkittävästi jopa miljardi euroa vuositasolla ja myös nämä muut kustannusten kasvut ovat tiedossamme kysymys kuuluu minkä takia hallitus ei ole halunnut kirjata näitä julkisen talouden suunnitelmaan se olisi välttämätöntä jotta meillä olisi oikea käsitys siitä mikä julkisen talouden

arvoisa rouva puhemies oikeastaan tuli mieleen tästä edellisestä puheenvuorosta jossa ansiokkaasti sotea käsiteltiin että kyllä minäkin olen hieman ihmeissäni tästä tilanteesta olen itse valtiovarainvaliokunnan jäsen jossa kuulemme asiantuntijoita nimenomaan tästä kustannusnäkökulmasta enpä ole sellaista tilannetta aiemmin nähnyt että teemme valtavan isoa vuosisadan uudistusta ja ei ole kunnollisia kustannusarvioita lainkaan olemassa päinvastoin todellakin näyttää siltä että säästötavoitteet eivät toteudu että voi käydä täysin päinvastoin

tulisi ostaa norsua säkissä tuntuu huolestuttavalta että ollaan tekemässä uudistusta joka sisällöllisesti näyttää mahdollisesti lisäävän epätasa arvoa mikä on täysin päinvastoin kuin mitä haluttiin ja vieläpä siten että emme ole ollenkaan kartalla niistä kustannuksista mitä kaikkea tämä sote voi aiheuttaa tilanne on eduskunnassa pääministeri hyvin huolestuttava hyvin huolestuttava toiseksi kun katselin näitä näitä hallituksen suorituksia tässä kirjassa tuli mieleen tämä tämä sinänsä hyvä asia että talous kasvaa ja tämmöinen maailmalta tuleva vetoapu ja muu puhaltaneet myötätuulta talouteemme ja hyvä niin hyvä niin mutta se ongelma on pääministeri juuri se kuten me olemme täällä moneen kertaan sanoneet että nyt kun se talous kasvaa hyvä näin niin kyllä sen kasvun tulisi kuulua kaikille ja kun katsoin tätä kirjaa niin jotenkin tuli sellainen tunne että tässä kirjassa ei nyt oikein se alkion ääni kuulu valitettavasti santeri alkion ääni ei kuulu tässä kirjassa nimittäin kyllä tosiasia on että kun talous kasvaa niin tässä tilanteessa hallitus edelleen leikkaa heikompiosaisilta niin kuin se on koko kautensa aikana arvovalintojaan tehnyt on leikattu työttömyysturvaa on leikattu sosiaaliturvaa on leikattu opintotukia lapsiperheiden verotusta tälle vuodelle kiristettiin enkä ole muuten nähnyt sitä eläkeläisköyhyyttä torjuvaa ohjelmaakaan mitä esimerkiksi keskustan eduskuntaryhmän johdosta vankasti vaadittiin jo

kuuluisi se santeri alkion ääni onneksi kuitenkin havaitsin että se sentään kuului tuolla keskustan puoluevaltuustossa siellä nimittäin otettiin hyvin kriittistä kantaa tähän uusimpaan hallituksen esitykseen jossa taas kuristetaan nuorten asemaa työmarkkinoilla siellä haluttiin että nuoria kohdellaan tasapuolisesti eikä lähdetä syrjimään perusteettomilla pätkätöillä voisiko arvoisa hallitus kuunnella

puhemies kyllä nämä takuueläkkeen korotukset kolme kertaa hallitus on päättänyt nostavat takuueläkkeen korkeammalle tasolle kuin jos oltaisiin menty näitten indeksikorotusten perusteella siis korkeampi taso tällä tavalla kuin indeksitarkistuksella ja jos nyt ruvetaan sitten katselemaan taaksepäin niin teittekö te hyvä sdp korotuksia takuueläkkeisiin kun te olitte hallituksessa miten mahtoi olla

te ette tehneet korotuksia tämä hallitus tekee korotuksia takuueläkkeeseen elikkä pienimpiin eläkkeisiin arvoisa puhemies eihän näitä säästöjä joista tässä puhutaan huvin vuoksi ole tehty tai mistään ilosta ei tietenkään vaan sen takia etta tämä suomen velkaantuminen viimeinkin loppuisi velkaantuminen joka on ollut holtitonta monta vuotta silloin kun hallitus aloitti velkaantumistaso oli huomattavan korkealla tasolla nyt se menee kovaa vauhtia alaspäin niin kuin tässä kertomuksessa todetaan arvio oli miljardia velkaa mutta talous ja työllisyys kasvavat niin voimakkaasti että tarvitaan vain kolme miljardia ja suunta on edelleen alaspäin nämä ovat huikean hyviä lukuja suunta on oikea kyllä te voitte hallitusta haukkua mutta ette voi näitä lukuja kiistää kuitenkaan eli suomen tulevaisuus paljon paremmalta kuin kaksi tai kolme vuotta sitten työllisyysasteen tavoite ei siihen viime vuonna kovin moni uskonut vähiten vähiten siinä päässä salia ja moni asiantuntijakin sanoi että tuskinpa tuohon seitsemäänkymmeneenkahteen päästään vaan taidetaanpa päästäkin ainakin hyvin lähelle ja kohta mennään myöskin siitä yli ja niin pitääkin mennä koska jos me haluamme ylipäätänsä tämän hyvinvointiyhteiskunnan turvata niin kuin me haluamme niin meidän pitää työllisyysastetta nostaa edelleen siinä on tekemistä myös seuraavalle hallitukselle ketkä sinne sitten päätyvätkään pitää nostaa kohti pohjoismaista tasoa puhemies vielä yksi huomio onhan tuo valtion pörssiomistusten arvon nousu sekin muuten aika aika hurja pääministeri taisi sanoa että seitsemän pilkku viisi miljardia ja niin tuolla luki raportissakin seitsemän pilkku viisi miljardia lisää omaisuutta valtiolle

tämän salin keskustelusta kokonaan mutta onpahan muuten aika iso juttu että suomi on näin paljon tässä

vuoden kaksituhattakahdeksan finanssikriisi iski todella ankarasti meihin ja silloin matti vanhasen kakkoshallituksen aikana oikeastaan kaikki talouden mittarit kääntyivät alaspäin kansantuotteen lasku oli dramaattinen suurin pudotus sitten yhdeksänkymmentä luvun alun taisi olla kymmenen prosentin luokkaa mitä kansantuote tuli kerralla alas ja kun kaksituhattaseitsemän oltiin tilanteessa että silloin lopettanut vanhasen ykköshallitus saattoi vielä jättää yli kolmen miljardin näytetyn ylijäämän niin sitten tultiinkin huomattavasti alijäämäiseen kirjanpitoon ja velkaantuminen kääntyi hurjaan nousuun mikä oli tilanne kaksituhattayksitoista hallituksen aloittaessa sitten säästötoimista ja tasapainotoimista huolimatta vuonna kaksituhattaviisitoista kun nordean pääekonomisti aki kangasharju sanoi tuossa runsas vuosi vajaa kaksi vuotta sitten että suomi on menetetty tapaus että tänne ei enää kannata siis oli hänen ajatuskulkunsa investoida eikä tehdä mitään kun ei täällä mitään osata eikä mitään tapahdu niin joudun toteamaan että näinpä se menetetty tapaus kuitenkin pihisee hengissään ja nyt jopa osa innostuu jo julistamaan tämän voitetuksi tapaukseksi kuitenkin epäilen että näin ei ole ja se miksi epäilen että näin ei ole johtuu tästä kestävyysvajeesta kestävyysvaje eli julkisen talouden ongelma pidemmällä aikavälillä vastata väestön ikärakenteen muutoksiin on todellinen sehän on ollut meillä esillä meillä on monta vaalikautta ja moni hallitus hallitus tehnyt erilaisia toimia tärkein toimi on tietysti työllisyysasteen nosto se on kaikkein keskeisin mutta sitten tulevat myös julkisen talouden kehittämistoimet kun nykyhallitus asetti tavoitteen kymmenen miljardin toimesta niin kolme miljardia näistä menoista koski sosiaali ja terveydenhuoltoa sehän ei ollut mikään arvio siitä kuinka paljon rahaa sote uudistus voi säästää vaan tavoite että niin paljon pitäisi säästää ja kun nyt sitten ollaan ajankohtaisessa päätöksenteossa tämänkin hallituksen toimintakertomuksen jälkeen ja sote uudistuksen käsittely jatkuu valiokunnissa ja hetken päästä suuressa salissa niin on kyllä aihetta suureen huoleen kaikki informaatio joka eduskuntaan on viime viikkoina tullut kertoo että tätä kolmen miljardin säästötavoitteita sotessa ei olla saavuttamassa ei olla saavuttamassa en ole tavannut vielä yhtään asiantuntijaa joka sanoisi että sotessa tulee merkittäviä säästöjä voi sanoa että asiantuntijoiden hyvin selkeä on että parhaassakin tapauksessa lähivuosina on tulossa lisää menoja eli ensi vaalikauden osalta ollaan tilanteessa että tämä sote uudistus on aiheuttamassa menojen lisäyksen ja ikävä kyllä asia on niin niin kuin täällä edustaja feldt ranta aikaisemmin viittasi ja edustaja viitanen myös että näitä ei ole kunnolla hallituksen toiminnassa eikä tänne tulleissa esityksissä arvioitu meillä on erittäin puutteelliset tiedot sote uudistuksen sisällöstä yksi kokeilualue hämeenlinna tänään saimme kuulla että siellä terveydenhuollon menot ovat kasvaneet kun kokeillaan tätä hallituksen mallia lievässä muodossa neljätoista prosenttia neljätoista prosenttia tähän pitäisi hallituksen pysähtyä ettei käy niin että yhdellä kädellä säästetään kun on tehty näitä leikkaustoimia joihin edustaja viitanen viittasi mutta toisella kädellä tehdään malleja jotka moninkertaisesti vievät ne rahat jotka on säästetty

arvoisa puhemies ensinnäkin tähän kestävyysvajeeseen edellisen hallituksen noin puolivälissä vaalikautta tekemä arvio oli yhdeksän miljardia euroa ja siihen tehtiin toimenpidesuunnitelma joka ei johtanut mihinkään tämän hallituksen aloittaessa arvioimme että sitä oli tullut miljardi lisää eli kymmenen miljardia euroa kävimme kehysriihessä hyvin huolellisesti läpi sen mitä olemme saaneet tuon kestävyysvajeen nujertamiseksi aikaiseksi neljän miljardin säästöt purevat suoraan siihen kymmenen miljardin kokonaisuuteen kahden miljardin osuus oli varattu kasvulle ja olemme toteuttaneet reilusti sen mitä sen kasvun varaan oli rakennettu sitten

niin sanottu julkisen talouden miljardi siitä valtiovarainministeriön arvio oli yhdeksänsataaneljäkymmentä miljoonaa toteutunutta eli olemme tuosta kymmenen miljardin urakasta nyt toteuttaneet noin seitsemän miljardia jäljellä meillä on tämä sote uudistuksen kolmen miljardin osuus jos me katsomme viime vuoden toteutumaa me vielä budjettia tehdessämme arvioimme että velkaa tulee kuusi miljardia lisää nyt toteutuma on kolme miljardia jo yhden vuoden aikana saimme tämmöisen muutoksen aikaiseksi nyt jos me sote uudistuksen vastustamiseen käytetyn valtavan energiamäärän niin kuin äskeisen eu keskustelun hengessä suunnattua toimeenpanoon niin ihan varmasti me pystymme saavuttamaan myös kolmen miljardin säästöt siinä edustaja feldt ranta otti esille sote ictn se on hyvä esimerkki meillä on satoja erilaisia tietojärjestelmiä

erilaiset sairaalajärjestelmät voivat liittyä me olemme siihenkin investoineet etukäteen huolimatta tästä vaikeasta taloudellisesta tilanteesta yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa ja hyödyntäneet siihen sitä hyvää kasvua mitä meillä on ollut valtion omaisuudessa ymmärrän sen että on hirveän vaikea myöntää että saadaan aikaiseksi mutta ehkä se antaisi paremman pohjan jos me myönnämme sen että tähän saakka on päästy ja nyt päästään tästä eteenpäin sillä että teemme tuon sote uudistuksen toimeenpanon kunnolla niin kuin kansainvälinen asiantuntijaryhmä hyvin arvioi tämä antaa hyvän pohjan kaikki on kiinni lopulta toimeenpanosta ja nyt meidän pitäisi tehdä se sama mikä on monissa monissa maakunnissa jo hyvin pitkällä

avaan tähän debatin nähtävästi sille on tarvetta edustajat voivat pyytää yhden minuutin mittaisia puheenvuoroja painamalla viides painiketta

puhemies kuten aikaisemmin puheenvuorossani sanoin kaikki varmaan iloitsemme siitä että suomen talous ja työllisyystilanne on parempi aivan samalla tavalla me kaikki varmasti haluamme että saamme semmoisen sote uudistuksen joka on tälle maalle ja tälle kansalle hyväksi mutta arvoisa pääministeri teillä ei ole mitään syytä opettaa meitä kuin pieniä koululaisia soten kustannuksiin liittyen me istumme täällä eduskunnassa valiokunnissa kaiket päivät kuuntelemassa asiantuntijoita kun te kerta toisensa jälkeen täällä vetäydytte kansainvälisen asiantuntijaryhmän taakse joka on teille vakuuttanut viime vuonna että nämä säästöt toteutuvat me kuuntelemme täällä päivittäin kotimaisia huippuasiantuntijoita kaikkia suomen sote professoreita asiantuntijoita kuntien edustajia järjestöjen edustajia ja yritysten edustajia emme ole tavanneet yhtään sellaista asiantuntijaa joka uskoisi enää siihen että nämä kustannussäästöt realisoituisivat päinvastoin kaikki se tieto mitä eduskunnalla on käytettävissä kaikki se tieto mitä on julkisuudessa kaikki ne laskelmat mitkä meille on esitetty kertovat siitä että nämä kustannukset ovat riistäytymässä käsistä tästä on pääministeri kyse kun haluamme käydä keskustelua teidän valitsemastanne sote mallista

arvoisa puhemies pääministeri on hienoa että tämä hallitus on saanut purjehtia talouden myötätuulessa ja se on johtanut käytännössä siihen että kun euroopan keskuspankki on hyvällä rahapolitiikalla tilannetta helpottanut ja globaali talous on parantunut niin on päästy tilanteeseen jossa se kaksituhattaviisitoista syksyllä alkanut työllisyyden tilanteen parantuminen ja kaksituhattaviisitoista keväällä alkanut talouden parantuminen ovat vahvistuneet ja minä olen tosi tyytyväinen siitä että tämä on tapahtunut tällä tavalla kaikki tässä salissa ovat mutta arvoisa pääministeri minä en ymmärrä sitä miten teidän neljän miljardin euron menoleikkaukset jotka yhteiskunnan heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin työttömiin lapsiperheisiin opiskelijoihin ja eläkeläisiin tämä politiikka on parantanut talouden tilaa siis nimenomaan työllisyyden tilaa ja talouden kasvun tilaa te te olette samaan aikaan antaneet kaksi pilkku viisi miljardia euroa veronkevennyksiä pääsääntöisesti rikkaimmille suomalaisille varakkaimmille suomalaisille hyvin toimeen tuleville suomalaisille metsälahjavähennys miljoonaperintöjen veronkevennys ja apteekkarivähennys ovat niistä esimerkkejä

rouva puhemies todellakin valiokunnissa on kuultu asiantuntijoita ja ja esimerkiksi valtiovarainvaliokunnassa näihin kustannuksiin liittyen on kuultu suomen parhaita asiantuntijoita tähän sipilän hyvään vastaukseen täydennän vain sen mikä on nyt opposition puolelta hieman jäänyt varjoon että on kahdenlaisia kustannuksia on kertaluonteisia kustannuksia ja on pysyviä kustannuksia ja se on ihan selvää että kun isoa muutosta tehdään niin syntyy kertaluontoisia isoja kustannuksia jotka liittyvät esimerkiksi näihin tietojärjestelmiin ja niiden yhdenmukaistamiseen ja

arvoisa rouva puhemies kyllä minusta te pääministeri katsotte aika ruusuisten lasien läpi nyt tätä tilannetta soten suhteen tämä on eri valiokunnissa täysin sellainen tilanne kuin mitä edustaja feldt ranta tuossa äsken kuvasi ja toden totta esimerkiksi valtiovarainvaliokunnankin kuulemisten perusteella voisin sanoa että aika taikuri täytyy olla jos kuvittelee etteikö tästä tulisi huomattavan paljon suurempia kustannuksia kuin ollaan ajateltu ja mitä tulee juuri tähän aiottuun kolmen miljardin pitkän ajan kustannusten hillintätavoitteeseen niin en minä ole nähnyt sitä taikuria kuka sanoo että kyllä tämä tulee toteutumaan päinvastoin ihan oikeasti pääministeri

tehdä uskottavaa lausuntoa valtiovarainvaliokunnasta kun kertakaikkisesti näitä kustannusarvioita ei ole riittävällä tavalla puhemies sanoisin kyllä että edustaja rinne oli harvinaisen oikeassa siinä että että se mitä nämä leikkaukset pienituloisille tekevät kestävyysvajeeseen jää nähtäväksi koska se on iso kustannus myöhemmin kun ihmiset

puhemies on syytä muistaa se vanha totuus mitä edustaja outi ojala aikanaan täällä sanoi että vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä ja se on muuten näin samoin nythän tämän vaalikauden tämän vaalikauden aikana on sitten kuntatalouskin lähtenyt vahvaan kasvuun kriisikuntia on tällä hetkellä muistamani mukaan enää kolme kappaletta kannattaa muistaa nämä tosiasiat ennen kuin lähtee muita syyttämään mitä tulee tähän euroopan keskuspankin tukipolitiikkaan mistä edustaja rinne on monta kertaa antanut ymmärtää että ekp on tukipolitiikallaan tehnyt hyvää euroopan keskuspankki on ostanut roskalainoja markkinoilta jos oikein muistan vuodesta kaksituhattakymmenen asti vai oliko peräti kaksituhattakaksitoista kuitenkin vuosia vuosia vuosia ennen näitä päiviä elikkä vertaus siihen että tämä olisi sieltä tullut ei pidä paikkaansa kun te sitten monen monta kertaa siellä huudatte

köyhiä eläkeläisiä mistä ne köyhien eläkkeet tulevat kun te aikanaan olitte työmarkkinapoliitikkoja te piditte huolen siitä että on pieniä palkkoja pienistä palkoista tulee kovin pieni eläke te olette tässä hoitamassa pikkuisen huonoa omaatuntoanne kun aikoinaan piditte huolen siitä että matalapalkka alat eivät saa mitään kuin roposia roposia

viime kauden historiasta olisin kyllä edelliselle hallitukselle hiukan armollisempi sen kestävyysvajetoiminnasta kuin nykyinen pääministeri sipilä omassa lausunnossaan kun silloin seurasin asiaa puhemiehen korokkeelta enkä ollut hallituksessa enkä vastuussa asioista joudun kuitenkin sanomaan että kyllä se edellinen stubbin ja kataisen hallitus teki paljon kestävyysvajeasiassa täällä menosäästöjen puolella mutta myös huolehtimalla tulopohjasta ja lisäksi teki erittäin tärkeän eläkeuudistuksen yhden mutta se pohja tehtiin viime vaalikaudella se pohja tehtiin viime vaalikaudella eläkeuudistukset ovat osa sitä positiivista tietä jolla tämä voidaan ratkaista eli ihmiset ovat enemmän töissä mutta sitten tulen tähän tähän sote asiaan vielä ratkaiseva asia on että nyt on osoittautunut että nekin maakunnat niin kuin pohjois karjala joissa on tehty uudistuksia ovat hakeneet niitä säästöjä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhdistämisestä se viesti joka nyt tulee on että ikävä kyllä tämä hallituksen sote uudistus peruuttaa taaksepäin ja katkaisee tämän erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhdistämisen tänäänkin kaikki kuullut asiantuntijat pelkäävät että siitä on tulossa lisäkustannuksia jotka vievät pohjan tältä säästöohjelmalta

valtiovarainvaliokunnassa on ollut mielenkiintoista seurata kuinka tämä hallituksen tarina on muuttunut valtiovarainministeriön edustajat alkujaan sanoivat että nämä sote kustannukset ovat viime aikoina räjähtäneet niin että nyt on pakko saada aikaan säästöjä nyt kun meillä ovat asiantuntijat käyneet kertomassa että että valinnanvapaus aiheuttaa merkittävästi lisää kuluja se tarina onkin se että onneksi sote sote kulut kasvavat niin maltillisesti että näihin kasvaviin kustannuksiin onkin varaa tarina on kääntynyt täysin päälaelleen ja se kyllä hämmästyttää kun edustaja kiuru

mittakaava on iso niin tämä on tarkin määritelmä mihin hallitus on toistaiseksi pystynyt te ette pysty edes miljardin tarkkuudella kertomaan mitkä nämä muutoskustannukset ovat ja mitkä ovat pysyvät kustannukset tämä ei todellakaan anna meille eväitä tehdä vastuullista vastuullista päätöstä asiasta me kuulemme jatkuvasti parhaita asiantuntijoita jotka sanovat että tämä ja tämä maksaa miljardin tästä aiheutuu kahden miljardin lisäkustannukset ja kun kysymme vmstä mikä on heidän vastauksensa heillä ei ole sitä

rouva puhemies tämä kustannusten hillintä oli ajateltu toteutettavaksi integraatiolla niin kuin pääministeri jo täällä viittasi meillä on hyviä kokemuksia niistä malleista joissa ne on tehty nyt kuntayhtyminä jotka tämän jälkeen joudutaan hajottamaan se ainoa on tällä hetkellä olemassa joudutaan purkamaan tässä mallissa mikä teillä on esittelyssä sitten tähän ovat liittyneet nämä indeksileikkurit joissa on katsottu että se kolme miljardia saadaan säästettyä jos samaan aikaan luvataan yksityiselle puolelle viisi pilkku kolme miljardia valinnanvapauteen kaikki mistä säästetään on se taso sieltä palveluista niille ihmisille mistä se leikkaus tehdään koska asiakasmaksulaki olen nyt ymmärtänyt saarikon puheista ei tule mahdollistamaan sitä että asiakasmaksuja paljon korotetaan niin ainoa vaihtoehto on leikata jolloinka päästään järjestelmään vakuutukset jolloinka ne ihmiset jotka sitten pystyvät ostamaan lisäpalveluita saavat palvelua ja muut ihmiset jäävät sille jollekin minimitasolle niin kuin pääministerikin on joskus sanonut sille palvelulupauksen tasolle

tämä oli debattiosuuden viimeinen puheenvuoro haluaako pääministeri vastata pääministeri kolme minuuttia

arvoisa puhemies tästä keskustelusta voi vetää sen johtopäätöksen että oppositionkin mielestä kymmenen miljardin kestävyysvajeurakasta seitsemän miljardia on nyt toteutettu eikö niin ja kolmen miljardin osuus kyllä on toteutettu eli neljän miljardin säästöt vmnkin laskelman mukaan kasvun kasvun työllisyyden työmarkkinoiden kehittämisen osuus kaksi miljardia ja sitten on niin sanottu julkisen talouden miljardi eli yhteensä nyt epäilykset liittyvät sote uudistukseen ja se on täällä eduskunnassa käsiteltävänä ja teidän pitää saada asialliset vastaukset kaikkiin kysymyksiin siitä olen täsmälleen samaa mieltä tämä sotedigin osuus tässä tämä on merkittävän isossa roolissa myöskin se että me pystymme tiedolla tekemään sen integraation mikä on peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon välillä ja se on iso muutos mikä tässä on nyt tapahtumassa siitä ei varmastikaan kovin paljon tällä hetkellä keskustella sitä tehdään sotedigi oyssä hyvin pääomitettuna ja siinä on kuunneltu kaikkia maakuntia kaikkia sairaanhoitopiirejä ja otetaan sieltä hyvät käytännöt nyt sitten käyttöön ja

vuoden kaksituhattakaksikymmentä alusta

aina mukava tässäkin salissa viitataan alkioon erinomaista alkion yksi keskeisiä viestejä oli se että niin valtiontaloudessa kuin yksityistaloudessa pätee sama laki eli menojen ja tulojen pitäisi olla tasapainossa tässä oli käsittelyssä viime vuoden toimintakertomus ja ja viime vuoden alijäämä oli kuitenkin edelleenkin kolme miljardia euroa se tässä tässä edelleenkin unohtuu kasvuhan alkoi tuon syvän taantuman kaksituhattakahdeksan viiva kaksituhattayhdeksän jälkeen jo kaksituhattayksitoista kasvoimme mutta sitten valitettavasti putosimme jälkeen kyydistä ja vasta kaksituhattakuusitoista

varsinaisesti lähdimme kasvuun mukaan vaikka maailmantalous on kasvanut koko ajan kolmea prosenttia alkio opetti myöskin itsensäauttamiskykyä oikeastaan merkittävin uutinen tuossa toimintakertomuksessa viime vuodelta on se että työllisyys on kehittynyt yhdeksälläkymmenellätuhannella työpaikalla se on sitä parasta itsensäauttamiskykyä mihin myöskin alkio meitä kannusti samoiten aktiivimalli uskon että alkio olisi kovasti puolustanut aktiivimallia siinä että me aktivoimme työttömiä

täällä taitaa olla vielä debattitarvetta

haluan pääministeri todeta sen että te olette kyllä leikanneet menoja neljä miljardia niitten menoleikkausten takana ovat työttömät lapsiperheet eläkeläiset ja koulutus isoina erinä te olette heikentäneet näitten ihmisten ja koulutuksen tulevaisuutta leikkaamalla näitten ihmisten toimeentulosta työttömät mukaan lukien mitä te te olette tehneet vastapainona te olette keventäneet erityisesti varakkaitten ja hyvin toimeentulevien hyvätuloisten ihmisten verotusta kahdella pilkku viidellä miljardilla eurolla josta päätösperusteista on yksi pilkku viisi miljardia loppu niihin liitännäisiä

eikä neljä miljardia teidän osaltanne että tämä siitä kestävyysvajekeskustelusta sitten haluan sanoa tuohon aktiivimalliin että minusta on pöyristyttävää että te toteatte täällä että aktiivimalli joka leikkaa ihmiseltä joka yrittää päästä palveluihin tai työpaikalle viisi prosenttia työttömyysturvasta tämä ei ole mitään alkiolaista politiikkaa
pääministeri sipilä yksi minuutti edustaja
rinne teiltä varmaan nyt jäi kuulematta tuossa esittelyssäni se että verotulot kasvoivat kolmella miljardilla eurolla verrattuna siihen kaksituhattaviisitoista verotulot siitä huolimatta että olemme keventäneet verotuksen tasoa se on myöskin yksi yksi keskeinen elementti siinä että suomeen jälleen luotetaan suomi on mielenkiintoinen maa suomessa kannattaa teettää työtä

se vaikuttaa tähän julkisen talouden tasapainoon ja sen takia se ei ole sen parempi kuin tällä hetkellä on

silloin kun suomen talous romahti kaksituhattakahdeksan finanssikriisin myötä se ei ollut hallituksen vika se tuli ulkoapäin ja samalla tavalla nyt kun ekp on todella voimakkaasti elvyttänyt taloutta se on vetänyt myös suomen talouden lopulta mukaansa

teidän täytyy pääministeri ymmärtää että se että verotulot kasvavat on eri asia silloin kun talous kasvaa kuin se että jaetaan sen lisäksi vielä veronalennuksia arvoisa rouva puhemies se että aktiivimallia kehutaan vielä vaikka on nähty että se on passiivimalli joka leikkaa leikkaa jopa syöpäsairailta työttömiltä on kaikkea muuta kuin alkiolaista puhetta

arvoisa puhemies veropolitiikasta jos on oikein mitoitettuja suunnattuja veroratkaisuja niin ne ovat omiaan edistämään talouskasvua edistämään työllisyyskehitystä nämä hallituksen tuloveron kevennykset on painotettu pieni ja keskituloisiin ja niillä on yksi merkitys ollut siinä että ihmisten on entistä kannattavampaa tehdä työtä tehdä enemmän työtä jolloin talous kasvaa työpaikkoja syntyy näin tämä toimii myös yritysverotusta on hivenen kevennetty muitakin veroratkaisuja millä saadaan vaikkapa puuta liikkeelle vienti vetämään tämähän on iso kokonaisuus missä kaikki liittyy se ajatus niin kuin tuntuu olevan että verotusta kiristämällä valtiontalous paranee niin sitä on testattu viimeksi muistaakseni viime kaudella kokonaisveroaste nousi mutta se vain oli omiaan hyydyttämään suomen talouskasvua ja työllisyyttä ja pelkäänpä että teiltä tulee taas pian uusia veroesityksiä joilla pk yritysten verotus tulee kiristymään mutta katsotaan nyt joku ohjelma on kuulemma lähiaikoina tulossa jännityksellä odotamme mutta älkää tehkö semmoista ohjelmaa mikä hyydyttää tämän hyvän talous ja työllisyyskehityksen

kiitän pääministeriä niistä sanoista että hän oli kanssani samaa mieltä siitä että että päätöksentekijät ansaitsevat vastaukset näihin aiheellisiin kysymyksiinsä jotka liittyvät arvioihin siitä mitkä ovat sote kustannukset tässä muutosvaiheessa ja sitten pitemmällä aikavälillä nyt on ihan selvää että kun on näin valtavasta uudistuksesta kysymys niin mitään eksakteja ja tarkkoja lukuja ei voi antaa mutta meille ei ole esitelty edes skenaarioita ei edes vaihteluvälejä ei edes mitään arvioita siitä missä se voisi suurin piirtein olla edes miljardin tarkkuudella nyt kysymys kuuluu kun valtiovarainministeriö sanoo että se valmistelee syksyksi tarkempia laskelmia onko mielestänne pääministeri meidän tehtävä näillä tiedoilla tai siis tietämättömyydellä näin kauaskantoinen merkittävä päätös luotettava siihen että tämä miljardikraateri jostain täyttyy vai onko meillä varaa odottaa sitä että valtiovarainministeriö saa oman toimensa tehtyä ja tehtyä jonkinlaiset kestävät

arvoisa puhemies on hieman murheellista se että ei haluta tunnustaa sitä että talous kasvaa ja sitten jopa vedotaan edustaja heinäluoma taisi mainita mainita ahon hallituksen mentiin niin kauas historiaan kannattaa kuitenkin muistaa sekin ahon hallituksen syntyhistoria miksi se ongelma oli niin valtava muistatte edellinen hallitus oli sinipuna silloin demarit olivat siellä valtiovarainministerin salkkua hoitamassa erkki liikanen oli ensin ja sitten matti louekoski muistamani mukaan jatkoi muistan että kun tältä jälkimmäiseltä valtiovarainministeriltä kysyttiin että olisitteko lähtenyt tähän tehtävään mikäli olisitte tiennyt missä kunnossa valtiontalous oli niin vastaus oli selkeä joka tapauksessa teidän ministeriennekin aika aika oli pyydän anteeksi iiro viinanen oli valtiovarainministerinä mutta kuitenkin kyseinen ministeri sanoi holkerin hallituksen aikainen ministeri oli iiro viinanen mutta

kuitenkin esko ahon hallituksen ja iiro viinasen toimesta korjattiin se jälki mikä louekosken aikana tapahtui näin tapahtui mutta toivon että kun näitä numeroita pyöritellään niin pysytään edes siinä tosiasiassa mitä on tapahtunut eikä syytetä sitä joka konkurssipesää hoitaa ei se asianajajan vika ole että konkurssipesää hoidetaan kyllä kai se niiden toimijoiden vika on hyvänen aika

puhemies kyllä minä todella nyt hämmästelen tätä alkio laiskeskustelua siinä suhteessa jos mennään jo niin pitkälle että ajatellaan että köyhän asiaa ajettaessa voidaan kannattaa aktiivimallia kyllä kyllä se todella

todella pitkälle pitkälle viety viety kurjistamisesitys ja en olisi halunnut tällaisia tältä hallitukselta edes nähdä

näistä toimista mitä viime aikoina on tehty esimerkiksi työelämän turvattomuuden lisäämisessä on ollut aktiivimallia työttömyysturvan leikkausta pakkolakiuhkailua lomarahojen leikkauksia ja nyt vielä valitettavasti tämä nuoriin kohdistuva syrjimisesitys pätkätöiden perusteettomista lisäyksistä tulee mieleen työreformin ajat kun täällä nyt menneitä muisteltiin niin aikanaanhan anneli jäätteenmäki sanoi että hän hautaa sen atlantin syvyyteen ja siihen ei enää palata mutta ministeri sipilä te te olette tainnut nyt sukeltaa sen työreformin sieltä ylös ja tämmöiset henget mitkä siinä paperissa olivat kyllä näkyvät hyvinkin vahvasti tämän talon ja tämän salin yllä tänä päivänä tässä tulee mieleen juuri se että olin tyytyväinen siitä että onneksi kuitenkin keskustanuoret näkivät tämän

puoluevaltuusto muistutti siitä että pitäisi huolehtia yhdenvertaisuudesta työmarkkinoilla tässä oli mielestäni sitä alkiolaista henkeä kuunnelkaa kuunnelkaa keskustanuoria kuunnelkaa vaikkapa allianssia luulisi edustaja kaikkosenkin kuuntelevan hyvin tarkkaan allianssia

mistä aloitin toivoisin tosiaan että tämä kirja saisi enemmän sitä alkiolaista henkeä ja ääntä sisälleen

puhemies meillä liikenneasioita käsiteltiin viime vuonna todella runsaasti ja yksi iso lakikokonaisuus oli laki liikenteen palveluista joka viime vuonna viime vuonna oli käsittelyssä no täällä hallituksen vuosikertomuksen sivulla kahdeksankymmentäkuusi on näitä liikenne ja viestintävaliokunnan jättämiä huolenaiheita joihin sitten hallitus on vastauksiaan antanut ja nämä liittyvät harmaaseen talouteen kun lupasäätelyn keventämisen myötä valiokunnalla on ollut huoli siitä että harmaa talous lisääntyy niin täällä sitten hallitus antaa vastauksenaan että liikenteen turvallisuusvirasto valmistautuu nyt sitten ensimmäinen heinäkuuta kaksituhattakahdeksantoista näihin uusiin lupa ja valvontatehtäviin mutta mutta me olemme kyllä kuulleet asiantuntijoiden vannovan käsi sydämellä että he eivät pysty trafi ei pysty valvomaan ensimmäinen seitsemättä esimerkiksi taksipalveluissa mahdollisesti tapahtuvaa harmaata taloutta eli tätä ei vain pystytä valvomaan ja tämähän on ihan käsittämätön tilanne kuinka hirveä määrä valuu verottajan ulkopuolelle rahaa kun tämä hallitus on näitä porsaanreikiä harmaalle taloudelle antanut ja ja vielä puhemies näihin taksipalveluihinhan liittyy myöskin se että että nyt on vasta ihan äskettäin käynyt ilmi se että karkeasti sanottuna nykyinen laillinen liiketoiminta on muuttumassa rikollisjärjestöksi ensimmäinen seitsemättä kaksituhattakahdeksantoista elikkä nykyiset taksien tilauskeskukset tulevat hallituksen päätöksellä laittomiksi tähän tähän ei taksiyrittäjille jotka omistavat nämä välityskeskukset minkäännäköistä ohjeistusta tullut ministeriöltä ja tämä on aivan käsittämätöntä

vaikka pääministeri on lähtenyt haluaisin nyt tällä kertaa kuitenkin poikkeuksellisesti osoittaa hänelle kiitoksen itse esittelemässä tätä hallituksen toimintakertomusta ja myös puolustamassa hallituksen linjaa sehän kertoo että pääministeri on ylpeä omasta hallituksestaan ja sen työstä niinhän pääministerin pitää tehdäkin jos hän aikoo saada tuloksia aikaan sen jälkeen kuitenkin totean tästä talouspolitiikan linjasta että kyllä se nyt kuitenkin on näin niin kuin oikeastaan lähes kaikki ekonomistit ovat sanoneet että meillä on talouden osalta

talous eurooppalainen talous ja euroopan keskuspankki ovat niin voimakkaasti tukemassa meidän kasvuamme ja luomassa kysyntää meidän tuotteillemme että se nyt suosii meitä siitä seuraa toisinpäin sitten se vaaranäkökohta että meillä on erittäin suurella todennäköisyydellä mahdollisuus että tämä kansainvälinen suhdanne ei jatku loputtomiin ei tietenkään ja se hetki voi olla aika lähelläkin jolloin nämä lukemat kääntyvät alaspäin silloin

tähän nordean pääekonomisti aki kangasharjun kysymykseen että mitäs täällä oikein tehdään ja millä pärjätään ja miten julkinen talous näissä olosuhteissa toimii sitten tullaan tähän perintöön ensi vaalikauden

kuin puheenjohtaja rinne täällä oikein viittasi on päätösperäisiä asioita jotka vaikuttavat kasvuun työllisyyteen verotuloihin ja sitten on yrityselämä ihmisten aktiivisuus tuottaa tärkein päätösperäinen asia tällä vaalikaudella tulee kuitenkin olemaan tämä sote uudistus jos sitä koskevat päätökset tämän vuoden aikana tehdään avainasemassa silloin on onko tämä uudistus sillä tiedolla mikä meillä toteuttamiskelpoinen ja tuleeko se tukemaan parempaa terveydenhuoltoa ja samaan aikaan tuottamaan näitä toivottuja säästövaikutuksia julkiseen talouteen ja siten pienentämään kestävyysvajetta se on se tämän vaalikauden ylivoimainen ylivoimainen jyty asia josta eduskunta päättää kasvu on jo sitten monen mutkan takana eikä sitä voi pykäliin kirjoittaa mutta tämän sote uudistuksen voi kirjoittaa pykäliin ja se toteutuu sillä tavalla kuin se on täällä päätetty täytyy sanoa että nyt aidosti kylmää se viesti joka tänne viime viikkojen aikana asiantuntijoilta on tullut tämä näyttää paljon huonommalta kuin mitä itse ajattelin tästä sote uudistuksesta ennen kuin tämä asiantuntijakuuleminen täällä käynnistetty kun täällä pääministeri puhui sillä samalla perusviestillä ja retoriikalla jonka hallitus tuosta kehysriihestä valitsi että kysymys on toteutuksesta niin ikävä kyllä jos tehdään ratkaisut niin että näitä hyötyjä ei voida saavuttaa koska tämä perus ja ja erikoissairaanhoidon välinen yhdentäminen puretaan mennään tilaaja tuottaja malleihin niin ei sieltä millään tule

sitten sen lisäksi haluaisin sanoa että on täysin auki se että jos avataan markkinat yksittäisille yrityksille vapaaseen toimintaan niin entä sitten jos se päätettäisiin joskus perua mitä kustannuskorvausvastuita tulee julkiselle vallalle näitä yrityksiä kohtaan

kun kaksituhattakahdeksan finanssikriisi romautti euroopan taloutta ja erityisesti suomen taloutta suomen taloushan bkt meni alas rajummin kuin missään muussa euroopan maassa se oli kaikkien aikojen rajuin pudotus yhden vuoden aikana siihen verrattuna yhdeksänkymmentä luvun lamankin yksittäiset vuodet olivat kevyttä kauraa silloin pääministeripuolue oli keskusta valtiovarainministeripuolue oli kokoomus nyt euroopan talous kasvaa euroopan keskuspankki on elvyttänyt taloutta matalilla koroilla pumppaamalla markkinoille rahaa mikä on hyödyttänyt suomalaista vientiä luonut työpaikkoja luonut kasvua jos nyt ollaan sitä mieltä että tämä euroopan talouden kasvu on hallituksen ansiota

on ollut silloin pääministeripuolue keskustan ja valtiovarainministeripuolue kokoomuksen vika jos tätä mieltä ei ole niin silloin täytyy myöntää myös se että isoin osa tästä kasvusta on sitä kansainvälistä vetoa no mikä on ollut arvoisa rouva puhemies hallituksen politiikka silloin kun hallitus aloitti ylisuuret leikkaukset ja niitä perusteltiin sillä että talous on huonossa kunnossa ne leikkaukset hallitus on tehnyt pilkkua myöten on leikattu työttömiltä on leikattu eläkeläisiltä on leikattu ennen muuta opiskelijoilta koulutuksesta lapsiperheiltä sairailta nämä on toteutettu

miljardin eli tuhannenviidensadan miljoonan euron veronalennukset jotka on kohdistettu erityisesti hyvätuloisille eli tämä on se tarina jota hallitus on tähän mennessä tehnyt nyt olisi viimeinen mahdollisuus korjata sitä edes pieneltä osin mutta mitä tekee hallitus arvoisa rouva puhemies aktiivimallin joka leikannut noin puolelta kelan peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saavalta pe rusturvaa

tämä ei ole aktiivimalli tämä on itse asiassa passiivimalli joka on ajanut ihmisiä toimeentulotuelle josta on vielä vaikeampi nousta työelämään arvoisa rouva puhemies mitä vielä hallitus ajaa sote uudistusta enemmistö eduskunnan kansanedustajista vastustaa sote uudistusta maakuntavaaleja lokakuussa ei kannata kuin yksi puolue tässä eduskunnassa ja silti niitä yritetään viedä ylikireällä aikataululla suomen historian suurimman uudistuksen aikataulun määrittää keskustan puoluekokous ja väyrysen paluu eduskuntaan tosiasiassa asiantuntijat sanovat luvataan säästöjä että pahimmassa tapauksessa miinusmerkki on kolme miljardia te jätätte siis perinnöksi valtavan sote pommin syrjäytymisen syrjäytymisen ja leikkaukset

kaikille edustajille siitä että olette näin laajassa asiakohdassa puhuneet hyvin hyvin kokonaisvaltaisesti tästä meidän taloutemme suuresta kuvasta ja sitten näistä sipilän hallituksen ongelmista perussuomalaisille valtion velkaantumisen torjuminen on yhä ykkösasioita sitten talouskuria käyttämällä tai elvytyspolitiikkaa käyttämällä itse henkilökohtaisesti toivon että siinä on olemassa myös kultainen keskitie jonka puolueet voivat saavuttaa yhdessä näitä asioita pohtimalla lisäksi tahdon kiinnittää huomiota siihen mitä keinovalikoimaa meillä on saada suomen vienti kasvuun kun meillä ei ole omaa valuuttaa ja emme voi tehdä tehdä valuuttadevalvaatiota niin sipilän ja perussuomalaisten hallitus hallitustaipaleen alussa siis aika klassisestikin lähti hakemaan viennin nostamista sisäisen devalvaation kautta tehtiin tuo kilpailukykysopimus jonka taloudellisia vaikutuksia vientiin on vaikea arvioida mutta asiantuntijat ovat ainakin minulle vakuuttaneet että ne ovat kuitenkin kiistattomasti olemassa ongelma siinä oli se epätasa arvoinen lopputulema joiltain osin ja siinä on se moraalinen ongelma joka näissä opposition puheissa toistuu ja se on se on aivan aivan selvä ja keskusteltava asia edustaja arhinmäki taisi sanoa että hallitus ei ole onnistunut näistä talouden hyvistä suhdanteista huolimatta kuitenkaan asioita joku ainakin tuossa käytti aikaisemmin puheenvuorossaan hyvin tuota sössinyt sanaa siitä olen aika samaa mieltä että on kuitenkin hyvä euro dollari kurssisuhde ja tämä talouden suhde on se joka siivittää suomen taloutta nyt niin paljon nousuun että on vaikea arvioida miten suomen sisäinen devalvaatio sitten itse asiassa onkaan onnistunut vaikkakin toisaalta onko sitten keinoilla millaista väliä jos lopputulema on hyvä toisaalta tässä voi arvioida myös sitä hyvää lopputulemaa kuitenkin tahtoisin nostaa tähän keskusteluun huomioon sen että sen sisäisen devalvaation sijaan

eli sen sijaan että leikattaisiin työntekijöiltä niin kuin tässä tavallaan sisäisessä devalvaatiossa ajatuksena on klassisesti vahvistettaisiinkin niitä muita kilpailutekijöitä koulutusta osaamista yritysympäristöä työntekijätkin kaipaavat enemmän sitä porkkanaa eli niiden kannustinloukkujen purkamista ja sitten taas yritykset haluavat että byrokratiaa purettaisiin eikä tämä sipilän hallitus vaikka sitä hehkuttaa

puhemies edustaja taviolle sen verran että tämä hallitus on varmaan byrokratiaa purkanut enemmän kuin mikään muu edellinen hallitus yli kolmesataa normia on jo purettu siinä edustaja tavio on aivan oikeassa että byrokratian purku on kesken te olette aivan oikeassa byrokratian purku on kesken mutta sitähän jatketaan ne toimenpiteet mitä on esimerkiksi rakentamisen ja kaavoittamisen helpottamisessa tehty ovat viisaita päätöksiä on jaettu valtaa takaisin kunnille kunnat saavat päättää asioista paljon itsenäisemmin ja valitusoikeuksia on karsittu rakentaminenhan ratkaisee monessa asiassa esimerkiksi yritysten sijoittumisen maakuntiin tämä on kansantalouden kannalta äärimmäisen tärkeä asia tarkistin muuten netistä äsken jotta sanon sen pöytäkirjaan oikein ettei jää väärää tietoa olemaan kun ahon hallitus aloitti niin silloinhan erkki liikanen oli valtiovarainministeri kun hän lähti sitten euroopan unioniin suurlähettilääksi niin matti louekoski astui tilalle nimenomaan esko esko ahoa on syytetty siitä että hän olisi pilannut jotakin arvoisat opposition edustajat te syytitte silloin että ahon hallitus olisi jotakin pilannut onko se juristin vika jos konkurssipesää hoitaessaan huomataan että pesällä ei ole enää rahaa elikkä silloinhan suomen talous oli konkurssissa mitä tuli edellisen hallituksen

juha sipilän hallitus aloitti niin tämä hallitushan oli vähän samassa tilanteessa meillä olivat kansainväliset luottoluokittajat kiinnittäneet huomiota siihen että suomen talous on vaakalaudalla ja meidän luottoluokituksemme laski jo kymmenen miljardia otettiin velkaa satatuhatta työtöntä tuli lisää sillä vaalikaudella edustaja rinne te puhutte nyt sitä että muka olisi tämän tämän hallituksen vika että jotain on jotain on jäänyt tekemättä sitä reikäähän on tässä paikattu koko ajan ja nyt työllisyys kasvaa ja kuten tässä

pitää muistaa että kun seuraava hallitus sitten aikanaan aloittaa seuraavien vaalien jälkeen istuipa siellä kuka tahansa siellä ei auta enää naureskella vaan on tosiasia että meidän on saatava kansantaloutta edelleen parannettua se on selvä asia nykyinen työllisyystavoite seitsemänkymmentäkaksi prosenttia ei riitä meidän on saatava työllisyysaste nousemaan yli seitsemänkymmenenviiden jotta pääsisimme irti siitä kun vielä viime vuonnahan meillä meni kaksituhattaseitsemäntoista yli viisi miljardia euroa työttömyyden kustannusten maksamiseen kuvitteleeko joku tässä salissa että meillä on vielä varaa toiseen viiteen miljardiin joka vuosi ei varmasti ole vaan meidän on saatava työttömyyttä puristettua alaspäin ihmisille järjestettyä töitä ja kansantaloutta laitettua kuntoon sitä kautta se kasvu tulee älkää vaan hyvät kollegat kuvitelko että tässä olisi vielä joku velkavipu käytettävissä sitä on euroopassa käytetty jo aivan tarpeeksi ja suomikin on siinä ollut riittävän osallisena ja jos te kuvittelette että työttömyyden nousulla saadaan jonkun poliittisen puolueen kasvu nousemaan niin minä veikkaan että sitten ollaan siinä tilanteessa että sitten leikataan ja vielä paljon rajummin kiitän herra

arvoisa rouva puhemies tosiaan tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamista lisäksi muutoksia tehtäisiin muutamaan muuhun lakiin mutta nämä muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ehdotettujen muutosten tarkoituksena on edistää maakunta ja kasvupalvelu uudistukseen valmistautumista ja siten tämä esitys vastaa linjauksiltaan mahdollisimman pitkälti vuoden kaksituhattakaksikymmentä alusta voimaan tulevaksi tarkoitettua alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista annettavaa lakia joka on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä jo etukäteen on esitetty kysymys siitä miksi tämä esitys annetaan tilanteessa jossa kasvupalvelulakiesityksen käsittely eduskunnassa on kesken tämä esitys on tärkeä sen takia että käynyt selväksi että kasvupalveluihin siirtymistä tulee ryhtyä mahdollisuuksien mukaan tukemaan jo ennen maakunta ja kasvupalvelu uudistuksen voimaantuloa tässä esitetyillä muutoksilla edistetään palvelurakenteen monipuolistumista ja uusien palvelukokonaisuuksien syntymistä esitetyillä muutoksilla tuetaan myös hallintoa hankintaosaamisen vahvistamisessa ja mahdollistetaan vaiheittainen ja hallittu siirtymä uusiin toimintamalleihin lisäksi muutoksen mahdollistamilla hankkeilla osaltaan varmistetaan palvelun saatavuutta siirtymätilanteessa väliaikaisessa mallissa on sovitettava yhteen nykyinen ja tuleva järjestelmä osa tulevan järjestelmän ratkaisusta oli avoinna vielä vuoden alussa kasvupalvelulainsäädännön etenemisen myötä on ollut mahdollista arvioida siirtymävaiheen järjestelyjen tarvetta nämä esitetyt muutokset ovat luonteeltaan mahdollistavia muutosten perusteella te toimiston asiakkaan palveluprosessiin liittyviä tehtäviä kuten työnhakijan haastattelu palvelutarpeen arviointi työllistymissuunnitelman laatiminen ja sen seuranta olisi mahdollista hankkia nykyistä laajemmin palveluntuottajilta jos sitä pidetään tarkoituksenmukaisena lakimuutokset mahdollistaisivat mahdollistaisivat niin sanotut kasvupalvelupilotit joista saatavia kokemuksia tulevat maakunnat voivat sitten hyödyntää kun ne harkitsevat millaisia ratkaisuja tekevät kasvupalvelujen järjestämisessä te hallinto hankkii palveluita palveluntuottajilta jo nykyisin kaikkiaan työllisyysmäärärahoja käytettiin yli kaksisataa miljoonaa euroa ostopalveluiden hankintoihin vuonna kaksituhattaseitsemäntoista nyt esitetyt muutokset

sen että te hallinto voisi hankkia sekä kokonaisia työnhakijan palveluprosesseja että nykyistä laajemmin tiettyjä palveluja vastuu asiakkaan palveluprosessin etenemisestä ja palveluiden saatavuudesta saatavuudesta säilyisi palveluita hankittaessakin te hallinnolla mutta palveluntuottaja olisi velvollinen edistämään asiakkaan tilannetta ja noudattamaan laissa säädettyjä vaatimuksia tarjotessaan palveluita mahdollisten työnhakijan laiminlyöntien vaikutuksen hänen oikeuteensa saada työttömyysetuutta selvittäisi ja ratkaisisi aina te toimisto te toimisto vastaisi aina myös työnhakijaksi rekisteröimisestä ja päättäisi esimerkiksi palkkatuen myöntämisestä ja työnhakijan valitsemisesta työvoimakoulutukseen sekä työnhakijan omaehtoisen opiskelun tukemisesta työttömyysetuudella nämä muutokset olisivat rahoitettavissa olemassa olevin määrärahoin momentin käyttötarkoitusta on kuitenkin tarpeen laajentaa koskemaan myös palveluprosessien ja niihin liittyvien palvelujen hankkimista kasvupalvelupilottien mahdollisesti edellyttämä määrärahatarve arvioidaan sitten erikseen muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan ensimmäisenä päivänä lokakuuta kaksituhattakahdeksantoista ja muutosten olisi tultava voimaan mahdollisimman pian jotta kokeiluihin liittyvien hankintojen valmistelu ja koulutus olisi mahdollista kokeilujen varsinainen käynnistyminen edellyttää kuitenkin tietojärjestelmämuutoksia ja tämänhetkinen arvio on että nämä muutokset olisivat valmiita aikaisintaan vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alussa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies yrityksillä on nytkin suuri rooli työllisyyspalveluissa esimerkiksi koulutusten järjestämisessä nyt tavoitteena on kuitenkin siirtää nykyisiä viranomaistehtäviä markkinoille yksityisille siirrettävillä viranomaistehtävillä on suora yhteys työvoimapoliittisiin sanktioihin eli oikeuteen työttömyysturvaan asia siis ei ole mitenkään pieni tai kevyt vaan se vaikuttaa suoraan työttömien elämään ja toimeentuloon esityksen myötä yksityiselle palveluntuottajalle tulee esimerkiksi mahdollisuus ohjata asiakkaita työkokeiluun eli palkattomaan työhön yrityksiin ja muihin tahoihin palveluntuottajayritys voi ohjata työttömän palkattomaan työhön myös omaan yritykseensä mikäli asiakas kieltäytyy palkattomasta työstä voi seurauksena olla karenssi eli työttömyysturvan menetys haluaisin kysyä ministeriltä näettekö te tässä ongelmaa ja miten tämäntapaiset tilanteet voitaisiin ehkäistä eihän voi olla niin että yksityiset työvoimapalveluyritykset voivat ohjata itselleen ilmaista työvoimaa arvoisa puhemies työkokeilut ovat usein ongelmallisia ne ovat ilmaistyötä ne voivat olla joskus myös perusteltuja ja työttömän itse toivomia mutta työkokeiluiden on lähdettävä työttömän omista tarpeista ei yritysten tarpeista sitä paitsi palkattoman työn sijaan pitäisi ensisijaisesti hakea oikeaa työtä koulutusmahdollisuuksia tai palkkatuettua työtä riskinä on että kun viranomaistehtäviä siirretään yritykselle on seurauksena palkattoman työn lisääminen tai muunlainen kikkailu joiden avulla palveluntuottajayritykset voivat saada kannustinpalkkionsa tästä järjestelmästä on hyvin vaikea tehdä sillä tavalla saumaton että että tämäntyyppinen kikkailu estettäisiin arvoisa puhemies yritysten ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista on myös hyviä kokemuksia ja niillä on oma paikkansa kuitenkaan henkilöiden toimeentuloon sanktioihin ja karensseihin liittyvät tehtävät eivät sovi kovin hyvin yhteen yksityisen palvelutuotannon kanssa tutkimuksellisesti ei ole myöskään osoitettavissa sellaisia hyötyjä jotka perustelisivat yksiselitteisesti viranomaisprosessin siirtämistä yksityisille tuottajille erityisesti vaikeasti työllistyvien kohdalla on vaikea nähdä mitä lisäarvoa tämä tuo arvoisa puhemies on täysin selvää että työllisyyspalveluita täytyy kehittää me tarvitsemme henkilökohtaisempaa ja aktiivisempaa palvelua ja kohtaamista tämä on pitkälti toimintatapa ja resurssikysymys myös karensseista tulisi luopua ja korvata ne väliaikaisella etuuden menetyksellä se olisi askel eteenpäin kohti kannustavampaa ja paremmin aktivoivaa työvoimapolitiikkaa byrokratian purkutalkoot tulisi ulottaa myös työttömien arkeen asti se voitaisiin tehdä luopumalla aktiivimallista ja karensseista arvoisa puhemies nämä esitykset ovat mahdollistavia aivan ministeri avauspuheenvuorossaan kertoi haluaisin kysyä ministeri lindströmiltä aiotaanko ministeriöstä ohjata te hallintoa ja millä tavalla mahdollisesti lisäämään näitä yksityisiä palveluita vai eikö aiota ohjata aiotaanko se jättää te hallinnon omaan harkintaan eli eli mikä tulee olemaan tämä valtakunnallinen

puhemies tämä esitys on yksi näistä hallituksen yksityistämisprojekteista joissa julkisia palveluita halutaan siirtää yksityisten tuotettavaksi ja mielellään niin että niissä eivät myöskään kunnat saa olla sitten mukana

olisi että erityisesti vaikeassa asemassa olevien ihmisten työllistyminen näin keinoin olisi parantunut siksi ensimmäinen kysymykseni on mihin pohjautuu tämä ajattelu että että nyt sitten yksityistämällä suomessa tämä jotenkin helpottuisi muutama muu kysymys myöskin tähän samalla tässä ollaan luopumassa työvoimapoliittisista lausunnoista järjestelmässä kokonaan mitenkä se näyttäytyy ministerin mukaan tulevaisuudessa mihin sitten nämä päätökset pohjautuvat jos tähän yksityiseen malliin mennään täysin tälläkin hetkellä niitä toimii niin kuin edustaja sarkkinen totesi niin millä perusteilla näille tuottajille maksetaan maksetaanko siitä kuinka monta ihmistä ne ottavat niminä listalle vai siitä kuinka paljon ihmiset oikeasti työllistyvät ja kuinka paljon työllistyy sitten näitä vaikeimmin työllistyviä ihmisiä

yhtenä kohtana vielä kysymys siitä kun meillä on tälläkin hetkellä täällä meneillään eun tietosuoja asetus ja nyt sitten tässä olisi nähtävästi menossa myöskin yksityisille yrityksille ihmisten tietoja käyttöön ovatko he työkykyisiä ovatko he työttömiä ja muuta miten se teidän mielestänne suhtautuu tähän tietosuoja asetukseen tai onko se edes perustuslain mukaan mahdollista

arvoisa puhemies tulen varmuuden vuoksi tänne pönttöön sinänsä ymmärrän että hallitus on tuomassa tämän lain nyt etukäteen jos tällä aiotaan kerran rakentaa markkinoita suhteessa siihen että kasvupalvelulaissa lähdetään hyvin voimakkaasti ajatuksesta että että kaikki palvelut laitetaan markkinoille ja jopa julkisen puolen tehtävä on edistää sitä että nuo markkinat syntyvät niin tämä sinänsä on sitä markkinoiden edistämistä jo valtiovallan toimesta mutta kun se sama tehtävä tulee jatkossa olemaan myös maakunnilla niin silloin on väärin sanoa että tämä laki on mahdollistava

kasvupalvelulaissa on kohta jossa sanotaan että että viranomaistoiminnot pidetään tiukasti julkisella puolella niitä ei yritysmaailmalle sallita ja siellä samoissa kohdissa puhutaan siitä että esimerkiksi palvelutarvearviointi pidettäisiin

malleja näihin on haettu siinä mielessä että me annamme oikeastaan kaiken vallan itseltämme pois markkinat saavat keksiä mitä se asiakas tarvitsee ja sen jälkeen julkisen vallan tehtävä on valvoa että asiakas saa mitä yksityinen toimija on ajatellut hänen tarvitsevan tuossa palvelutarveselvityksessä tämä on se yhtälö jota en kerta kaikkiaan pysty tämän lain yhteydessä ymmärtämään sitten on eri asia että me olemme poliittisesti eri mieltä siitä kuinka paljon pitää antaa markkinoille valtaa ja yksityisille yrityksille työvoimapalveluita itse uskon siihen että ne ovat hyvä täydentäjä mutta näin pitkälle en olisi valmis menemään oikeastaan

pilotista tulee mielikuva että kyse on pilotista joka on väliaikainen ja sen jälkeen tehdään jotakin mutta kun luen nyt tätä lakiesitystä niin tämähän ei ole tarkoitettu väliaikaiseksi käsittääkseni vaan tämä on tarkoitettu pysyväksi

koska koska sen jälkeen kun kun tämä laki on säädetty se on olemassa kunnes jotenkin toisin säädetään koska tämä ei ole määräaikainen vaan tämä astuu voimaan tiettynä päivänä ja sen jälkeen esimerkiksi palvelutarvearviointi on yksityisten yritysten mahdollisuuksissa ja ja tämä on se huolenaihe että jos tämän tarkoitus on ikään kuin olla tässä välitilassa jonkinlainen laki joka on silta siihen uuteen niin tämä on kyllä kirjoitettu sillä tavalla että nämä avaukset jäävät pysyviksi mitä tässä nyt markkinoille tarjotaan se on yksi asia joka tässä huolestuttaa

on mahdollista tehdä yksityisessä yrityksessä miten tapahtuu julkisen vallan asiakasohjaaminen koska käsittääkseni asiakas ohjataan oikeisiin palveluihin sen palvelutarvearvion jälkeen kun tiedetään mitä palveluita tämä henkilö tarvitsee nyt asiakasohjaus pitäisi tehdä ikään kuin julkisen vallan puolelta mutta kuitenkin palvelutarvearviointi voidaan tehdä yksityisellä puolella ainakin tämä on sellainen asia johon varmasti täytyy täytyy palata ja miettiä tarkkaan miten sitä ratkaistaan sitten yksi kysymys liittyy näihin it järjestelyihin jotka itse asiassa menevät hyvin pitkälle tähän asti tulkinta on ollut se että esimerkiksi kunnille ei voi antaa pääsyä työhallinnon ura järjestelmään koska siellä on sellaisia tietoja jotka tietosuojan näkökulmasta eivät voi levitä niin laajalle ja nyt tässä mallissa kuitenkin annettaisiin ura järjestelmään pääsy yksityisille yrityksille mutta sitä ei annettaisi samaan aikaan esimerkiksi typeille jotka kuitenkin joutuvat huolehtimaan näistä näistä palveluista tämä on se toinen asia jota en kerta kaikkiaan pysty ymmärtämään tässä kokonaisuudessa kolmas asia on se että kun kyse on kahden vuoden it järjestelmästä joka tulisi oikeastaan vain näitä yksityisiä palvelutuottajia varten joita todennäköisesti ei tule olemaan kovin montaa koska niiden pitäisi kuitenkin ymmärtääkseni hallita aika isoa palvelukokonaisuutta niin kolme miljoonaa kahdessa vuodessa on kyllä mielestäni aika iso raha antaa muutaman firman vuoksi it järjestelyihin kun laissa kuitenkin sanotaan että kaksituhattakaksikymmentä tämä järjestelmä pitää pistää uusiksi maakuntahallinnon vuoksi toivon että näihin muutamiin kysymyksiin tosin tunnustan että tämän lain vasta sain ja pikaisella luvulla olen käynyt läpi saisimme vastauksia koska nämä ovat varmasti niitä oleellisia kysymyksiä joita valiokunnassa joudutaan pohtimaan ja ikävä kyllä täytyy sanoa että valiokunnassa nykyään asiantuntijoilta saa aika vähän vastauksia enemmän hämmennystä siitä että nämä lait tulevat niin palasina että niiden kokonaisuutta ei voi hahmottaa nytkin meillä on kasvupalvelulaki meillä on kasvupalvelulakiin liittyvä pilottilaki joka kuitenkin näyttää pysyvältä lainsäädäntömuutokselta substanssilakia ja rahoituslakia joista voisi löytää kannustimia sille että maakunnat huolehtisivat myös kasvupalveluista

ole vielä meille olemassakaan yksi asiantuntia kuvasi hyvin että meillä on olemassa kuori lain kuori mutta sisältö siitä puuttuu hän sattui olemaan perustuslakiasiantuntija joten se oli mielestäni aika huolestuttava viesti
puheenvuoro edustaja arhinmäelle ja sitten sen jälkeen ministeri lindströmille

arvoisa rouva puhemies edustaja sarkkisen edustaja filatovin ja edustaja paateron kysymysten jälkeen minulla on oikeastaan ainoastaan yksi kysymys ministeri lindströmille ja se kysymys kuuluu nämä kysymykset kuultuaan eikö ainoa järkevä vastaus tulipa tehtyä nyt vähän huolimaton ja ajattelematon lainsäädäntö että parempi vetää jo lähetekeskusteluvaiheen jälkeen se pois ja palataan asiaan mahdollisesti syksyllä
ministeri lindström kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies edustaja arhinmäki jatkaa tuttua luotettavaa linjaansa ensinnäkin yleisesti tästä yksityistämisestä sitten koetan vastata niin moneen kysymykseen kuin tässä ehdin ylipäätään ohjakset pysyvät hallinnolla joka määrittää mitä hankitaan se ohjaa markkinaa määrittää ehdot ja valvoo laatua ja tuloksia vastuu säilyy julkisella puolella kumppanuuksien ja markkinoiden hyödyntämisessä on tämmöinen pitkä vahvistuva trendi tämä on osa tuota jatkumoa jatkumoa mitään dramatiikkaa tai vallankumousta tähän ei sisälly tämä laki kuten sanoin mahdollistaa uusien mallien kokeilun ja kokemukset ja muutos ovat hallittuja eikä kenelläkään ole mitään intressiä rakentaa jotain sellaista joka vaarantaa asiakkaat tai palvelun alueiden esitykset ovat olleet hyvin perusteltuja ja lähtevät aidosta tarpeesta uudistaa niistä ei välity mitään ylimääräistä syöksymistä suinpäin markkinoille hallinto ei voi oppia uutta tai saada kokemuksia siitä mikä toimii ja mikä ei jos ei päästä kokeilemaan julkisen ja yksityisen yhteistyötä uudella tavalla ja siitä tässä on kysymys ei kasvupalvelumarkkinassa edes ole sellaisia yksityisiä toimijoita jotka voisivat yhtäkkiä ottaa hoitaakseen ison vastuun ja volyymin joten tältäkin osin tämmöinen vaiheistus on paikallaan markkinoiden hyödyntäminen ei ole päämäärä vaan keino parem pien palvelujen aikaansaamiseksi tässä toimintaympäristössä jossa työnhakijoiden palveluissa ja työnvälityksessä tarvitaan monipuolista ja joustavasti yhdisteltävää osaamista ja toimialatuntemusta

on sovittava ely keskuksen kanssa tehtävässä hankintasopimuksessa tässä yhteydessä hallinto arvioi olisiko kokeiluun ohjaaminen palveluntuottajalle tarkoituksenmukaista asiaa avataan myös hallituksen esityksessä perusteellisesti työttömyysturvasanktiot selvittää ja asettaa aina te toimisto temin ohjauksesta pilotit jotka lainsäädännöllä mahdollistetaan lähtevät alueiden tarpeesta käsin ministeriö tukee alueita näitten pilottien valmistelussa edustaja paatero kuten markkinoiden hyödyntäminen ei ole mikään päämäärä vaan keino työvoimapoliittisista lausunnoista ei olla luopumassa palveluun osallistumista koskevat lausunnot korvataan ilmoituksilla eli palveluntuottaja ilmoittaa työttömyyskassalle tai kelalle mikä palvelu ja millä ajalla luotetaan tähän tulospalkkioista jo toteutetuissa kokeiluissa on saatu kokemuksia tulospalkkioista palkkioita maksetaan nimenomaan työllistymistuloksen perusteella eli henkilö menee työhön ei mihinkään listalle ely keskuksella säilyy järjestämisvastuu ely keskus myös päättää mitä se hankkii väliaikaisuus tulee sitä kautta että

kumotaan rekrylailla rekrylaki kuuluu kasvupalvelupakettiin ja sitä koskeva esitys on tulossa eduskuntaan viikolla kahdennenkymmenennenkolmannen pahoittelen etten enempää ehdi tässä ajassa

arvoisa puhemies kiitoksia ministerille vastauksista työvoimahallinnon resurssit ja henkilöstö ovat niukat jo nyt jos tulevaisuudessa vielä suurempi osa resursseista siirtyy yksityiselle toimijalle herää kysymys mikä mahdollisuus viranomaisilla on todella tarkastaa yksityisten tekemiä palvelunohjauspäätöksiä niiden oikeellisuutta ja ja niiden järkevyyttä tai esimerkiksi varmentaa onko karenssin määräämisen peruste aiheellinen karenssipäätökset on vaikea erottaa tästä palveluprosessista ja palvelusuunnitelman tekemisestä erillisiksi päätöksiksi varsinkin sitten jos ei siellä ole resursseja todella käydä niitä keissejä läpi ja olla kontaktissa työttömän ja palveluntarjoajan kanssa ylipäätään herää kysymys että kun jo nyt resurssit ovat niukat resursseja siirtyy vielä enemmän yksityiselle puolelle myös tähän ohjaukseen liittyen mikä mahdollisuus ylipäätään viranomaisilla on valvoa laatua ja toiminnan oikeellisuutta varsinkin jos ajatellaan sitä maakuntamaailman elämää missä maakuntien rahoitus tulee valtiolta yleiskatteellisena ja sote

että viranomaiset arvioivat arvioivat onko

että tällainen yksityinen työllisyyspalveluita ja ohjausta tuottava yritys ohjaa työttömän työkokeiluun omaan yritykseensä että viranomaiset arvioivat sitä onko se tuottajalle tarkoituksenmukaista mutta eikö pitäisi arvioida sitä onko se työttömälle tarkoituksenmukaista eikä sitä onko se tarkoituksenmukaista sille yritykselle joka sen työkokeilijan ottaa

pitäisi aina lähteä työttömän tilanteesta ja tarpeesta ei ikinä yrityksen tarpeesta näitä työkokeiluja ylipäätään mielestäni pitäisi käyttää hyvin rajoitetuissa tapauksissa koska on kyseenalaista että ihmiset tekevät työtä ilman palkkaa eikä se saa vääristää työmarkkinoita eikä se saa polkea ihmisten oikeuksia eli näissä pitää olla kyllä erittäin erittäin tarkkana ettei tässä lähdetä negatiiviseen kehitykseen

hyvin että ministeriltä loppui aika eikä hän ehtinyt vastata oikeastaan

mutta ehkä niihin vastauksia tulee itse asiassa se oleellinen kysymys on että kun sanoitte että valvotaan laatua niin se on äärimmäisen tärkeää mutta sitten jos taas mennään siihen että tulos on se joka ratkaisee niin silloin valvotaan ikään kuin sitä tulosta jos me katsomme tuloksista näitä kansainvälisiä esimerkkejä niin niin monessa maassa esimerkiksi isossa britanniassa aluksi haluttiin vain työllistämistulosta ja valvottiin sitä sitten yhtäkkiä huomattiin ettei tämä toimikaan vaan koska olemme tekemisissä vaikeasti työllistyvien ihmisten kanssa niin siellä tulee myös monenlaisia välituloksia ja ihmisistä osan kohdalla ei ikinä päästä sinne avoimille työmarkkinoille jos me emme tiedä mikä on se palveluprosessi mitä nämä yritykset tuottavat tai palvelutuottajat tuottavat vaan se on hyvin väljästi olen ymmärtänyt että tarkoitus on että se on hyvin väljästi säädelty jotta niitä innovaatioita syntyisi niin miten sitten valvotaan sitä väliä niitä työllistymistuloksia voidaan valvoa mutta jos ei ole olemassa muita tuloksia ja niille kriteereitä niin esimerkiksi näitä elämänhallintaan hyvinvointiin tai ylipäätään lähemmäksi työmarkkinoita siirtymisen kysymyksiä on tämän järjestelmän kautta oikeastaan aika mahdotonta valvoa meillä ei ole siihen kehitetty edes kunnollisia kriteereitä sitten kun tässä niin kovasti vannotaan sen nimiin että yksityiset yritykset synnyttävät innovaatioita

yksityiset yritykset olisivat synnyttäneet suuria innovaatioita ne innovaatiot ovat olleet lähinnä sitä että nopeammin enemmän henkilökohtaista palvelua ehjä palveluprosessi kaikkea sitä mitä me tekisimme nytkin jo julkisella puolella jos siellä olisi riittävästi henkilöresursseja suhteessa asiakaskuntaan minä en oikein ymmärrä että kun tässä samalla haetaan säästöä ja kustannustehokkuutta niin mistä syntyy se vaikuttavuus siellä yksityisissä yrityksissä jos ne joutuvat samalla rahalla tekemään kuin julkinen puoli ja sen lisäksi vielä ajatellaan että siellä sille yrittäjällekin jäisi joku siivu tästä kokonaisuudesta kun kuitenkin on kyse niistä henkilöresursseista eikä niitä innovaatioita ole maailmallakaan syntynyt tämä rakentuu hyvin pitkälle sen varaan että nämä yksityiset yritykset jostakin keksivät pyörän ihan uudelleen me tiedämme että meillä ei tällä hetkellä edes ole sellaisia yksityisiä yrityksiä jotka noita palveluita tarjoavat sen lisäksi me tiedämme sen että monet näistä yksityisistä yrityksistä ovat sanoneet että he eivät oikein osaa työskennellä näiden kaikkein vaikeimmin

arvoisa puhemies nyt lupaan keskittyä pääsääntöisesti edustaja filatovin kysymyksiin ja myös edustaja sarkkisen kysymyksiin tietojärjestelmistä sen verran että on ajateltu että käyttöoikeus tähän järjestelmään voitaisiin antaa sellaiselle taholle joka vastaa siitä palveluprosessista eli kunta ei vastaa palveluprosessista nyt tehtävät muutokset muodostavat ikään kuin tämmöisen varajärjestelmän siltä varalta että maakunta ja kasvupalvelu uudistuksen voimaan tullessa nämä uudet järjestelmät eivät vielä ole valmiita sitten palvelutarvearvioinnista tärkeää nyt on erottaa se julkisen vallan tämmöinen portinvartijan rooli ja yksittäisen asiakkaan palvelutarpeen arviointi ely keskus tai maakunta tulevaisuudessa päättää siitä mitä palveluja ja millaisia kokonaisuuksia näiltä palveluntuottajilta hankitaan ja millaisille asiakasryhmille sekä vastaa asiakasohjauksesta palveluntuottajalle

tulospalkkion saadakseen tee nyt sitten tämmöistä nollatuntisopimusta ja edustaja sarkkinen nosti tämän palkattoman työn no asento asento meillä ministeriössä ja hallituksessa on semmoinen että tällainen tilanne on tietenkin ehdottomasti estettävä tässä tarkoitus sen takia näissä hankintasopimuksissa määritellään palveluntuottajan palkkion määräytyminen perusteiden määrittelyssä on oltava tietenkin huolellinen riskit on tunnistettava ja niihin on asianmukaisesti vastattava sopimuksissa keinottelun estämiseen on siis olemassa nämä välineet meillä on täällä työ ja ja elinkeinohallinnossa olemassa hankintaosaamista ja sitä on tietenkin hyödynnettävä näiden muutosten toimeenpanossa täysimääräisesti lisäksi näitten muutosten mahdollistamien hankintojen toteuttaminen vaatii hankintoja tekevien viranomaisten hankintaosaamisen kehittämistä ja

tärkeä osa siitä riskienhallinnasta ja tähän tietenkin pitää kiinnittää huomiota valmisteilla olevan julkisia rekrytointipalveluita ja osaamisen kehittämispalveluita koskevan esityksen mukaan työttömän määritelmää muutettaisiin siten että rekrylain mukaisena työttömänä pidettäisiin kaikkia työnhakijoiksi rekisteröityneitä joille ei tosiasiallisesti tosiasiallisesti ole tarjolla työtä kokoaikaisesti työ tai virkasuhteessa taikka sitten yrittäjänä vähintään kahden viikon ajaksi ja jotka eivät opiskele päätoimisesti olisi hyvin outo tilanne jos palveluntuottajalle maksettaisiin tulospalkkio nollatuntisopimuksen perusteella jos työtä ei kuitenkaan tosiasiallisesti tosiasiallisesti olisi tarjolla ja henkilön status olisi edelleen työtön niin tulevan palvelulain kuin työttömyysturvalainkin näkökulmasta

arvoisa rouva puhemies kuten täällä on todettu on erikoista että hallitus ajaa tämmöisenä kiireellisenä niin sanottuna kokeilulakina tätä työvoimapalveluiden yksityistämistä samaan aikaan kun on toinen lainsäädäntö sisällä ja kuitenkaan tämä laki ei ole tilapäinen vaan pysyvä mutta se mikä minua erityisesti nyt kiinnostaa on minkä minkä verran on katsottu näitä kansainvälisiä esimerkkejä ja kun tätä työvoimapalveluiden yksityistämistä on tehty useissa maissa suomenkin kaltaisissa maissa ja tulokset eivät ole olleet käsittääkseni kovinkaan positiivisia niin minkälaista vertailua on tehty minkälaisia tuloksia on kiinnostaa erityisesti jos ajatellaan työvoimapalveluita ruotsi meidän naapurimaamme se toimii usein esimerkkinä ja siellä tätä on tehty ruotsin yleisradio on on tätä selvittänyt ja ruotsin yleisradio toteaa työvoimapalveluiden yksityistämisestä että bristande bemanning låsta lokaler

sama suomeksi riittämätön henkilöstö suljettuja toimistoja epäilyksiä lahjuksista sata suljettua yritystä virheiden huijaamisen ja surkeiden tulosten vuoksi tämä on siis se mikä on ollut ruotsissa tulos ja nyt kysymykseni kuuluu ministeri lindström minkälaisia kokemuksia esimerkiksi te olette kaivanut täällä edustaja filatovin esiin nostamasta isosta britanniasta entä minkälaisia ruotsista joka on hyvin samankaltainen yhteiskunta ja kun tämä on siellä tulos kun usein sanotaan että meidän kannattaa ottaa ruotsista mallia niin meidän kannattaa ottaa sieltä mallia myös silloin kun tapahtuu epäonnistumisia ettei kopioida niitä niitä tänne vaan toimitaan toisin tämä on vähän sama kuin sote kysymyksessä jossa moneen kertaan on sanottu että katsokaa mitä ruotsissa tapahtui kun siellä yksityistettiin terveyspalveluja siellä oli suljettuja terveysasemia suljettuja synnytyssairaaloita heikentyneitä palveluita eli mitkä ovat nämä kansainväliset esimerkit joiden pohjalta te uskallatte viedä tätä eteenpäin

arvoisa puhemies jatkan vähän samalla tapaa edustaja arhinmäki otti esille tässä ruotsin iso britannia on mainittu ja myöskin australiasta on jo meillä tietoa kuinka siellä kävi meni todella pitkälle yksityistäminen me voimme nyt välttää ne virheet mitä australia teki ja joita se on korjannut he huomasivat siellä että tämä yksityistämisjärjestely johti kermankuorintaan myöskin ruotsissa ja iso britanniassa aivan sama tämä elikkä se että yritykset palvelevat vain niitä työttömiä jotka helposti löytävät kokoaikaisen työn tai niin kuin ministeri tuossa luetteli mistä niille maksettaisiin on ihan luonnollista koska yrityksen perustehtävä on tuottaa voittoa omistajilleen ei ei ministeri mitenkään pysty tekemään yritysten perustehtäväksi hyvinvoinnin tuottamista tai työllisyyden tuottamista kun yritysten perustehtävä on tuottaa rahallista voittoa omistajilleen ne keksivät keinot kuinka ne sitä perustehtäväänsä ja parhaiten saavat voittoa ja ja jos yrityksille maksetaan siitä että ihmiset saavat kokoaikaista työtä mikä on sinänsä hieno tavoite totta kai me kaikki haluamme että ihmiset saavat kokoaikaista työtä yritykset eivät tällöin palvele niitä erittäin vaikeasti työllistyviä pitkäaikaistyöttömiä vähän koulutettuja ja osatyökykyisiä ja ja ihan vaan tuli sellainenkin kysymys tässä mieleen että voisiko ministeri vastata

onko sitten tulossa tällainen pisteytysjärjestelmä mistä on soten osalta puhuttu että ihmisiä pisteytetään ja ja sen mukaisesti sitten yrityksille maksetaan rahaa ihmisten palvelemisesta jotta tätä kermankuorintaa vältetään onko kenties tulossa myös näihin työvoimapalveluihin työttömien pisteyttäminen jolla sitten yritätte välttää tätä kermankuorintaa ainakaan itseäni ei vakuuttanut tuo teidän äskeinen puheenvuoronne siitä että ministeriön virkamiesten

puhemies ymmärrän hyvin että meidän kaikkien on vaikea hahmottaa tätä kokonaisuutta miten sote ja tämä kasvupalvelulaki sitten loppujen lopuksi toimivat yhteen mutta mietin sitä että kun tässä kokonaisuudessa meillä on on ollut nyt työvoiman palvelukeskukset joissa on ollut sosiaali ja terveystoimi kuntoutus ja työhallinnon palvelut yhdessä ja ennen kuin siitä tehtiin varsinainen laki niin sen vahvin tulos tuli siitä että siellä moniammatillisesti ihan oikeasti parityöskentelyssä käytiin läpi asiakkaita ja etsittiin niitä palvelumuotoja ja nyt kun ollaan siirrytty typ lakiin niin nyt tästä on tullut enemmän rutiinia koska siellä on enemmän asiakkaita enää ei tehdäkään niin huolella niitä selvityksiä kuin aiemmin tämän meidän helsingin yliopiston tutkimukset aivan selvästi jos meidän pitäisi ikään kuin tätä vaikeimmin työllistettävää joukkoa palvella ja ajatellaan että että työttömän terveystarkastus on suoran valinnan piirissä ja kuntoutus on setelin takana ja aikuissosiaalityö tapahtuu sote liikelaitoksessa ja sitten nämä työvoimapalvelupuolet tulevat jostakin yrityksestä markkinoilta josta me emme edes aina tiedä mikä se se palvelukonsepti siellä kokonaisuudessa on ja te sanotte että että maakunta valvoo sitä että laatu toteutuu mutta kuitenkin olen ymmärtänyt sieltä kasvupalvelupuolelta että enemmänkin mennään tämmöisellä vähän black box ajattelulla että ikään kuin annetaan vapaat kädet sille toimijalle tuottaa tulosta niin miten silloin tuota laatua valvotaan jotta juuri sen kyseisen yrityksen konseptilla voidaan tuottaa tulosta asiakasohjautuminen on erittäin tärkeää se että sinne tulee oikeanlaisia asiakkaita joille ne palvelut joita se yritys tarjoaa ovat oikeanlaisia kysyn uudelleen sitä että jos julkinen valta tekee viisasta ja osaavaa asiakasohjaamista niin miten se voi tehdä sen ennen kuin palvelutarvearviointi on tehty koska se kai kertoo mitä palveluita tuo asiakas tarvitsee ja nyt kuitenkin tässä lähdetään siitä että ensin asiakasohjaus on julkisella vallalla mutta sitten se palvelutarvearviointi voidaankin tehdä siellä yrityksessä mitä tehdään jos sen yrityksen konsepti ei ollenkaan täytä niitä palvelutarpeita mitä asiakkaalla on saako siinä vaiheessa palauttaa asiakkaan julkisen vallan kontolle kun julkisella vallalla on kuitenkin velvollisuus huolehtia siitä että asiakas saa sen palvelun tarvitsee tuo kuulosti ihan viisaalta että työttömän määritelmä sinänsä muuttuu koska se osittain poistaa näitä nollatuntisopimuksiin liittyviä liittyviä asioita mutta sielläkin oleellista on sitten se miten ne tunnit jaksottuvat ja miten sitä kokonaisuutta katsotaan toivon silti että etsittäisiin muitakin tuloksia kuin pelkästään työllistymistulosta vaikka ehdottomasti kannatan sitä että työllistymistulos on yksi näistä koska me tiedämme että asiakaskunnassa on niitä ihmisiä jotka eivät koskaan avoimille työmarkkinoille työllisty esimerkiksi sitä onko vaikkapa työkokeilussa oleva nuori lähtenyt opiskelemaan tai suorittaako hän samanaikaisesti ammatillisia opintoja nyt se muuten by the way on mahdotonta

kieltämättä menossa hieman kohti tuntematonta en en nyt sano sitä että tässä välttämättä katastrofia tapahtuisi koska kyllähän myös yksityiset palveluntuottajat voivat voivat tässä onnistua mutta varmaa näyttöä siitä ei kuitenkaan ole olemassa silti silti on olemassa hyvää hyvää näyttöä

joissa kunnat tai kuntien yhteenliittymät ovat tarjonneet työttömille henkilökohtaista palvelua nyt jo vajaan vuoden ajan näytöt ovat olleet erittäin hyviä erittäin moni työtön on työllistynyt he ovat saaneet henkilökohtaista palvelua omassa kotikunnassaan ja heidät on ihan ihmisinä ihmisinä siellä kohdattu moni on tullut sanomaan ja lähettänyt lähettänyt palautetta että näitä näitä kokeiluja tulisi ehdottomasti jatkaa ja myös myös kunnat ovat olleet mielestäni hyvin hyvin tyytyväisiä näihin kokeiluihin myös itselleni on herännyt kysymys miksi

ministeri lindström ei halua mennään tähän uuteen uuteen suuntaan voisiko ministeri vielä vielä kertoa meille mikä mikä peruste hänellä on siihen että nämä kuntakokeilut ovat tämän vuoden loppuun mennessä jo päättymässä varsinkin kun alun perin ne oli tarkoitus ottaa käyttöön siihen asti kun maakuntauudistus tulee mutta kuten tiedämme maakuntauudistus viivästyy ainakin vuodella ellei pidemmänkin ajanjakson verran tiedustelisinkin ministeriltä vielä hänen kantaansa voisiko hän harkita että nämä kuntakokeilut jatkuisivat ainakin vuoden verran

arvoisa puhemies jälleen pinnistellään vastata niihin kysymyksiin mihin tässä ehtii ensinnäkin vielä täydennyksenä näihin tietojärjestelmäkysymyksiin tässä typ toimintamallissa kyse ei ole pelkästään te hallinnon järjestelmistä tai tiedoista vaan myös kuntien sote tiedoista ja ja järjestelmistä sen takia typ toimintaa varten on olemassa oma tietojärjestelmänsä tämä on hyvä tässä tuoda esille näitä tulospalkkiomalleja on totta kai syytä kehittää ja miettiä millaisista tuloksista maksetaan esimerkiksi maksetaanko erilaisista välituloksista ja ja jos maksetaan niin mistä tätä valmistelua on nyt tärkeä tehdä hyvissä ajoin idea siis tosiaan on se että te toimisto selvittäisi työttömyysturva asiat palveluntuottajalta tiedot siitä mitä työttömyysturvaoikeuteen vaikuttavaa on tapahtunut tässä kuullaan työnhakijaa ja vasta sitten päätetään mahdollisista seuraamuksista ely keskuksilla olisi vastuu palvelujen ja toimien yhdenvertaisesta saatavuudesta niiden tarpeen määrän ja laadun määrittelemisestä toteuttamistavasta ja tuottamisen valvonnasta ely keskukset asettavat myös tarjouspyynnöissä palveluntuottamiselle laadulliset kriteerit muun muassa palveluntuottajien henkilöstöltä edellytettävästä osaamisesta ja näihin palveluntuottajiin sovelletaan muitakin lakeja eli eli ylipäätään hallinnon yleislakeja ja hallintolakia kielilakia julkisuuslakeja ynnä silloin kun hoitaa tällaisia julkisia hallintotehtäviä edustaja arhinmäki vielä kerran miksi tämä laki annetaan nyt kasvupalvelulainsäädännön etenemisen myötä on ollut mahdollista arvioida siirtymävaiheen järjestelyn tarvetta ja on käynyt selväksi että hallinnon ja erilaisten tuottajien kyvykkyyksiä uusien mal lien toimeenpanoon tulee ryhtyä mahdollisuuksien mukaan tukemaan jo ennen maakunta ja kasvupalvelu uudistuksen voimaantuloa jos esitys annettaisiin vasta kun kasvupalvelu uudistus on hyväksytty eduskunnassa se tulisi voimaan liian myöhään eli esityksen mahdollistamilla hankinnoilla on jo nyt kiire jotta niistä ehdittäisiin kerätä mahdollisimman paljon oppia tuleviin kasvupalveluihin kansainvälistä vertailua on katsottu ja niitä on kuvattu tässä esityksessä muiden maiden onnistumisista kuten tässäkin tuli esille myös epäonnistumisista on tärkeä oppia ja kasvupalveluesityksen mukaan suomessa ohjakset säilyvät ely keskuksilla ja maakunnilla jotka päättävät missä laajuudessa näitä palveluita hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta tätä kermankuorintaa voidaan ehkäistä monin tavoin esimerkiksi siten että helposti työllistyvien osalta ei makseta palkkiota ja että maksetaan pieniä palkkioita näitä malleja sitten mietitään etukäteen edustaja savio nykyiset työvoima ja yrityspalvelujen alueelliset kokeilut eivät voi sellaisenaan jatkua uusina pilottihankkeina koska ne eivät ole maakuntamallin kanssa yhteensopivia

halua pitkittää keskustelua mutta sen verran sanon kun ministeri sanoi tähän kiireeseen että me teemme varmasti työelämävaliokunnassa kaiken sen mitä voimme että laki valmistuu nopeasti mutta pullonkaula on kyllä perustuslakivaliokunta jota ei voi koska sillä on koko tämän sote uudistuksen kaikki kokonaisuudet katsottavana ja pahoin pelkään että tämä valmistuu samaan aikaan kuin se kasvupalvelulaki koska tosiasia on se että tässäkin tullaan niihin rajapintoihin joissa viranomaistoimintoja laitetaan yksityisten palveluntuottajien kontolle millä ehdoin ne voidaan tehdä miten tarkkarajaisia ne ovat ja vaikkapa se asia että tähän asti ainakin on ollut niin että työttömyyttä ei saa kertoa ulospäin ellei asiakas siihen lupaa anna mitä sitten tehdään niiden asiakkaiden kanssa jotka toteavat että minun työttömyyttäni ei muuten kerrota kenellekään ne jäävät maakunnan kontolle jonka kuitenkin pitäisi tuottaa palveluita vain markkinahäiriötilanteessa tai kunnan jolla on tuottamiskielto sinänsä tässä järjestelmässä

arvoisa rouva puhemies kiitän paavo arhinmäkeä kiinnostuksesta puhettani kohtaan saattaa olla että kolme minuuttia ei riitä

arvoisa rouva puhemies käsittelemme hallituksen esitystä digitaalisista palveluista ja niiden tarjoamisesta

ja saavutettavuudesta tässä taustalla on on eu parlamentin ja neuvoston direktiivi se on sieltä lähtenyt liikkeelle tämä esitys on tausta huomioon ottaen aivan aivan käypää tavaraa ja ja en halua millään tavalla sitä moittia puheeni painotus menee pikkasen sivuun tästä hallituksen esityksestä mutta ehkä perustelluista syistä ja ja katson että se ikään kuin tukee tätä tätä eun näkemystä ja ja tuota hallituksen esitystä ja uskon että varmaan paavo arhinmäkikin on kanssani hyvin pitkälle samoilla linjoilla koska tässä puhutaan syrjäytymisestä ja kaikkien suomalaisten pitämisestä mukana tässä yhteiskunnassa

laeilla pyritään siis edistämään digitaalisten palvelujen laadukasta ja tietoturvallista tarjoamista julkisella sektorilla sekä parantamaan yhteiskunnan erityisryhmien edellytyksiä selvitä omatoimisesti kysymys on tarjonnasta ja sitten toisaalta puhutaan tässä esityksessä saavutettavuudesta se mihin kiinnitän huomiota on tämä vastaanottajapuoli eli vastaanottaminen johon liittyvät vastaanottajan taidot digitaalisiin asioihin liittyen tarvittavat laitteet niiden hankkiminen ja sitten tietysti asenteet

haluan kiinnittää erityistä huomiota siihen että kun suomi digitalisoituu ja maailma digitalisoituu kovaa vauhtia kaikki suomalaiset kansalaiset eivät ole pysyneet tässä vauhdissa mukana ja ja sitä kautta mahdollisuudet vaikuttaa asioihin asuinpaikasta riippumatta eivät välttämättä toteudu sillä tavalla kuin olisi toivottavaa se että ei ole digitaalista lukutaitoa altistaa nykypäivänä vääjäämättä syrjäytymiselle syrjäytymiselle jos palvelu on saatavissa vain sähköisesti käytännössä monelle sitä että palvelua ei ole saatavissa enää ollenkaan ja siinä tapauksessa yhdenvertaisuus ei enää toteudu tässä hallituksen esityksen viidennessä pykälässä

on tästä sähköisestä tarjoamisesta ja ja oikeastaan lähden tästä viidennen pykälän täällä viidennen pykälän otsikkona on digitaalisten palvelujen tarjoaminen ja perusteluissa lukee seuraavasti myös muiden vaihtoehtoisten kanavien ja asiointitapojen saatavilla olosta on huolehdittava tarkoituksenmukaisella tavalla laillisuusvalvonnassa on pidetty ongelmallisena menettelyä jossa viranomainen on päätöksellään tarjonnut vain sähköisen asioinnin mahdollisuutta eli on oltava tämän digitaalisen sähköisen palvelun rinnalla edelleen myös jatkossa muita tapoja hoitaa asioitaan se mihin toivon valiokunnan kiinnittävän huomiota tässä viidennessä pykälässä on se että perusteluissa tämä vaihtoehtoinen tapa on huomioitu mutta itse pykälässä siitä ei puhuta enää mitään puhutaan vain että on oltava tarjolla digitaalisia palveluita ja niiden on oltava hyvä

eli eli puolustan tässä niitä kansalaisia joilla ei ole digitaitoja esimerkiksi yli kuusikymmentäviisi vuotiaista kuusikymmentäviisi vuotiaista viisisataatuhatta henkilöä ei ole koskaan käyttänyt digitaalista palvelua ilman älypuhelinta on myös noin viisisataatuhatta suomalaista yli kuudenkymmenenviiden vuoden ikäryhmästä ja nyt jos ajatellaan että että puhumme digitaalisten palveluiden tarjonnasta ja saatavuudesta niin se ei vain toteudu jos niitä laitteita ei ole tai ei ole taitoa niiden käyttämiseen no mikä avuksi

avuksi kannattaa ottaa koulutus ja ketkä sitä koulutusta voivat tarjota

nähdäkseni vastuuta ja rahoitusta pitää antaa kirjastoille kansalaisopistoille sekä muulle vapaalle sivistystyölle sivistystyölle jotka jo tälläkin hetkellä tekevät sitä työtä mutta kun nämä viisisataatuhatta on niin se työ ei ole valmista riippumatta siitä mikä hallitus seuraavalla vaalikaudella jatkaa toivon että hallitusohjelmaan tulee vahva kirjaus kirjaus siitä että digitaitoja viedään kirjastoissa kansalais opistoissa ja vapaassa sivistystyössä eteenpäin

kysymys pelkästään esimerkiksi pankkipalveluista tai kela palveluista tämä on kysymys myös sivistyksellisistä palveluista verkkoympäristössä on runsaasti erilaista kulttuuritarjontaa lehdet ja kirjat ovat digitaalisesti saatavilla tv ohjelmia löytyy verkkomaailmasta niitä on siellä arkistoituina ja musiikkia ja elokuvia erilaisia arkistopalveluita on on lähes äärettömästi kaikesta tästä henkilöt jotka eivät ole digilaitteitten kanssa sinut jäävät valitettavasti paitsi

eli viestini on se että pidetään kaikista huolta pyritään antamaan sellaista koulutusta että myös ikäihmiset pääsevät palveluihin käsiksi tämä koulutus on helposti toteutettavissa pienillä kustannuksilla kohderyhmä huomioiden maltillisella tavalla se opetus etenee ja huomioidaan

päivän sana ja saavutettavuusdirektiivi on asia josta on ainakin joissakin valiokunnissa käsitelty jo aikaisemmissa vaiheissa sitä mitenkä oikeasti esimerkiksi ykn vammaisten oikeudet tulevat toteutumaan näissä digitaalisissa palveluissa nythän tuntuu esimerkiksi sote palveluissa pääministerikin täällä uskovan vahvasti siihen että ihmiset tulevaisuudessa käyttävät sote palveluita myöskin digitaalisina siinä kyllä haasteena on se että tällä hetkellä neljäsataatuhatta ihmistä jotka eivät niitä käytä joilla ei ole konetta jotka eivät osaa niitä digitaalisia palveluita käyttää ja

tähän lakiin lakiin sisältyy tällä hetkellä siis ajatus että kaikki julkiset palvelut kuntien valtion yliopistojen ammattikorkeakoulujen ammatillisten koulujen kelan ynnä muitten osalta siirrettäisiin tähän mutta myöskin yhtiöiden osalta niin että muun muassa posti julkinen liikenne vr ynnä muut pankit ja kaikki ne joissa tarvitaan vahvaa sen järjestelmän piiriin niin että kaikkia niitä verkkosivuja pitäisi olla muun muassa näkövammaisilla mahdollisuus käyttää onneksi tähän on tehty muutaman vuoden siirtymäaika että että kaikkea ei tarvitse olla ensi vuoden alusta vaan viimeisten mobiilipalveluiden tulee olla siirrettyinä vuoden kaksikymmentäyksi aikana saavutettavuuden pariin kaikille mutta haastetta tulee ja yhä edelleen siis haluaisin painottaa sitä että joka tapauksessa vaihtoehtoisia muotoja palveluiden saamiselle tulee olla tämänkin jälkeen

arvoisa rouva puhemies asumisen liian korkea hinta on kaikkien kasvukeskusten ongelma erityisen paha tilanne on täällä helsingissä huutava pula meillä on nimenomaan kohtuuhintaisista vuokra asunnoista täällä asumisen hinta on jo työllisyyden este koska pienipalkkaisilla aloilla monilla ei ole yksinkertaisesti varaa asua täällä asumisen liian korkeat kustannukset luovat myös monia muita ongelmia asumisen hinta on kaupunkiköyhyyden suurin syy ja se ajaa ihmiset jopa toimeentulotuen varaan kun asumiskustannuksista ei muuten selvitä aivan liian moni on pysyvästi toimeentulotuen varassa ja valtavat asumistukimenot me tunnemme kaikki ainoa kestävä tapa saada asumistukimenoja alas on luoda riittävästi kohtuuhintaista asuntotuotantoa siinä valtion tarjoama korkotuki on keskeinen työkalu se on myös paljon edullisempi tie kuin asumistuki koska asumistukimenot ovat noin kahden miljardin luokkaa ja päälle vielä kolmesataa miljoonaa toimeentulotuen kautta asumisen kustannuksiin kun taas korkotuen kustannukset valtiolle ovat tällä hetkellä kymmenen miljoonaa vaikka laskettaisiin neljän prosentin korkotason mukaan olisivat valtion korkotukimenot noin sata miljoonaa julkisuudessa on vaatimuksia siitä että tuotantotuesta tulisi kokonaan luopua näillä luvuilla se ei ainakaan ole perusteltavissa päinvastoin kannattaisi lisätä tuotantotukea jolloin asumistuen tarve pienenisi asumistuella ei myöskään voi vaikuttaa kysynnän ja tarjonnan epäsuhtaan joka on merkittävä osa tätä ongelmaa asuntopolitiikkaan vaikuttavat lukuisat tekijät eikä asumisen liian korkeisiin kustannuksiin ole yhtä ratkaisua vaan se koostuu monista toimenpiteistä joista monet ovat myös kuntien ratkaisuja valtion puolelta mal sopimukset ovat tärkeä väline jolla valtio on pystynyt sitouttamaan kuntia kunnianhimoisempiin tuotantotavoitteisiin esimerkiksi tukemalla joukkoliikennehankkeita tämä on myös tapa ohjata kestävän kaupunkirakenteen syntymiseen

se on yksi keskeinen elementti tilanteen parantamiseksi koska kohtuuhintaisia asuntoja on pystyttävä tuottamaan entistä enemmän ja juuri siksi eduskunta hyväksyessään lyhyen kymmenen vuotisen korkotukimallin hyväksyi myös lausuman jossa edellytettiin että pitkä korkotukimalli uudistetaan kokonaisuudessaan jotta siitä saadaan houkutteleva tässä eduskunnan tahto oli että tämän uudistuksen myötä saataisiin enemmän kohtuuhintaisia vuokra asuntoja tuotantoon tähän eduskunnan tahtoon tämä hallituksen esitys ei vastaa edelleen tämän esityksen jälkeen lyhyt korkotuki on pitkää korkotukea huomattavasti houkuttelevampi ja kun lyhyt korkotuki ei ole vastannut hallituksen sille asettamiin tavoitteisiin on vaikea ymmärtää sitä logiikkaa millä tämä muutos nyt sitten vauhdittaisi pitkän korkotuen tuotantoa hyvää tässä ehdotuksessa on lyhennysten etupainotteisuus korkotuen pidentäminen mahdollisuus valita kiinteän ja annuiteettilyhennyksen välillä mahdollisuus ylimääräisiin lyhennyksiin enimmäisrahoituksen osuuden nosto yhdeksäänkymmeneenviiteen prosenttiin sekä ennakkoratkaisun saaminen kuluista nämä ovat positiivisia muutoksia mutta ne eivät ole riittäviä lisäämään kohtuuhintaista tuotantoa tästä olivat valiokunnan kuulemat asiantuntijat hyvin yksimielisiä riippumatta siitä oliko kyseessä kunnan yhtiö vai vapaarahoitteisilla markkinoilla toimiva yhtiö houkuttelevuutta vähentää se että korkotuki ei edelleenkään ulotu koko laina ajalle ja rajoitusajalle korkotukena maksettavan tuen määrän tulisi myös olla vakio koko laina ajan ehdotettu omavastuukorko kaksi ei myöskään ole kannustava tämänhetkisessä korkotasossa tulisi ottaa käyttöön malli jossa tuen korkotaso muuttuu automaattisesti korkotason muuttuessa markkinoilla suurta huolta tässä esityksessä herättää korjauksiin varautumisen kielto nykyinen tapa varautua perusparannuksiin vuokrien kautta poistuu ajatus hallituksella on että yhtiöiden rahoitusaseman muutos mahdollistaa varautumisen muuta kautta mutta juuri siksi omarahoitusosuuden koron nostaminen kuuteen prosenttiin ei ole riittävä esitetty malli myös tarkoittaa että yhtiö voi olla tilanteessa jossa perusparannus rahoitetaan kokonaan velalla tämä on uhka vakaalle ja ennakoitavalle vuokrien kehitykselle arvoisa puhemies jatkossa saman yhtiön eri kohteissa olisi käytössä eri säännöt perusparannuksiin ja korkotuen kestoon liittyen tämä hankaloittaa kiinteistönpitoa ja taloudenpitoa eikä se ole läpinäkyvää se mistä kaikki alan toimijat joita valiokunta kuuli olivat samaa mieltä oli se että iso ongelma on toimintakentän epävakaus neljänkymmenen vuoden sitoumuksella ei voi olla tilanteessa jossa sääntely muuttuu vuosittain hyvä esimerkki huonosta hallituksen esitys asettaa tulorajat ara vuokra asuntoihin joista sittemmin luovuttiin aivan samoin perusteluin kuin millä me yritimme niitä vastustaa mutta hallituksen piti saada ne konsultilta ennen kuin ymmärrettiin että siihen tuhlattiin pelkästään aikaa ja rahaa

tässä pitkä korkotuki on aivan keskeinen työkalu ja sen takia on erittäin tärkeätä että se olisi kilpailukykyinen ja houkutteleva verrattuna lyhyeen korkotukeen koska lyhyt korkotuki vapautuu sääntelystä kymmenessä vuodessa jolloin se vie kunnalta erittäin tärkeän työkalun varmistaa että meidän asuin alueemme kehittyvät monipuolisemmiksi

rouva puhemies edellä sanotun perusteella teenkin seuraavan esityksen eli ehdotan neljää lausumaa jotka sisältyvät valiokunnassa jätettyyn vastalauseeseen ensimmäinen lausuma eduskunta edellyttää että valtioneuvoston asetuksella pitkäkestoisen korkotukimallin ehdot säädetään lyhytkestoista houkuttelevammiksi omarahoitusosuuden korko nostetaan kahdeksaan prosenttiin ja omavastuukorko asetetaan seuraamaan yleisen korkotason muutoksia lausuma kaksi eduskunta edellyttää että korkotukiaika ulotetaan koko laina ja rajoitusajan mittaiseksi ja että korkotukena maksettavan tuen määrä on vakio koko laina ajan lausuma kolme eduskunta edellyttää että hallitus hallitus seuraa lakimuutoksen vaikutuksia peruskorjausten toteutumisen ja asukkaiden yhdenvertaisen kohtelun osalta sekä neljäs lausuma eduskunta edellyttää että hallitus tekee viipymättä kokonaistarkastelun pitkän ja lyhyen korkotukimallin toimivuudesta

puhemies kannatan edustaja modigin ehdottamia neljää lausumaa jotka sisältyvät valiokunnan mietinnön vastalauseeseen lisäksi totean sen että on mielestäni lainsäädännön kannalta hieman ongelma että lakiesityksen varsinainen niin sanottu pihvi sisältyy asetukseen asetusluonnokseen jota ei ole vielä annettu ja tähän asetusluonnokseen nämä lausumaehdotukset ottavat kantaa toiseksi toteaisin sen että ympäristövaliokunnassa on tullut hyvin selvästi esille se että nykyisin kohtuullisen asumisen niin sanottu tarjontatuki eli valtion tuet kohtuuhintaisia vuokra asuntoja rakentaville

pysynyt paikallaan hyvin pitkät ajat sen sijaan niin sanottu kysyntätuki eli asumistuen muodossa maksettava tuki josta on vaikea arvioida kuinka suuri osa siitä tosiasiassa valuu yksityisille vuokranantajille on kasvanut voimakkaasti ja on nyt suuruusluokkaa kaksi miljardia euroa vuodessa

nykyisin asumistuki on moninkertainen erittäin runsaasti moninkertainen verrattuna tarjontatukeen jolla tuetaan sitä että rakennettaisiin edullisia vuokra asuntoja tämä ei vaikuta kovin tasapainoiselta kehitykseltä ja tämän kehityksen tasapainottamiseenhan nämä ponsiehdotukset

arvoisa rouva puhemies meillä on kohtuuttoman vähän kohtuuhintaisia asuntoja olivat ne sitten omistusasuntoja tai vuokra asuntoja suurissa kaupungeissa kaupunkikeskuksissa jonne muuttaa entistä enemmän väkeä tulisimme erittäin paljon paremmin toimeen jos meillä ei suuri osa käteenjäävistä tuloista asumiseen tämä on isojen kaupunkien ongelma mutta erityisesti tämä on helsingin ja pääkaupunkiseudun ongelma missä jopa yli puolet käteenjäävistä tuloista menee asumiseen olivat ne sitten asuntolainan lyhennyksiä tai vuokraa tämä on kansantaloudellinen ongelma myös koska se on pois yleisestä kulutuksesta palveluista työllisyydestä tämä tulee kalliiksi ihmisille mutta tämä tulee kalliiksi myös yhteiskunnalle veronmaksajille sitä kautta että liian kalliita vuokria joudutaan tukemaan kahdellatuhannella miljoonalla eurolla vuosittain asumistuen kautta minä kannatan sitä että me maksamme vähemmän asumistukea ja meillä on enemmän kohtuuhintaisia asuntoja meillä ei ole riittävästi kohtuuhintaisia asuntoja niin kauan meidän pitää tukea sitä että ihmiset edes jollain tavalla tulevat toimeen arvoisa rouva puhemies mikä pahinta iso osa tästä asumistuesta jota me verovaroilla maksamme valuu sijoittajille isot yhtiöt jotka aikaisemmin ovat tarjonneet omakustannevuokrilla pitkien ara lainojen kautta vuokra asuntoja ovat nostaneet tänä päivänä kun tämä neljänkymmenen vuoden jakso on tullut päätökseen riippumatta asuntojen kunnosta voisi sanoa jopa törkeällä tavalla vuokria tätä tekee vvo nykyinen lumo siinä sentään voitot menevät kotimaisille toimijoille mutta satossa joka tekee tätä meidän verovaramme valuvat itse asiassa ulkomaalaisille pääomasijoittajille pääosin suurin yksittäinen omistaja on ruotsalainen pääomasijoittaja arvoisa rouva puhemies on siis ihmisen kannalta yksilön kannalta perheiden kannalta parempi että me panostamme siihen että meillä on kohtuuhintaisia vuokra asuntoja ja on yhteiskunnan kannalta järkevämpää että me panostamme siihen että rakennetaan lisää kohtuuhintaisia vuokra emmekä siihen että maksetaan koko ajan kasvavia asumistukimenoja arvoisa rouva puhemies tämä kymmenen vuoden lyhyt korkotuki on itse asiassa ojasta allikkoon ratkaisu ajateltiin että sillä nopeutetaan tuotantoa saadaan tähän tilanteeseen lisää asuntoja näin varmasti tapahtuikin mutta kymmenen vuoden päästä me olemme entistä huonommassa tilanteessa nimittäin kun nämä vapautuvat tästä omakustannevuokrasta ja vuokrat nousevat niin meillä meillä ne tontit jotka olisi pitänyt varata pitkiin kohtuuhintaisiin omakustannevuokrataloihin muuttuvatkin kovan rahan vuokrataloiksi joista voidaan pyytää kohtuuttoman korkeita vuokria sen vuoksi pitkistä korkotuista pitää tehdä paljon houkuttelevampia niiden pitää olla se lähtökohta että kun rakennetaan kohtuuhintaisia vuokrataloja ne pysyvät myös pitkään kohtuuhintaisina vuokrataloina arvoisa rouva puhemies siksi on hienoa että edustaja modig hyvin asuntopolitiikkaan perehtyneenä on tehnyt erittäin tärkeät ponnet ja toivon että ne saavat todella täällä kannatusta koska kysymys on valtavan isosta asiasta yksittäisille ihmisille mutta niin se on koko kansantaloudelle

arvoisa rouva puhemies edustaja hassin esiin tuoma ongelma siitä että tämän koko esityksen pihvi on lähestulkoon kokonaan asetuksissa on mielestäni aivan relevantti huoli en pidä tätä hyvänä tapana toimia mutta se on myös omiaan tekemään tästä toimintakentästä epävakaan koska asetuksiin ei eduskunta pysty vaikuttamaan ja sen kautta meillä ei ole myöskään mahdollisuutta valvoa tämän toimintakentän vakautta ja tämä on siis asia johon kaikki toimijat niin julkiset kuin yksityiset kiinnittivät huomiota ja nostivat sen yhtenä isona ongelmana esille

yksi malli lisää mahdollisuuksia tuottaa niitä markkinahintaa halvempia halvempia asuntoja markkinoille mikä sitten omalta osaltaan vaikuttaisi kysynnän ja tarjonnan lakien mukaan siihen millaiseksi se asuntojen hinta markkinoilla muodostuu

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies nyt on siis käsillä kanadan ja euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välinen talous ja kauppasopimus eli niin sanottu ceta sopimus ja ensiksi on näin protektionismin aikoina todettava että on syytä aina korottaa ääni kaupan vapauden puolesta se on tärkeä periaate ja sitä

vapaaseen kauppaan liittyvät aina myös pelisäännöt ja juuri näistä pelisäännöistä myös tässä ceta sopimuksessa nyt on kysymys niin kuin tiedetään kanada on monella alalla vahva toimija ja se on sitä myös kaivosteollisuudessa kanadalainen kaivosteollisuus on liikkeellä euroopassa ja on ollut liikkeellä myöskin suomessa ja näin varmaan on jatkossakin tähän ensimmäiseen asiaan eli kaivosteollisuuteen liittyy itse asiassa koko ulkoasiainvaliokunnan yhdessä tekemä lausuma joka on aika vahvaa tekstiä siinä nimittäin sanotaan eduskunta edellyttää että hallitus käynnistää välittömästi kaivoslain uudistamisen arvioinnin ja tuo tarvittavat muutosesitykset eduskunnan hyväksyttäväksi niin että muutokset voidaan saattaa voimaan tällä vaalikaudella eli nyt ceta sopimus ja sen hyväksyminen loikin hyvin pikaisen tarpeen tehdä muutoksia ja tämä tarvehan syntyy tietysti siitä huolesta voisiko suomen valtio joutua korvausvelvolliseksi jälkikäteen jos ceta sopimuksen voimassa ollessa kaivoslakia tiukennettaisiin tämä on hyvä kysymys ja liittyy juuri näihin investointisuoja asioihin joista tässä sopimuksessa on kysymys hallituksella tulee aikamoinen kiire kaivoslain arvioinnissa ja ja esityksen tekemisessä tänne tämähän on sinänsä hyvä asia että tällainen esitys on nyt tulossa tämä kaivosasia on mielestäni ensimmäinen asia ja se on nyt ratkaistu ihan hyvällä tavalla tässä valiokunnan mietinnössä jos tämä lausuma tulee myöskin eduskunnan kannanotoksi olin mukana

ulkoasiainvaliokunnan kokouksessa jätetyssä vastalauseessa ja oma huoleni liittyi nimenomaan riitojenratkaisumalliin joihin viime vuosina on paljon kiinnitetty huomiota nyt tämä malli jonka ceta sopimus toisi tarkoittaa että riitojenratkaisu tapahtuu muualla kuin kansallisissa tuomioistuimissa eli tätä sopimusta varten rakennetaan investointituomioistuin ja se antaa silloin eun ulkopuolisille yrityksille mahdollisuuden käyttää tällaista yksityisoikeudellista lainkäyttöelintä ohitse kansallisten tuomioistuinten tosiasiassa on niin että silloin eun ulkopuolella olevat yritykset saavat itselleen itse asiassa paremman suojan kuin eun sisäpuolella olevat yritykset tai kotimaiset yritykset tässä tapauksessa voisivat saada ja kun kysymys on usein miljoonaluokan kompensaatiovaatimuksista niin voidaan ajatella että pelkästään tällaisen vaatimuksen uhalla voitaisiin painostaa hallitusta ja poliittisia päätöksentekijöitä lainsäädäntökysymyksissä lisäksi belgia on pyytänyt syyskuussa kaksituhattaseitsemäntoista euroopan tuomioistuinta arvioimaan onko tämä ceta sopimuksessa esitetty investointituomioistuinjärjestelmä yhteensopiva eu lainsäädännön ja perussopimusten kanssa ja tähän ei ole vielä olemassa eun tuomioistuimen ratkaisua tai lausuntoa ulkoasiainvaliokuntakin toteaa tässä mietinnössä että kun tällainen lausunto tulee niin se voi vaikuttaa ceta sopimuksen investointiriitojen ratkaisua koskevaan malliin nämä ovat niitä syitä miksi itse näen että että tässä vaiheessa on aika vaikea hyväksyä sopimusta joka saattaisi eun tuomioistuimen lausunnolla vielä keskeiseltä osin muuttua ja sinänsä sopimusta joka antaa suuremman suojan eun ulkopuolisille yrityksille kuin eun sisällä toimiville tai kotimaisille yrityksille tästä syystä tätä sopimusta ei pitäisi hyväksyä ennen kuin nämä kaivoslain muutokset ovat voimassa ja ennen kuin eun tuomioistuimen lausunto on olemassa ja olisi sellainen riitojenratkaisumenetelmä ja investointisuojaa tarjoava menetelmä joka kohtelisi kaikkia yrityksiä tasapuolisesti

arvoisa puhemies

ttip vapaakauppasopimus sekä nyt käsiteltävä eun ja kanadan välinen ceta vapaakauppasopimus ovat olleet pitkään eduskunnan käsiteltävinä ulkomaankaupan esteiden purkaminen on suomen kaltaiselle vientimaalle lähtökohtaisesti hyvä ja kannatettava asia mikä voisi siis mennä pieleen ensimmäinen ja ehkä pienempi ongelmista on että suomi ei itse aktiivisesti neuvottele kauppasopimuksiaan vaan eu tekee sen kaikkien jäsenmaansa puolesta on siten selvää että pienemmän jäsenmaan intressit jäävät neuvotteluissa vähemmälle huomiolle esimerkiksi eun ja yhdysvaltojen vapaakauppasopimus ttipssä suomi ei saanut yrittämisestään huolimatta jäänmurtajia mukaan sopimuksen piiriin ainakaan silloin kun siitä vielä neuvoteltiin vaikka jäänmurtajat olisivat olleet juuri tarvittava toimiala jolla markkinoiden avautuminen yhdysvaltoihin olisi merkinnyt suomelle isoja kauppoja toinen ja suurempi ongelma on että sekä että ceta sopimuksiin sisältyy uuden kansainvälisen investointituomioistuimen perustaminen kyse on uudenlaisesta järjestelmästä jossa ulkomainen yritys voi haastaa suomen oikeuteen kansainvälisessä tuomioistuimessa suomalaisten tuomioistuimien käyttöä ei vaadita tämä on huomattava epäluottamuslause kotimaisille tuomioistuimillemme eduskunnan lakivaliokunta on käsitellyt suomen tuomiovallan luovuttamista pois suomesta useaan otteeseen ja valiokunta on joka kerta todennut sen olevan hyvin epäsuotuisaa tästä huolimatta lakivaliokunta antoi viime joulukuussa äänestyksen jälkeen eulle käytännössä avoimen valtakirjan aloittaa neuvottelut laajemmastakin investointituomioistuimien järjestelmästä nyt olemme tilanteessa jossa eu tarjoaa enää ota tai jätä vaihtoehdon jäsenmaille tämä on eun demokratian kannalta erittäin ikävä asia sopimukseen sisällytettiin keväällä kaksituhattakuusitoista määräykset myös investointituomioistuinjärjestelmästä ilman että eun jäsenvaltioilla oli käytännössä mahdollisuutta vaikuttaa määräysten sisältöön tämä on kauhuesimerkki eun demokratian puutteesta perussuomalaisten kanta nyt käsiteltävään ceta sopimukseen ja hallituksen esitykseen on että vapaa kilpailu ja kaupankäynnin esteiden purkaminen ovat kannatettavaa kehitystä mutta ei ole esitetty perusteltua syytä mikseivät suomalaiset tuomioistuimet edelleenkin voisi ratkoa valtion ja sijoittajien välisiä oikeusriitoja kauppasopimuksiin perustuvaa kansainvälistä riitakohtaista välimiesmenettelyä taas voidaan kehittää ilman pysyvän sijoitustuomioistuimen perustamista kyseessä oleva sopimus tulisi neuvotella uudelleen ilman että luodaan uutta sijoitustuomioistuinta näin ollen perussuomalaiset ovat tämän lakiehdotuksen hylkäämisen kannalla

arvoisa herra puhemies suhtaudun kansainväliseen yhteistyöhön lähtökohtaisesti myönteisesti globaalit ilmiöt vaativat kansalliset rajat ylittäviä ratkaisuja ja pelisääntöjä olin itse mukana vuosituhannen vaihteessa niin sanotussa globalisaatiokriittisessä liikkeessä tosin nimi on kovin harhaanjohtava liike oli aivan erityisen globaali liikkeen kritiikki ei kohdistunut globalisaatioon vaan globaaliin kapitalismiin sekä suuryritysten valtaan ja epäeettiseen toimintaan jos nyt tätä esitettyä ceta sopimusta peilaa siihen kritiikkiin jota silloin esitettiin niin siihen sopimukseen sisältyy juuri niin suuria riskejä ja epävarmuutta että en pidä sen hyväksymistä nyt järkevänä arvoisa herra puhemies ceta sopimuksessa on parannettu ttipstä mutta perustavanlaatuinen ongelma säilyy hyväksymällä ceta sopimuksen eduskunta luovuttaa valtion demokraattista päätäntävaltaa ylikansallisille yksityistuomioistuimille ja lisää suuryritysten valtaa suhteessa hallituksiin

sopimuksen investointisuoja antaa ulkomaalaisille sijoittajille kohtuuttoman paljon oikeuksia jatkossa suomen ja muiden sopimuksen piirissä olevien valtioiden kyky toimia yhteiskunnan kokonaisedun mukaisesti olisi heikompi kuin ennen ceta sopimusta yritysten mahdollisuus tehdä voittoa turvataan mutta valtion kykyä turvata ympäristön hyvinvointi kansanterveys ja ihmisoikeudet heikennetään ja kaiken tämän vastineeksi hallituksella on tarjota marginaalisen pientä laskennallista talouskasvua joka ehkä toteutuu joskus tulevaisuudessa jos laskumallien epävarmat oletukset sattuisivat osumaan kohdilleen arvoisa herra puhemies meille on kovin vahvasti hallitus pyrkinyt vakuuttelemaan että kunnossa että uusi investointituomioistuinmalli ja ceta sopimukseen lisätty tulkintaväline poistaisivat nämä huolet tästä ei kuitenkaan ole minkäänlaisia takeita tämän sumutuksen läpi itse asiassa näki omalta osaltaan myös ulkoasiainvaliokunta joka lausumallaan vaatii hallitusta uudistamaan kaivoslainsäädäntöä ennen ceta sopimuksen voimaan astumista tämä lausuma on hyvä ja se on syytä toteuttaa lainaus uavn mietinnöstä kaivostoimintaa säätelevän lainsäädännön muutokset ovat potentiaalisesti sellaisia jotka useiden asiantuntijoiden mielestä saattaisivat käynnistää ceta sopimuksen investointisuojaa koskevien määräysten mukaisen korvauskanneprosessin

katsomaan cetaa yksinomaan lähinnä myönteisessä valossa vastaavia kanteita voi aivan yhtä hyvin tulla myös muilla aloilla kuin kaivosteollisuuden piirissä arvoisa herra puhemies miksi sitten nimenomaan kaivokset ja kaivoslainsäädäntö on nostettu niin vahvasti esille joku sanoi että jos tässä maailmantilanteessa ei edes eun ja kanadan välillä pysty tekemään sopimusta niin kenen välillä sitten pystyy tekemään kanadahan on oikeusvaltio demokraattinen valtio ja siellähän on lähes rocktähti

ei tässä kukaan epäile kanadaa vaan sitä miten yritykset toimivat omalla kapitalistisella logiikallaan arvoisa puhemies kun nyt puhutaan kaivostoiminnasta siitä puhutaan juuri sen vuoksi että kanadalaiset yritykset ovat erityisen aktiivisia siinä kanadalaiset yritykset toimivat jo nyt suomessa ja ceta sopimuksen myötä entistä useampi kaivosyritys saattaisi tulla tänne sen vuoksi on paikallaan mainita tuore kanadalainen tapaus joka valitettavasti vahvistaa näitä esittämiämme epäilyksiä ja meidän esittämäämme huolta ceta sopimuksesta yhdysvaltalainen kaivosfirma bilcon haastoi joitakin vuosia sitten kanadan nafta sopimuksen alaiseen välimiestuomioistuimeen koska kanadan viranomaiset olivat päättäneet estää bilconin ympäristölle tuhoisan louhoshankkeen

miten yritykset toimivat voitontavoittelussa ja tämä on cetan kannalta relevantti tapaus koska siihen sisältyy samanlainen niin sanottu reilun ja tasapuolisen kohtelun edellytys jonka nojalla amerikkalainen kaivosfirma vei kanadan oikeuteen ja voitti jos ceta sopimus hyväksytään mikään ei takaa ettei vastaavaa voisi tapahtua suomessa arvoisa herra puhemies siksi tulemmekin esittämään ceta sopimuksen hylkäämistä

on poissa edustaja harakka syöksyy paikalle
arvoisa puhemies tämä kanadan vapaakauppasopimus on todellakin saapunut nyt saliin valiokuntakäsittelyn jälkeen koska vapaakauppasopimukseen liittyy sekä uhkia että mahdollisuuksia on hyvä että se kävi laajan kierroksen myös lausuntovaliokunnissa alun alkaenhan sopimukseen ei ollut tarkoitus pyytää kantaa ympäristövaliokunnasta eikä työelämävaliokunnasta mutta onneksi puhemiehistö tuli toisiin ajatuksiin sekä ympäristön seuraukset että työntekijöiden oikeudet ovat asioita joista on syytä olla huolissaan ja niistä on pidettävä huolta niinpä on erittäin kiitettävää että ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä on ponsi joka edellyttää suomen uudistavan kaivoslainsäädäntöä ja suojelevan suomalaisia luonnonvaroja myös vastalause josta edustaja arhinmäki tässä puhui esittelee ansiokkaasti vaaroja ja uhkia joita sopimukseen liittyy toisaalta sopimus on edistyksellisin vapaakauppasopimus jota toistaiseksi on tehty joten jos vapaakauppaa haluaa edistää niin on varsin vaikea vastustaa juuri tätä samanmielisten kanssa tehtävää sopimusta jossa molemmat osapuolet jakavat samat arvot ja tavoitteet koska kauppa suomen ja kanadan välillä on vähäpätöistä vienti on vain seitsemänsataa miljoonaa euroa tuonti vielä vähäisempää niin paljon on saavutettavaa taloudellisessa toimeliaisuudessakin mietinnössä korostetaan sosiaali ja terveysvaliokunnan kantaa jossa haluttiin vielä lukita terveyspalvelut vapaakaupan ulkopuolelle lukuisilla lausumilla tai varaumilla yhtä lailla suomi liittyi euroopan unioniin aikanaan haluttiin pitää hyvinvointipalvelut eun kilpailuoikeuden ulottumattomissa toisin on kuitenkin käynyt julkiset palvelut ovat vähä vähältä liukuneet kilpailun piiriin ja julkisen vallan on useimmilla aloilla kilpailtava näennäisesti samalta viivalta yksityisten tuottajien kanssa sanon näennäisesti siksi että kun julkisella vallalla on lakisääteisiä jopa perustuslaissa säädettyjä velvoitteita sekä viranomaisvastuuta täyttä vertailtavuutta ei ikinä saada vaikka julkinen palvelu kuinka käärittäisiin liikelaitokseksi liikelaitokseksi tai tulosyksiköksi tai kuntayhtiöksi samalla on sanottava että turhan monet kunnat heikentävät omaa elinvoimaansa tekemällä liian paljon julkisin voimin julkiset perustuslain takaamat terveyspalvelut kuitenkin on haluttu rajata kilpailun ulkopuolelle mutta tätä suojaa eu eikä cetakaan vaan teemme sen itse sote esityksen olennaisin mullistus on se että yksityiset päästetään tasaveroiseen asemaan julkisen kanssa nyt todistustaakka onkin julkisella vallalla että se ei tekemällä omaa perustehtäväänsä perustuslaissa määrättyä tehtäväänsä haittaa yksityisten firmojen liiketoimintaa se perinteinen voittoa tavoittelematon yhdenvertaisen palvelun takaava hyvinvointivaltio on vain yksi neutraali kilpailija muiden joukossa se on suurin yhteiskunnallisen ajattelun muutos lähihistoriassa arvoisa puhemies näin lopuksi tämä terveydenhuollon yksityistäminen on on perustuslaillisesti tarkka paikka niinpä meillä on orwellilainen tilanne jossa samaan aikaan kun vannotaan että julkisen vallan terveydenhuolto ei ole taloudellista toimintaa johon tarvittaisiin eu komission kannanotto kuitenkin halutaan lisätä tuloverolakiin pykälä joka lupaisi julkisen toimijan kilpailuneutraliteetin tämä pieni lisäys on periaatteellisesti mullistava meillä olisi syytä pysähtyä tuloverolain kahdennenkymmenennenensimmäisen d pykälän ääreen ja pohtia astummeko tämän kynnyksen yli kenties ole paluuta puhemies hyvinvointivaltiota ei uhkaa ceta vaan sote tasa arvoa ei uhkaa ceta vaan sote suomea ei uhkaa ceta vaan sote

arvoisa herra puhemies minä olin edustaja arhinmäen lailla mukana vuosituhannen vaihteen globalisaation vastaisessa liikkeessä mutta myöskään minä en kokenut vastustavani globaalia maailmaa vaan koin vastustavani yritysten liian suurta valtaa määrittää meidän muiden ihmisten elämää kapitalismin arvoihin perustuvin ratkaisuin minä investointisuojan tarpeen semmoisessa tilanteessa jossa yritys harkitsee investointia epävakaaseen maahan jossa on täysin ennakoimaton toimintaympäristö eikä ole toimivaa oikeusjärjestelmää minä ymmärrän että tällaisessa tilanteessa se voi olla aivan keskeistä että yritys uskaltaa sen investoinnin tehdä että joku suoja on olemassa mutta miksi tämmöistä tarvittaisiin euroopassa saatikka kanadassa eikö eurooppa nyt ole aika vakaa alue jossa on mahdollisuudet ihan normaalilla riskillä tehdä investointipäätöksiä kuten myös kanada itse minä näen että suomen oikeusjärjestelmä on aivan riittävä ratkomaan mahdollisia ongelmia tällaisissa tilanteissa jos hyväksymme tämän sopimuksen tällaisenaan me annamme pois demokraattista päätösvaltaa me heikennämme omia mahdollisuuksiamme päättää omasta lainsäädännöstämme lainsäädännöstämme jos me annamme annamme yrityksille oikeuden haastaa valtio oikeuteen näin karrikoiden sanoen esimerkiksi

arvoisa puhemies

on tehnyt on erittäin tärkeä merkitys että varmasti tiedämme mitä päätämme mihin sitoudumme on selvää että myös muilla kuin kanadalla on jatkossa oikeus odottaa samantyyppistä järjestelyä kuin mihin tässä eduskunta suostuu vapaakauppa sinällänsä on hyvinvointimme keskeinen tekijä kansainvälinen työnjako on edelleenkin ylivoimainen järjestely hyvinvoinnin kannalta kansakunnat erikoistuvat siihen missä ovat hyviä ja näin myös yritykset ja vaihtamalla tavaroita ja myös palveluita keskenämme saamme parhaan mahdollisen hyödyn tämän tulee kuitenkin tapahtua kunnioittaen yhteiskunnallisia palvelutehtäviä yhteiskunnan päätöksentekoa kunnioittaen ympäristöä ja myös kunnioittaen työntekijöiden asianmukaisia työolosuhteita ja normistoa kansalaisjärjestöt ovat olleet monin tavoin huolissaan tämän ceta sopimuksen vaikutuksista neuvottelut olivat erittäin vaikea prosessi ja erityisesti oli vaikeuksia pysyä mukana mitä ollaan neuvottelemassa neuvottelemassa koska neuvotteluja käytiin salassa kun toisaalta sitten tämä johti siihen eriskummalliseen tilanteeseen että näitä neuvotteluasiakirjoja saattoi käydä vain tiettyinä kellonaikoina katsomassa asianmukaisissa ulkoministeriön tiloissa ja ja niissäkin vielä sitten rajatusti niin on on selvää että tämä on osaltaan luonut suurta epäluottamusta asiaan iso kysymys koskee tätä investointisuojaa ja sitä millaisiin velvoitteisiin tässä sitoudumme pidän selvänä että lähtökohtaisesti parempia menettelyjä ovat ja pitäisi suhtautua hyvin varoen mihinkään normaalista kansallisesta tai yhdessä hyväksytystä valtioiden sopimasta oikeusmenettelystä poikkeavaan kun tämä ceta huoli oli vuosi sitten erittäin vahvasti esillä eduskunnan tarkastusvaliokunta kävi asiaa asiaa perusteellisesti lävitse siinä yhteydessä kun edellinen hallituksen valinnanvapauslaki sotesta oli täällä käsittelyssä tältä osin asiantuntija ja kansalaisjärjestökuulemisen ja myös viranomaiskuulemisen lopputulos oli kohtuullisen selkeä ongelmat tästä tästä investointisuojasta eivät tule ennen kaikkea tämän ceta sopimuksen kautta vaan ne tulevat omasta toiminnastamme edustaja harakka avasi tämän asian erinomaisen kiteyttävällä ja

sopimus velvoittaa kohtelemaan ulkomaisia investointeja eun ulkopuolisia investointeja niiden samojen periaatteiden mukaisesti joilla kohdellaan eu alueen sisällä toimivia yrityksiä ja näiden tekemiä investointeja nyt tuossa valinnanvapauslainsäädäntöön paneutumisessa vuosi sitten kävi ilmi että todellakaan ongelma ei tule siitä tuleeko tänne sote asioiden osalta kanadalaisia yrityksiä ja miten heitä kohdellaan vaan ongelma tulee siitä että jos markkinat markkinat avataan suomalaisille ja eurooppalaisille yrityksille niin siitä syntyy odotusarvoja liiketoiminnasta ja myös voitosta ja jos myöhemmin kävisi niin että haluttaisiin järjestelmää muuttaa sanotaan niin että valinnanvapauslain osalta päädyttäisiin tilanteeseen jossa halutaan palauttaa yhteiskunnan hoidettavaksi esimerkiksi kustannusten hallinnan tai palvelujen laadun ja tasa arvoisuuden varmistamiseksi asioita takaisin yhteiskunnan hallintaan niin niillä yrityksillä jotka ovat markkinoille tulleet niin sanotusti hyvässä uskossa ovat ne sitten suomalaisia eurooppalaisia tai kanadalaisia on oikeus korvauksiin tämä on asia jota ei ole käsitelty riittävällä tarkkuudella eikä myöskään riittävällä avoimuudella koska tosiasiassa nyt sote uudistuksessa tehtävät ratkaisut ovat rajaamassa tulevien polvien päätöksentekomahdollisuuksia jos yritys on tehnyt investointeja hankkinut toimitiloja hankkinut tietotekniikkaa tehnyt ohjelmainvestointeja ja ja tehnyt liiketoimintasuunnitelmansa ja sitten kerrotaan että tämä ei enää voi jatkua että systeemiä muutetaan niin on mahdollista että tästä syntyy korvausvelvollisuus markkinoiden poistuessa tämä korvausvelvollisuus koskee siis niin suomalaisia eurooppalaisia kuin kanadalaisiakin yrityksiä no nyt tuon vuoden takaisen käsittelyn jälkeen tämä asia soten osalta joka on se meidän suuri yhteiskunnan palvelujen kannalta ja niiden tuottamisen kannalta on tietysti uudelleen arvioitavana kun hallitukselta on uusi valinnanvapausehdotus tarkastusvaliokunta ei ole käynyt tätä samalla kulmalla ja samalla tarkkuusasteella lävitse nyt kuin silloin vuosi sitten teimme mutta sen sijaan odotamme parhaillaan valtiovarainministeriön virallista kannanottoa siihen millä tavalla toimitaan jos jokin tuleva hallitus päättäisi muuttaa sote lainsäädäntöä se koskee siis silloin yhtä hyvin ceta sopimuksen velvoitteella kanadalaisia investoijia kuin sitten myös euroopan unionin alueella nyt jo toimivia yrityksiä kun tuo valtiovarainministeriön lausunto on valiokunnan käytettävissä se on merkittävä kannanotto koska siinä ensimmäistä kertaa mielestäni sitten kunnolla tullaan sanomaan mitkä ovat oikeudelliset seuraamukset ja mitkä ovat riskit taloudellisessa mielessä jos päätettäisiin tässä sote lainsäädännössä tai valinnanvapauslaissa kulkea joskus myöhemmin toiseen suuntaan kuin hallitus nyt esittää

yhteiskunnan päätöksentekijöillä kansalta saamansa valtakirjan mukaisesti vapaa toimintaoikeus vai onko niin että nyt tehdään ratkaisuja joista ei koskaan enää pääse eroon

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä siis ehdotetaan että eduskunta hyväksyisi ceta sopimuksen ja lisäksi lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta vapaakaupan edistäminen reilujen pelisääntöjen vallitessa on tietenkin lähtökohtaisesti kannatettavaa mutta valitettavasti tähän ja siihen liittyvään sopimukseen sisältyy kuitenkin joitakin sellaisia osioita joita perussuomalaiset eivät voi pitää hyväksyttävinä esitykseen sisältyy muun muassa keskeisenä ehdotuksena se että perustetaan itsenäinen ja pysyvä sijoitustuomioistuinjärjestelmä korvaamaan välimiesmenettely riidanratkaisukeinona tämä sopimuksella perustettava tuomioistuin voisi sopimuksen artiklan mukaisesti tuomiossaan määrätä vahinkoa kärsineelle rahallisia korvauksia tai omaisuuden palauttamisen missä tapauksessa välitystuomiossa olisi määrättävä että vastaaja voi palauttamisen sijaan maksaa rahallisia korvauksia sopimus antaisi suomen oikeudenkäyttöpiiriin kuuluvaa tuomiovaltaa kyseiselle tuomioistuimelle eli uudelle ylikansalliselle toimijalle arvoisa puhemies hallituksen esityksen mukaan sopimuksen katsotaan edustavan merkittävää muutosta sijoitussuojasääntöihin ja niiden riitojen ratkaisuun minkä lisäksi se loisi pohjaa monenvälistä sijoitustuomioistuinta koskevan pyrkimyksen kehittämiselle hallituksen esityksen mukaan eu ja kanada tulisivat työskentelemään työskentelemään tällaisen monenvälisen tuomioistuimen perustamiseksi heti kun siihen saadaan tarvittava määrä osallistujia esitetyssä järjestelmässä myös siirretään suomen tuomioistuinratkaisuja koskevaa päätösvaltaa ulkomaiselle lainkäyttöelimelle samalla rajataan suomen viranomaisten toimivaltaa ja eduskunnan lainsäädäntövaltaa tavalla jonka laajuutta on vaikea etukäteen täsmällisesti arvioida riita asian käsittelyä sijoitustuomioistuimessa ei estäisi se että on jo lopullisesti ratkaistu kansallisessa tuomioistuimessa tai eun tuomioistuimessa investointiriitoja koskeva riitojenratkaisujärjestelmä antaisi ulkomaiselle investoijalle investoijalle suomessa oikeuden sivuuttaa kansallinen oikeusjärjestelmämme vaikka tähän ei olisi mitään kansallisesta näkökulmasta ymmärrettävää syytä järjestelmän myötä sijoituksia koskevaan hallintoon kohdistuisi investointikanteen mahdollisuudesta johtuvia paineita sijoitustuomioistuin voi toimia pelotteena joka estää tai hidastaa demokraattista lainsäädäntöprosessia ja estää kuluttajansuojan tai kestävän kehityksen edistämistä arvoisa puhemies vaikka sopimukseen sisältyy myös monia myönteisiä seikkoja näillä perusteilla perussuomalaiset eivät voi kannattaa tämän lakiehdotuksen tai siihen liittyvän sopimuksen hyväksymistä

arvoisa herra puhemies varmasti kaikki tai ainakin lähes kaikki kannattavat vapaakaupan lisäämistä suomen ja kanadan välillä

edustaja ala nissilä tuskin on edes lukenut mietintöä huudoista päätellen tämä kauppasopimus ei ole vain kauppasopimus vaan tässä on myös tämä investointisuojakysymys ja riitojenratkaisumenettely tässä on kysymys kahden oikeusvaltion tai eun joka muodostuu oikeusvaltioista ja kanadan joka on oikeusvaltio välisestä sopimuksesta ja vaikka eu ja kanada jakavat samat arvot voisin oikeastaan sanoa että suurin osa eu maista ja kanada jakavat samat arvot ja suurin osa eu maista ja kanada ovat oikeusvaltioita ja jos kritiikki kohdistuu puola ja unkari eivät ole oikeusvaltioita niin tämän tämän kritiikin itsekin kyllä allekirjoitan niin kysymys ei ole siitä jakavatko eu ja kanada samat arvot vaan kysymys on siitä minkälaisia mahdollisuuksia luodaan yrityksille haastaa ylikansalliseen yksityiseen yksityiseen tuomioistuimeen maita kanada tai yksittäisiä eu maita ja tämä on se sopimuksen ongelma jos tässä olisi pysytelty

itse asiassa jopa ulkoasiainvaliokunta mietinnössään nostaa tämän ongelman esiin suora lainaus mietinnöstä kaivostoimintaa säätelevän lainsäädännön muutokset ovat potentiaalisesti sellaisia jotka useiden asiantuntijoiden mielestä saattaisivat käynnistää ceta sopimuksen investointisuojaa koskevien määräysten mukaisen korvauskanneprosessin tästä on tuoreita esimerkkejä miten yhdysvaltalainen kaivosyhtiö on haastanut kanadan ja voittanut tällaisessa riitojenratkaisumenettelyssä jota tähän tuodaan tämä on se ongelma nyt kun me emme voi ottaa vain tätä vapaakauppaosuutta vaan meidän pitää ottaa koko paketti niin tässä on se perustavanlaatuinen ongelma että me tulemme luovuttamaan

miten yritykset toimivat arvoisa puhemies siksi ei kannata mennä tähän halpaan jossa puhutaan näistä arvoista lopuksi totean että hyväksymme me tämän ensi keskiviikkona tai emme niin on vielä pitkä tie siihen että tämä hyväksyttäisiin koska on hyvin monta maata ja joidenkin maiden alueellisia parlamentteja jotka suhtautuvat hyvin kriittisesti erityisesti ja tämä on myös eu tuomioistuimen arvioitavana onko tämä edes eu

arvoisa puhemies näin eurooppa päivänä haluaisin muistuttaa edustaja ala nissilää siitä että juuri tämä riitojenratkaisumenettely tässä ceta sopimuksessa jota tässä salissa nyt erityisesti on arvosteltu on eu tuomioistuimen tarkasteltavana on täysin mahdollista että eu tuomioistuin toteaa että se ei ole eu oikeuden mukainen jolloin ymmärtääkseni se riitojenratkaisu raukeaa tämähän johtuu siitä että belgia on vienyt tämän asian eu tuomioistuimen käsittelyyn

meillä onneksi euroopassa on tällaisia varmistuksia siitä että asiat menevät oikeudellisesti oikein mutta nimenomaan siksi että tämä olisi potentiaalisesti valtava muutos meidän oikeusjärjestelmäämme tätä asiaa on syytä kyllä tarkastella hyvin huolella saimme sen vaikutelman ympäristövaliokunnassa kun kuulimme ulkoministeriön asiantuntijoita että ulkoministeriössä ei ole lainkaan realistisesti arvioitu mitä merkitsee se että kanadassa vaikka se onkin kiva ja sympaattinen maa on samoin kuin yhdysvalloissa vallalla hyvin aggressiivinen oikeuskulttuuri

oikeus aputoimistoja tai lakiasiaintoimistoja jotka etsivät yritysmaailmasta tahoja joiden puolesta ryhtyisivät haastamaan valtioita oikeuteen ja jotka lupaavat tehdä sen ilmaiseksi jos juttu hävitään sillä ehdolla että mikäli juttu voitetaan niin sitten tämä lakiasiaintoimisto saa osan siitä siitä voitosta kanadan omassa ulkoministeriössä on varsin iso osasto hoitamassa niitä oikeusjuttuja riitatapauksia joissa kanadan valtio käy oikeutta ulkomaisia yhtiöitä vastaan suomen ulkoministeriössä ei ole lainkaan varauduttu siihen että suomi joutuu osaksi

tämä voi tuoda esimerkiksi me jotka olemme olleet europarlamentissa tiedämme että jopa wto sopimusta käytetään lobbausargumenttina yritykset jotka vastustavat esimerkiksi tiettyjä ympäristölainsäädännön parannuksia väittävät että tämä on wto sopimuksen vastainen ja tulee johtamaan oikeusjuttuihin jos tällainen riitojenratkaisujärjestelmä nyt sitten hyväksytään osaksi eu kanada kauppasopimusta niin vastaava lobbausargumentti työlainsäädännön ja ympäristölainsäädännön ja kuluttajalainsäädännön parannuksia vastaan on odotettavissa myöskin meillä

herra puhemies näin eurooppa päivänä toivoisin että me kaikki myös edustaja ala nissilä arvostaisimme ja kunnioittaisimme eurooppalaista oikeusvaltiota ja suomen oikeusjärjestelmää nimittäin tässä sopimuksen kriittisessä osuudessa eli riitojenratkaisumenettelyssä ei ole kysymys eu maiden ja kanadan välisestä yhteistyöstä ei ole kysymys kansainvälisestä yhteistyöstä vaan kysymys on siitä että luodaan ylikansallinen yksityistuomioistuin johon yritykset korostan yritykset voivat haastaa korvausvaatimusten kanssa tässä ei ole siis kysymys siitä mitä arvoja edustaa enemmistö eu maista mitä arvoja edustaa kanada kanada vaan kysymys on siitä mitä arvoja edustavat yritykset joille annetaan nyt mahdollisuus haastaa tähän riitojenratkaisumenettelyyn ylikansalliseen yksityistuomioistuimeen maita joissa tehdään demokraattista päätöksentekoa arvoisa herra puhemies mitä tulee laivateollisuudella menee hyvin edustaja ala siitä että tässäkin on sipilän hallituksen onnistuminen taustalla jos nyt kuitenkin edes vähän muistellaan mitä mitä tapahtui niin kysymys on siitä että turun telakka oli menossa nurin eteläkorealaisten omistajien johdolla kurkku suorana sekä nykyinen pääministeri sipilä silloinen oppositiojohtaja että keskustapuolue huusivat että antakaa lisää rahaa eteläkorealaisille antakaa viisikymmentä miljoonaa veronmaksajien rahoja eteläkorealaisille

kadonneet sen siliän tien eikä telakkaa olisi pelastettu mutta näin me emme toimineet siitä huolimatta että te keskustassa kovasti yrititte ohjeistaa sen sijaan me lähdimme siitä että valtio lähtee ankkuriomistajaksi löydetään siihen sellainen toimija joka on pysyvä ja hyvä toimija ja tämä tehtiin sitä olivat tekemässä talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa

nykyinen edustaja ihalainen edustaja urpilainen edustaja arhinmäki ja silloinen ministeri vapaavuori kun te haluatte kiittää tästä miten hyvin meyerin telakalla menee niin kiittäkää siitä niitä jotka eivät kuunnelleet teidän neuvojanne eivät menneet siihen halpaan jota yritettiin syöttää vaan pitivät kiinni siitä että telakalle pitää löytää sellainen omistaja joka takaa sinne pitkäksi ajaksi työtä ja siitä työstä me nyt nautimme kiitoksen paikka edustaja ala nissilä tästä asiasta kuuluu kuuluu niille jotka silloin uskalsivat tehdä vaikeita päätöksiä kun voi saada kovaa kritiikkiä kohdalleen mutta jotka tekivät oikeita päätöksiä minkä vuoksi työtä nyt riittää vuosiksi vuosiksi eteenpäin tilauskirjat ovat täynnä

minäkin pyydän saada yhtyä kaikkiin tarpeellisiin kiitoksiin kaikille niille jotka kiitoksen omasta aikaisemmasta työstään ansaitsevat huomaan että tässä yhteydessä kuuluu esittää myös oma suhteensa kanadaan ja kanadalaisiin ja haluan korjata aikaisemman puheenvuoroni puutteita tältä osin totean että oma isoisäni muutti siirtotyöläisenä kanadaan ja koki sen erinomaisen hyvänä maana siirtotyöläiselle oman leivän hankkimiseen hänet otettiin siellä hyvin vastaan tässä hengessä totean että vaikka tämä sopimus ei ole täydellinen koen niin että kaiken tämän käsittelyn jälkeen paneutumisen jälkeen sen hyväksyminen on mahdollista mutta yhdyn niihin epäilyihin mitä tässä on lausuttu useiden kokemusten jälkeen vaikkapa kaivostoimintayritysten osalta se on kuitenkin kovaa aika julmaa bisnestä jossa ympäristönäkökohdat eivät ole historiallisesti olleet kovin korkealla totean että emme ole tästä itsekään täysin vieraita kun katsomme sitä mitä talvivaarassa on tapahtunut eli riskit ovat todellisia ja sen takia ulkoasiainvaliokunnan esittämä lausuma tähän asiaan on erittäin perusteltu eli kaivoslain läpikäynti uskon että entinen kaivosministeri pekkarinenkin yhtyisi tähän näkökohtaan jos hänellä olisi mahdollisuus tässä istunnossa jotain sanoa totean sitten lopuksi kuitenkin että vaikka tämä on näillä päätöksillä on suuri merkitys mitä tässä teemme niin tämä kysymys sitten tästä valtaisasta vaikutuksesta tämän investointisuojan osalta ei liity tähän ceta sopimukseen vaan tämä sote revohka meitä odottaa täällä se odottaa kuin junan valo tunnelissa sitä koskevan päätöksen me teemme irrallaan mistään ceta sopimuksen investointisuojamenettelystä täysin vapaana omasta tahdostamme nykyisen lainsäädännön ja nykyisen eu lainsäädännön puitteissa sillä voi olla suuria vaikutuksia siihen miten tulevat polvet meitä arvioivat kun haluavat tehdä muutoksia sote

puhemies aivan niin kuin edustaja arhinmäki ja edustaja heinäluomakin tuossa totesivat kyllä yhtiövalta voimistuu joka ikisessä vapaakauppasopimuksessa joka avaa yhtiöille mahdollisuuden tehdä entistä vapaammin kauppaa mutta täysin merkityksetöntä ei kuitenkaan ole se että myöskin valtiolliset rajoitteet ja byrokratia ja muun muassa

puolustuksen nimissä tehdyt tehdyt rajaukset osittain poistuvat tähän liittyy nimenomaan esimerkiksi meriteollisuus sikäli että suomalaiset jäänmurtajat ovat pitkään pyrkineet kanadan markkinoille mutta siellä sikäläinen puolustusministeriö tai rajavartiosto on onnistunut

sääntöjä sääntöjä joustavoittava ja toisaalta myös yhteisiä standardeja lisäävä vaikutus professori koskenniemi joka on esittänyt erittäin ansiokasta ja kirpeää kritiikkiä näitä vapaakauppasopimuksia kohtaan ja ennen kaikkea ttip vainajaa kohtaan totesi että minkä takia suomen pitää kärsiä siitä että romania on eun jäsen tämä kyllä näkyy luonnollisestikin juuri edustaja modigin esittämässä kysymyksessä että että ei kai suomi ole mikään kehitysmaa jonka oikeusvaltio on niin huonolla tolalla että meihin ei voisi luottaa sopimuskumppanina mutta koska olemme jäsen ja kuten edustaja arhinmäki tuossa totesi myöskin oikeusvaltio on uhattuna useissa maissa ja joissakin kaakkois euroopan maissa se ei ole koskaan päässyt haurautta pidemmälle ikävä kyllä tämän kokonaisuuden osana mekin joudumme tietyllä tavalla toimimaan ja tästä syystä tällainen sijoittajatuomioistuin on tähän tuotu no nyt tämä on ensimmäinen vapaakauppasopimus jossa tällainen mekanismi on olemassa ja kun yhdysvaltalaiset kieltäytyivät ehdottomasti ottamasta tällaista mekanismia sopimukseen niin kanadalaiset suostuivat mielihyvin ja kokivat että se on heidän omassakin intressissään että on pysyvä tuomioistuin sen sijaan että on erittäin ongelmallisiksi koettuja välimiesjärjestelyitä ja nyt on sitten optimismin ja pessimismin välinen välinen valinta halutaanko nähdä onko tämä toimiva vaihtoehto jos olemme vakuuttuneita siitä jo etukäteen kuten jotkut ovat että se on tuomittu epäonnistumaan niin luonnollisestikin valinta on aivan selvä mutta jos haluaa nähdä onko mahdollisesti tietä eteenpäin tällaisissa epäsymmetrisissä kauppasopimuksissa mistä aina monen maan muodostamassa blokissa on kysymys ovatko ne käyttökelpoisia niin on vain yksi tapa saada asia selville
arvoisa puhemies nousin erikseen kiittämään edustaja arhinmäkeä hänen työstään edellisen hallituksen aikana luulen että jos varapuhemies pekkarinen voisi puhua niin hän ehkä voisi kuvailla hieman monipuolisemmin tätä tilannetta itse en ollut täällä silloin mutta tänäänkin bayer muuten teki investointipäätöksen siitä en enää kiitä edustaja arhinmäkeä mutta totean että tämä on erinomainen asia että ulkomaiset yritykset investoivat kaikkialla suomessa kiinalaiset ovat liikkeellä mistä voisimmekin vähän kysellä ja on palannut todella luottamus siihen että kansainvälinen yhteistyö toimii silloin kun on kanadan tapaisia maita yhteistyössä ja on

olla huolestunut on esimerkiksi yhdysvaltain trumpin politiikka sehän on aivan päinvastaista siellä on alkanut protektionismin aalto ja siitä tulee ongelmia suomeen edustaja arhinmäki uskon näin siitä meidän pitäisi olla huolestuneita tästä kehityksestä ei siitä

puhemies mitä tulee telakoihin niin haluan muistuttaa että myös rikkidirektiivi on mainittu asiana joka on merkittävästi auttanut suomalaista telakkateollisuutta saamaan tilauksia koska meillä kyetään tekemään aluksia jotka täyttävät kolme vuotta sitten voimaan tulleet tiukemmin suojelluilla merialueilla voimaan astuneet päästörajat lähes yhtä tiukat päästörajathan astuvat voimaan kahden vuoden päästä kaikilla maailman merillä siinäkin ympäristönsuojelu on tiettyä teknologista etumatkaa josta on sitten tullut myös taloudellista hyötyä riitojenratkaisumenettelystä vielä pari pointtia professori koskenniemi on varmasti esiintynyt useissa valiokunnissa niin myös ympäristövaliokunnassa yksi hänen esille tuomistaan pointeista jota ei tässä keskustelussa ole tullut vielä esille on se että tämä riitojenratkaisumenettely vaikka se onkin parannus entiseen välimiesjärjestelmään mikä on monissa kauppasopimuksissa antaa ulkomaiselle sijoittajalle suuremmat oikeudet kuin kotimaiselle sijoittajalle ympäristövaliokunta toteaa omassa lausunnossaan että kaivokset kaivokset ovat monesti ainakin suomen kokoisessa maassa yksittäistapauksia jolloin jos ulkomainen kaivosyhtiö väittää että juuri meidän yhtiötämme syrjitään niin valtiolla on aika vähän eväitä väittää että että ei ei syrjitä jos yhtiö on tyytymätön esimerkiksi saamaansa ympäristölupaan tällaisessa tapauksessa ulkomainen sijoittaja voi viedä riidan suoraan tähän kansainväliseen riitojenratkaisuelimeen ilman että ensin käy läpi kotimaisia oikeusasteita mikä kotimaisen sijoittajan on tehtävä en en todellakaan pidä mitenkään perusteltuna sitä että meidän oikeusjärjestelmäämme tulee mikäli eun ei kumoa tätä koko riitojenratkaisumallia

omalta osaltani lopettaa tämän tämän keskustelun painottamalla vielä tässä yhteydessä tätä samaa tärkeintä mahdollista teemaa johon edustaja heinäluomakin on muutamaan otteeseen viitannut eli kysymys ei ole niinkään siitä että uhka on ceta vaan sote ja se jos olemme itse siirtämässä julkista terveydenhuoltoa kaupallisten ehtojen toiminnaksi kuinka me voimme uskottavasti suojata eristää sen vapaakauppasopimuksesta täällä tässä sopimuksessa siis tarkoitan tätä ulkoasiainvaliokunnan mietintöä todetaan siteeraten sosiaali ja terveysvaliokunnan lausuntoa seuraavasti julkisia palveluja koskevien määritelmien tulkinta suomen sosiaali ja terveyspalvelujen osalta ei ole yksiselitteinen ja tästä syystä suomi on tehnyt sopimuksen sitoumuksiin sosiaali ja terveyspalveluja sekä lakisääteistä työeläkevakuutusta koskevia varaumia lisäksi suomi on tehnyt sopimukseen rajoituksen lääkkeiden jakelupalveluiden ja vähittäismyynnin sekä alkoholin vähittäismyyntimonopolin osalta suomi säilyttää varaumien nojalla julkisissa palveluissa suomen lainsäädännön muuttamismahdollisuuden sosiaali ja terveyspalveluissa tulevaisuudessa nyt jos suomi oma aloitteisesti yksipuolisesti ja aivan itse luopuu näistä sitoumuksista varsinkin tilanteessa jossa vielä on epäselvää ennen kuin valtiovarainministeriö antaa lausunnon tarkastusvaliokunnalle onko olemassa paluuta tästä markkinaehtoisuudesta julkisen vallan johtamiin sosiaali ja terveyspalveluihin niin nämä kaikki varaumat ja lukot tässä osoittautuvat helpoiksi tiirikoida

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö neljä nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies

hallituksen esityksen tarkoituksena on tehdä arvonlisäverolakiin niin sanotusta arvosetelidirektiivistä aiheutuvat muutokset muutokset on tarkoitus saattaa voimaan eun edellyttämän aikataulun mukaisesti ensi vuoden alusta lainmuutoksilla pyritään selkeyttämään ja yhdenmukaistamaan arvosetelien verokohtelua eu tasolla arvonlisäverodirektiivissä ole ollut erityissäännöksiä liiketoimista joissa käytetään arvoseteleitä verotuskäytäntö on muodostunut sen vuoksi epäyhtenäiseksi ja epäjohdonmukaiseksi eu alueella kansallinen soveltamiskäytäntö ei sekään ole ollut yhtenäinen arvosetelien kuten lounas ja liikuntasetelien tai prepaid korttien lisääntynyt käyttö ja uusien ja monipuolisten maksupalvelujen tarjonta ovat hämärtäneet arvosetelien ja perinteisten maksujärjestelmien eroa rajanveto on kuitenkin tärkeää verokohtelun erilaisuuden vuoksi arvoisa puhemies uusien säännösten vaikutus verotuottoihin on vähäinen tuotto lisääntyy siltä osin kuin verottomina pidettyihin arvoseteleihin liittyvät liiketoimet muuttuvat verollisiksi samalla kuitenkin arvonlisäverovelvolliselle ostajalle syntyy vähennysoikeus joka poistaa palveluun liittyvän piilevän veron ja pienentää tuottoa valtiovarainvaliokunta on hyväksynyt hallituksen esityksen muuttamattomana ja

raha raha on velkaa keskuspankilla on yksinoikeus painaa seteleitä ja lyödä kolikoita mutta tämän lisäksi on syntynyt lähestulkoon täysin säätelemätön viidakko erilaisia toimijoita jotka voivat velkaantua tällaisilla arvoseteleillä tai erilaisilla lupauksilla antaa jotakin jotakin seteliä vastaan jonkinlainen palvelu nyt kun tämä tilanne on päässyt varsin varsin sotkuiseksi myöskään tilanteen korjaaminen ei ole täysin yksinkertaista tämän prosessin aikana ollaan törmätty monenlaisiin tulkintavaikeuksiin ja täsmennysongelmiin mutta parhaan parhaan mukaan tässä on menty eteenpäin tähän ei luonnollisestikaan liity minkäänlaisia poliittisia intohimoja ja ja siksi tämä mietintö on täysin yksimielinen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia esitys koiraverosta annetun lain kumoamisesta käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö viisi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies meillä on nyt käsillä eräällä tavalla nautinnollinen hetki kun käsittelemme verolain kumoamista harvoinhan tässä maassa yhtään verolakia kumotaan nyt kuitenkin olemme kumoamassa koiraverolakia alkuaanhan koiravero tuli voimaan jo suomen suuriruhtinaskunnan aikana ja se perustui silloin vuonna tuhatkahdeksansataayhdeksänkymmentäneljä annettuun keisarilliseen asetukseen nykyinen koiraverolaki jota siis olemme kumoamassa tuli voimaan vuoden tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä alusta ja veronsaajana on ollut kunta koiraveron perimisestä tuli kuntien aloitteesta vapaaehtoista vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyksi tämän jälkeen kunta toisensa jälkeen on on luopunut koiraveron perimisestä viimeisimpinä helsingin ja tampereen kaupungit jotka perivät koiraveroa vielä vuonna kaksituhattakuusitoista silloin helsingissä koiraveron määrä oli viisikymmentä euroa koiraa kohden ja sitä maksettiin

koirasta veron tuotto oli noin kolmesataakolmekymmentätuhatta euroa tampereella vastaavasti vuonna kaksituhattakuusitoista koiraveroa perittiin kolmekymmentäneljä euroa koiraa kohden ja sitä maksettiin

koirasta veron tuotto oli noin satatuhatta euroa ymmärrämme että että koiraveron voimassaololle ei enää ole järkeviä perusteita valvonta on erittäin ongelmallista ja kallista sellaisia verolakejahan ei pitäisi olla eikä muitakaan lakeja joita ei voida käytännössä valvoa tämän byrokratiahan on on ollut täysin suhteeton jos otetaan huomioon hallinnon yleinen suhteellisuusperiaate koiraveroa on pidetty epäoikeudenmukaisena siksikin että se kohdistuu yhteen lemmikkityyppiin tyytyväisyytensä koiraverolain kumoamisesta on ilmaissut muun muassa suomen kennelliitto

puhemies aivan niin kuin edustaja kiviranta verojaoston puheenjohtajana totesi tälle verolle ei kukaan enää löytänyt hyvälläkään mielikuvituksella mitään perusteita wikipediasta katsoin kuitenkin sen verran kun asia jäi mietityttämään että miksi koiravero ylipäätään on koskaan perustettu ja sen motivaatio oli se että että vuonna

suomessa annettiin asetus jonka mukaan kunnallisverojen kanssa kerättiin koirista veroa korvaukseksi kotieläimistä jotka olivat kuolleet vesikauhuun sen mitä verosta korvauksien jälkeen jäi jäljelle sai käyttää kunnan muihin menoihin vesikauhu ei nyt ehkä ole suorastaan akuutti ongelma suomen kotieläintaloudessa mutta ehkä tätä tarkastelua tulisi laajentaa kaikkiin muihinkin sellaisiin veroihin ja maksuihin joiden aito aito perustelu on jo kadonnut historian hämäriin ja haluan tässä nyt eduskunnan pöytäkirjaan saada kirjattua tämän seikan että kun usein vallitsee väärinkäsitys että sosiaalidemokraatit rakastavat veroja niin me ilomielin olemme kumoamassa tätä

arvoisa herra puhemies olen pahoillani että esitykseni on hylky syy on se että täällä ensimmäisessä käsittelyssä tehdyt pykälämuutosesitykset eivät menneet eteenpäin jotenka muuta vaihtoehtoa tällä hetkellä ei ole jätetty toinen peruste siihen ensimmäisessä käsittelyssä sekä lähetekeskustelussa kritisoin tätä samaa lakia siitä syystä että meillä on tulossa jätedirektiivi joka aiheuttaa jätelakimuutoksia ja valiokunnassa jopa kuulimme että ensi syksynä on tulossa jätelakiin muutenkin muutoksia eli mikä oli tämä kiire saada rajoitettua kunnan toimintaa jätteidenhuollossa elikkä poistaa julkiselta puolelta mahdollisuuksia toimia kuten tähän mennessä ihmisten terveyden ja ympäristönsuojelun parantamiseksi tässä jätedirektiivissä oletettavasti on tulossa kiristyksiä kierrätysvelvoitteisiin ja tämä laki jota nyt täällä suomen eduskunnassa säädetään vie kierrätystä väärään suuntaan toiseen suuntaan kuin se jätedirektiivi joka tulee sitä tiukentamaan hallintovaliokunnan lausunnossa muun muassa todettiin yhteisesti että tässä kohtaa kierrätys heikkenee siis kun suomessa

tällä hetkellä hyödynnetään jo lähestulkoon yhdeksänkymmentä prosenttia laittomat kaatopaikat ovat riskissä lisääntyä hinnat käyttäjille niin yrityksille kuin yksityisille kotitalouksille tulevat oletettavasti kasvamaan kun hyödyt vähenevät ja kuntien investoinnit menevät osin hukkaan jotenka veronmaksajat joutuvat maksamaan nämä nykyiset pienet toimijat jäävät suurten yritysten jalkoihin ja yritysten jätehuollon järjestäminen erityisesti haja asutusalueilla heikkenee ja kaiken tämän jälkeen hallituspuolueet ovat sitä mieltä että kunnilta pitää kieltää se että he tuottaisivat jätehuollon suoraan esimerkiksi kouluille ja sosiaali ja terveydenhuoltoon tai että he voisivat niin kuin kaikissa muissa euroopan maissa puolaa lukuun ottamatta hoitaa julkiselta puolelta jätehuollon vastuun ja myydä sitä kahdenkymmenen prosentin ulosmyyntirajoituksella yrityksille tässä kohden suomi siis siirtyy kierrätyksessä ja muussa julkisessa jätehuollossa pois kaikkien muiden samantyyppisten maiden pohjoismaiden tai muiden sarjasta

johonkin muuhun sarjaan puolan kanssa olen hyvin pahoillani että tällaista uudistusta tehdään ja tuhotaan kuntien mahdollisuudet

arvoisa herra puhemies kannatan edustaja paateron tekemää hylkäysesitystä aivan kuten edustaja paatero äsken perusteli koska pykälämuutokset eivät menneet läpi niin ainoa looginen vaihtoehto tässä vaiheessa on esittää hylkyä ja koska tähän jätelakiin kohdistuu lähiaikoina meistä riippumattomia muutospaineita on tämä kiire turha on vaikea löytää perusteluita edellisessä puheenvuorossa kuvattiin hyvin tämän esityksen keskeiset ongelmat haluan itse nostaa vain yhtenä näkökulmana esiin kiertotalouden kiertotaloushan on tilanne jossa kaikki voittavat se on meidän mahdollisuutemme tuottaa kulutushyödykkeitämme resurssiniukasti maapallon kantokyvyn mukaisesti tehdessämme sen oikein siinä voittavat sekä ympäristö kuluttaja että yritykset se mikä aikaisemmin oli meille jätettä tulee jatkossa olemaan raaka aine jotta me nytten tässä murroksessa siirtymisessä kohti kiertotaloutta saisimme sen täyden potentiaalin mahdollisimman nopeasti irti niin näitä jätevirtoja pitäisi pystyä hallinnoimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja mahdollisimman järkevästi sitä pidän yhtenä suurena heikkoutena tässä esityksessä että tämä sirpaloi kentän kun päinvastoin pitäisi tehdä toisin me tiedämme me vaikka vertaamme sitä kierrätysasteen kautta mikä on yksi askel kohti sitä että me pystymme nämä jätevirrat käyttämään hyödyksemme parhaiten jatkossa jotta pääsemme tilanteeseen missä niin sanotusti suunnittelemme jätteen pois että niissä euroopan maissa joissa julkisella puolella on iso vastuu kierrätysaste on myös kaikkein korkein
arvoisa puhemies myös minä kannatan tätä hylkyehdotusta perustelut tulivat aika selkeästi esille aikaisemmissa puheenvuoroissa tähän vielä lisäisin sen että yhtään yritystähän ei pakoteta käyttämään kunnallisen jäteyhtiön palveluita mielestäni niiden yritysten jotka voivat kilpailuttaa tämän jätehuoltonsa valinnanvara ei pienene vaan kasvaa jos me emme rajoita kunnan jäteyhtiön mahdollisuutta tarjouksen esittämiseen suppeammaksi kuin mitä eu direktiivi mahdollistaa päinvastoin monien yritysten kohdalla saattaa tilanne olla se että niiden valinnanmahdollisuudet päinvastoin kapenevat jos tämä hallituksen esitys hyväksytään todella on täysin mahdollista että eun jätedirektiivin muutokset ja myöskin ne huomiot mitä eu komissiossa suomen kierrätysasteesta jätteen hyödyntämisasteesta on tulossa itse asiassa piankin ohjaavat suomea siirtymään ihan päinvastaiseen suuntaan kuin mitä hallitus tässä ehdotuksessa esittää